jolle perustuslakivaliokunnan liikenne ja viestintävaliokunnan maa ja metsätalousvaliokunnan talousvaliokunnan ja työelämä ja tasa arvovaliokunnan on annettava lausunto

arvoisa puhemies kasvupalvelulakiesitys herättää enemmän kysymyksiä tarjoaa vastauksia se johtuu osittain siitä että antamatta on esitys kasvupalveluiden rahoituksesta sekä työllisyyspalveluiden varsinaisesta sisällöstä kokonaisuutta on on erittäin vaikea arvioida ilman tietoa esimerkiksi siitä mitä tapahtuu kuntien työttömyyssakoille tai miten palkkatukimäärärahoja tulevaisuudessa käytetään tai millainen työnhakijan palveluprosessi on uudessa järjestelmässä meillä ei ole myöskään tietoa vielä siitä miten viranomaispäätöksenteko kuten tukien maksatukset sovitetaan yhteen yksityistettävien työllisyyspalveluiden kanssa miten eduskunta voi arvioida kasvupalvelulakia kun meille ei ole annettu vastauksia näihin olennaisiin kysymyksiin arvoisa puhemies suuri huoli kasvupalveluiden suhteen liittyy rahoitukseen nykyisin valtion te palveluiden hoitamat työllisyyspalvelut ja kasvupalvelut siirretään maakuntien vastuulle ja niiden rahoitus siirretään maakunnille yleiskatteellisena valtionosuutena vaarana on se että työllisyyden hoitoon ja yrityspalveluihin nykyään käytetyt rahat käytetään jatkossa muihin tarkoituksiin lähinnä sosiaali ja terveydenhuoltoon uhka on todellinen sillä hallituksen sote malli kasvattaa kuluja mutta rahoitusta leikataan ja toisaalta sote palvelut ovat vahvasti lakisääteisiä subjektiivisia oikeuksia toisin kuin kasvupalvelut ja työllisyyden hoito

miksi maakunnat pakotetaan erottamaan järjestäjä ja tuottaja toisistaan totaalisesti vaikka kunnissa on vastaavista tilaaja tuottaja malleista huonoja kokemuksia markkinoita halutaan avata erityisesti työnvälitykseen ja työttömien ohjaamiseen ja palveluun liittyen vaikka hallituksen esityksen perusteluissa todetaan että kansainvälisten tutkimusten perusteella ei ole näyttöä siitä että yksityinen työvoimapalvelu olisi parempaa kyse on siis ideologiasta ei paremmista palveluista tai kustannustehokkuudesta miksi palveluiden ulkoistaminen on asetettu uudistusta ohjaavaksi tavoitteeksi vaikka sen autuaallisuutta ei ole pystytty perustelemaan arvoisa puhemies laki on yksityistämisen velvoittavuuden suhteen ristiriitainen toisaalta perusteluissa todetaan monessa kohtaa että tavoitteena on siirtää palveluiden tuotanto markkinoille ja järjestäjää velvoitetaan pykälissä luomaan markkinoita ja valinnanvapautta kuitenkin toisaalla todetaan että maakunta voi tuottaa palvelut itse miten voi olla että maakuntajärjestäjää velvoitetaan avaamaan markkinat toisessa pykälässä mutta toisessa pykälässä maakuntatuottajalle sanotaan että palvelut voi tuottaa myös itse joka tapauksessa pykälät velvoittavat yhtiöittämään kilpailun piirissä olevan palvelutuotannon eli vaikuttaa siltä että käytännön lopputuloksena maakunnissa on pakkoyhtiöittäminen tai julkisen työvoimapalvelun totaalinen alasajo kasvupalveluiden tuottamisessa on jo nyt mukana paljon yrityksiä tuottamassa esimerkiksi koulutuksia eikä se ole ongelma hallituksen tavoitteena on kuitenkin ulkoistaa nykyisin viranomaisten vastuulla olevaa työvoimapoliittista ohjausta lakiesityksen arvioinnin kannalta on olennaista saada vastaus kysymykseen siitä minkälaista suoraa tai välillistä määräysvaltaa työttömien palveluprosessin ulkoistamisessa siirretään viranomaisilta yrityksille tuleeko yrityksille mahdollisuus antaa työttömyysturvan maksajalle lausuntoja jotka voivat johtaa karenssiin tai muihin sanktioihin hallitus puhuu siitä että nyt työllisyyspalveluihin tulee valinnanvapaus on kuitenkin pakko kysyä mitä valinnanvapaus tarkoittaa palveluissa joihin osallistuminen on tiukasti sanktioitu arvoisa puhemies keskeinen kysymys joka jää osittain auki on kuntien ja maakuntien suhde kasvupalveluiden tuottajina kunnat tuottavat nykyisellään yleiseen toimivaltaan perustuen laajasti erilaisia kasvupalveluja tätä lakiesitys ei riittävästi tunnista kuntien vastuut jäävät sinällään ennalleen mutta kun kasvupalvelut vastuutetaan maakunnalle niin herää kysymys siitä mikä on kuntien kyky ja motivaatio osallistua kasvupalveluiden tuotantoon erityisesti kiristyvissä kiristyvissä taloudellisissa olosuhteissa

ei mahdollisteta mahdollisteta muuten kuin pääkaupunkiseudun osalta ja sen osalta erillisjärjestely vaikuttaa sekavalta ja toimintaa vahvasti rajoittavalta laissa olisi harkittava sen mahdollistamista että maakunnat voisivat omalla päätöksellään antaa kasvupalvelutehtävät kuntien hoidettavaksi myös pääkaupunkiseudun ulkopuolella esimerkiksi tampereen seudulla on kokeilun kautta saatu tästä kuntien laajasta vastuusta hyviä kokemuksia eikä näitä hyviä kokemuksia tulisi nyt heittää romukoppaan

pyydän niitä henkilöitä jotka haluavat osallistua painamaan viides painiketta

puhemies silloin kun ministerit esittelivät tämän lain mutta emme päässeet käymään debattia kävi ilmi että näissä aluekehityspalveluissa ei juurikaan muutosta tapahdu mutta ministeri lindström esitteli ison osan muutoksia jotka ovat tulossa tämän kasvupalvelulain seurauksena työvoimapolitiikan puolelle mutta me emme tiedä rahoituspalvelu on auki se mitä tulee tapahtumaan yritys ja työvoimapalvelulaissa on auki se millaisia pilotteja te tuotte tähän eduskuntasaliin on auki voisitteko te avata tätä puolta nyt koska ne ovat oleellisia tämän käsittelyn näkökulmasta eduskunnassa ja ihan konkreettinen kysymys jota en ymmärrä tässä mallissa suomi on saanut kiitosta ja meidät on euroopan tasollakin palkittu siitä että meillä on monialaiset työvoiman palvelupisteet joissa sosiaalitoimi kelan kuntoutuspalvelut ja yhdessä ja nyt tämä lainsäädäntö puretaan ajatus on se että maakunnat ikään kuin jotenkin osaisivat rakentaa nämä kokonaisuudet joissa sote palvelut ja työvoimapalvelut toimivat yhdessä mutta kun asiakas valitsee

arvoisa puhemies kokonaisuutena tämä laki on on hyvä

kokonaisuuteen liitetty kotouttaminen muodostavat käytännössä merkittävän kokonaisuuden tuleville maakunnille suorastaan tällaisen ytimen elinvoimatehtäville tämä antaa voimaa maakuntien keskeiselle roolille eli maakuntien elinvoiman vahvistamiselle miten tämä lakikokonaisuus näkyy sitten tässä aluekehittämisessä minun täytyy myöntää että siinä on minulla muutamia pieniä kysymysmerkkejä yksi

opintomatkasta ilmeisesti ministeriön virkamiehet yhdessä näitten yksityisten isojen palveluntuottajien kanssa ovat käyneet australiassa tutustumassa heidän palveluihinsa joissa työllisyyspalvelut on kokonaan ulkoistettu ja australiassa käydään tällä hetkellä keskustelua vahvasti kermankuorinnasta ja muusta kysyisinkin ministeriltä minkätasoinen opintomatka tässä valmisteluvaiheessa on tehty australiaan ja minkä takia suomen malli näyttääkin paljon australian mallilta eli tästä kaipaisin vähän selvitystä koska tämä on erittäin tärkeä asia ja tässä avataan markkinoita yli sadalla miljoonalla
arvoisa puhemies meidän työllisyydenhoidon haaste on nimenomaan se että rahoitusvastuu työkalut ja ja sitten se järjestämisvastuu eivät ole samalla organisaatiolla ja näen että maakuntauudistus ja myöskin tämä kasvupalvelu uudistus mahdollistavat sen että me pystymme tulevaisuudessa katsomaan että sekä rahoitusvastuu työttömyyskorvausten osalta että työkalut vastataan että sitten myöskin järjestämisvastuu ovat samalla organisaatiolla ja tämä on yksi keino edetä tässä tässä kasvupalvelulaissa on tämä allianssimalli ja kysyisin ministereiltä minkälaisia mahdollisuuksia allianssimallin toteuttamiseen on ja miten sitten pystytään siinä allianssimallissa vielä tukemaan sitä että nämä työkalut ja järjestämisvastuu ja rahoitusvastuu ovat samoissa käsissä

rouva puhemies vaikka sote näyttääkin olevan menossa maakunnille pitäisin edelleen parhaana sitä että erityisesti suurilla kaupungeilla mutta ylipäätään kunnilla olisi paremmat mahdollisuudet huolehtia työllisyys ja kasvupolitiikasta kuin mitä nyt ollaan tarjoamassa tieto on kuitenkin siellä kunnissa ja kaikki se ei siirry maakuntiin on myös syytä muistaa että maakuntamalli ei tule poistamaan rajapintoja palvelujen esimerkiksi sote palvelujen ja työkykyä edistävien palvelujen väliltä koska se rajapinta tulee sinne maakuntien sisälle erityisesti suurissa maakunnissa joissa elinvoima asiat ovat todennäköisesti eri liikelaitoksessa kuin sote asiat eli sikäli että maakuntamalli nyt jotenkin purkaa siilot työllisyydenhoidossa ja kasvupalveluissa pidän ylioptimistisena toivoisin että jonkinlainen kuntavastuu järjestettäisiin jatkossakin edustaja sarkkinen esitti yhden mallin omassa hyvässä puheenvuorossaan ja mietin että voisi miettiä rinnakkaisia malleja yksi voisi olla esimerkiksi se että kuntavastuun saisi viiteenkymmeneentuhanteen asukkaan väestöpohjalla tai jotain muuta mikä on ministerin kanta

myöskin siirretään uusia tehtäviä sellaisia jotka tällä hetkellä tehdään viranomaistyönä sen sijaan esityksen perusteella ei käy ilmi miksi näin on perusteltua tehdä hallituksen omassa lakiesityksessä todetaan että kansainvälisten tulosten perusteella ei voida pitää yksityistä palveluntuottajaa julkista parempana työllisyysvaikutusten osalta työvoimapalvelujen ulkoistaminen ei yleensä näytä johtavan toivottuihin tehokkuushyötyihin joten itse haluaisin kuulla ministeri lindströmin vastauksen ei ainoastaan tämän australian matkan yksityiskohdista vaan ennen kaikkea siihen kysymykseen miksi suomen kaltainen maa ottaisi mallia maailman radikaaleimmalta yksityistäjältä työvoimapolitiikassa

arvoisa puhemies en tiedä mitä kohtaa edustaja andersson luki mutta ainakin tässä minulle jaetussa lakiesityksessä lukee kyllä ihan selvästi että yksityisellä tuotannolla voidaan parhaimmillaan päästä viisi viiva viisitoista prosenttia parempaan nettovaikuttavuuteen kuin vastaavalla julkisella tuotannolla nimenomaan työllisyyspalveluihin liittyen mutta uskon kyllä itsekin niin että tämä koskee ennen kaikkea niitä työntekijöitä joilla on hyvä työmarkkina asema jolloin on helposti töitä löydettävissä en halua nyt lähteä sitä arvostelemaan mistä on oppia otettu mutta mutta on kyllä totta että näissä australian kokemuksissa vaikeimmin työllistyvien osalta tämä järjestelmä ei ole toiminut parhaalla mahdollisella tavalla minunkin mielestäni kannattaa vielä valiokunnassa kyllä tarkastella sitä onko viisasta että ja niiden nuorten toiminta jotka ovat käytännössä ilman työkokemusta myös tässä samassa vai pitäisikö ne eriyttää

arvoisa puhemies muutama sana tästä uudenmaan erityisratkaisusta nythän on ajateltu että uudenmaan kasvupalveluiden järjestämisvastuu osoitetaan kuntayhtymälle

kuitenkin tässä todetaan myös että kuntayhtymä järjestää kasvupalvelut koko maakunnan alueella myös niille kunnille jotka eivät kuulu tähän kuntayhtymään minun mielestäni tämä uudenmaan erityisratkaisu on äärimmäisen sekava ja oikeasti puhutaan että muut kunnat melkein joutuvat liittymään tähän

arvoisa puhemies tärkeä kysymys on se kuka järjestää ja kuka tuottaa työllisyyspalvelut ja kuka myöntää tuet ne eivät saisi jäädä hajanaiseksi kokonaisuudeksi jos työllisyys halutaan kasvuun niin kuin minä olettaisin että hallitus haluaa ja niin on päästävä eroon suomen hajanaisesta palvelurakenteesta ja pitkälti vain nettiin keskittyvästä palveluneuvonnasta nyt pitäisi saada aikaan selkeä kokonaisuus jossa kunnat toimisivat palveluiden tuottajina ja maakunta hoitaisi kuntien välisen yhteistyön samalla meidän tukijärjestelmämme pitäisi selkeyttää ja yksinkertaistaa kdn kannustava perusturvamalli yhdistäisi perustukimuodot yhdeksi tueksi ja tekisi työnteosta kannattavaa tämä maakuntauudistus voisi olla vuosisadan mahdollisuus uudistaa ja yksinkertaistaa sekä te palvelut että sosiaaliturva

arvoisa puhemies yksi suurimpia ongelmia tässä lakipaketissa on yleiskatteellisuus kaikki tiedämme sosiaali ja terveystoimen resurssipaineet ja myös sen velvoittavan lainsäädännön sosiaali ja terveydenhuollossa on hyvin vaikea ennakoida tilanteita etukäteen ja esimerkiksi joku suuri onnettomuus maakunnassa voi sekoittaa sote budjetin aivan täysin ja jos kaikki rahat menevät sosiaali ja terveystoimeen niin miten vaikeimmin työllistettävien palveluiden käy minun mielestäni minimipalveluiden luetteleminen ei riitä turvaamaan pitkäaikaistyöttömien palveluita

arvoisa rouva puhemies kuten edustaja olli poika parviainen omassa puheenvuorossaan sanoi kunnissa on usein paras tietämys ja taito työllistää työttömiä ja etenkin pitkäaikaistyöttömiä kunnilla on ollut myös selkeä kannustin hoitaa työttömiä ja järjestää työllistämispalveluja mutta kasvupalvelulain yhteydessä tämä kannustin heikkenee suhteessa maakuntiin päinvastoin maakunta saattaa saada lisää rahaa silloin kun työttömiä on paljon ja työttömyys korkealla eli kannustin saattaa jopa kääntyä päinvastaiseksi ja siksi kysyn työministeri lindströmiltä miten voi olla että se paras paikka hoitaa tätä ongelmaa on maakunta jossa ei tunneta tarkkaan niitä paikallisia ihmisiä paikallisia ongelmia

arvoisa rouva puhemies ihmettelen kovasti miksi kunta joka tuntee asukkaansa jätetään sivustakatsojaksi kun eri työllisyyspalvelut siirtyvät voittoa hakevien yritysten asiakkaiksi tämähän tarkoittaa sitä että kun nyt esimerkiksi työtön nuori ja vaikeasti työllistyvä henkilö ovat tähän mennessä saaneet kunnasta kokonaisvaltaista tukea monelta eri sitten tulevaisuudessa tämä mahdollistaisi yritykselle sen että he tekevät vain sen oman viipaleensa sen asiakkaan elämästä ja se ei välttämättä johda siihen toivottuun tulokseen jos kokonaisuutta ei osata yhdessä toimistossa ottaa huomioon maakuntien kasvupalveluista ja alueiden kehittämisestä pidetään kyllä hyvää huolta ei siinä mitään pahaa ole mutta yksittäisen ihmisen näkökulmasta katsoen alueella jossa hän asuu ei ole merkitystä jos hän ei saa töitä lainkaan nyt nyt kysynkin ministeriltä esimerkiksi maaliskuusta saakka täällä uudenmaan alueella järjestöt eivät ole enää saaneet laisinkaan sitä palkkatukea jolla työllistetään vaikeasti työllistyviä nuoria ja he eivät kelpaa yritysten työllisyyspalveluiden piiriin yritysten piirissä olisi kyllä rahaa mutta siellä ei ole paikkoja avoinna joten eikö tällaisia epäkohtia voida korjata nämä ovat vuodesta

todellakin mittavista taloudellisista resursseista ja niitten siirrosta on kyse maakunnille siirtyy noin seitsemänsataa miljoonaa euroa ja rakennerahastojen kautta erillisrahoitusta kohdennetaan neljäsataa miljoonaa euroa niin että ei todellakaan ole mistään nappikaupasta kyse täällä on kysytty allianssimallin perään siinä on paljon suuria mahdollisuuksia mutta eikö niin arvon ministerit että allianssimalli vähemmällä enemmän se kai on kiteytettynä se voi toimia vain ja ainoastaan siinä tilanteessa että joku on aidosti aloitteellinen ja veturi ja että asioita ei hoideta niin sanotusti toisella kädellä toisen käden ollessa taskussa

puhemies on hyvä että nyt puhutaan alueitten kehittämisestä ja kasvupalveluista kun sote ja maakuntauudistuskokonaisuudessa juuri elinvoiman ja tulojen tuottaminen on jäänyt lapsipuolen asemaan on hyvä että nyt keskustellaan siitä miten kukin maakunta voisi kehittyä ja siellä voisi vahvistua työllisyys ja sitä kautta hyvinvointi täällä on kritisoitu että ei saisi tehdä uudistuksia eilisessä keskustelussa sdphän sanoi että pitää tehdä uudistuksia pitää tehdä uudistuksia nyt kun niitä tehdään täällä ollaan jarrut päällä ja ja sillä tavalla voi sanoa että puheet ja teot eivät ole ihan tasapainossa edustaja sarkkinen kysyi onko kunnilla motiivia nyt tehdä tuottamista totta kai on motiivia koska kuntien päätehtävä on huolehtia oman kunnan elinvoimasta vetovoimaisesta elinvoimasta sitä parempaa motiivia ei ole olemassakaan sillä turvataan se että kunnat pitävät asukkaansa ja saavat uusiakin asukkaita omaan kuntaansa niin että siitä ei tarvitse huolehtia se varmasti toteutuu

puhemies kyllä uudistuksia saa ja pitää tehdä mutta uudistusten täytyy olla sellaisia jotka parantavat nykytilaa jotka parantavat työllisyyspalveluita jotka parantavat kasvupalveluita esimerkiksi tämä rahoituskuvio kyllä on aito huoli siitä että kasvupalveluihin suuntautuva rahoitus vähenee jatkossa tämän uudistuksen myötä kun ei ole korvamerkintää rahoitus menee yleiskatteelle ja eduskunta ei voi edes ohjata sitä kuinka paljon myönnetyistä määrärahoista todella käytetään kasvupalveluihin ja työllisyydenhoitoon tai maakunnilla verotusoikeutta jolla ne voisivat sitten hankkia lisää rahaa kasvupalveluiden tuottamiseen näen että tältä osin uudistus uhkaa vähentää kasvupalveluihin ja työllisyyspalveluihin suunnattua rahaa ja siten heikentää nykytilaa toinen koskee tätä yksityistämistä en ole saanut perusteita sille miksi yksityistäminen parantaisi palveluita ja miten työttömän palveluprosessi tulee tässä yksityisten tuottajien maailmassa toteutumaan uudistukset

arvoisa rouva puheenjohtaja on aika mielenkiintoista kuunnella tätä keskustelua kun aina me löydämme vain ongelmia emmekä löydä niitä mahdollisuuksia mitä tämä voisi tuoda minä en myöskään ole saanut perustelua siitä etteikö tämä parantaisi minkä takia tämän pitäisi välttämättä aina huonontaa nythän tulee esimerkiksi työvoimapalveluihin useampia eri toimijoita ja jos laitetaan samanlaiset edellytykset niin siinä parhaimmat toimijat voittavat ja sitten sen seurauksena työttömät voivat myöskin katsella niitä parhaita palveluita olemmeko

arvoisa puhemies edustaja jaskari siinä vaiheessa kun hallitus tuo täydellisen esityksen niin silloin oppositio ei nosta mitään huolia tai ongelmia vaikeasti työllistyviin luetaan pitkäaikaistyöttömiä ja osatyökykyisiä heitä on arviolta minä ainakin olen erittäin halukas kehittämään pitkäaikaistyöttömien työllisyysmahdollisuuksia näissä kunnissa mutta tähän liittyy nyt paljon huolia esimerkiksi siitä korvamerkataanko vaikeasti työllistyvien elämänhallinnan ja työllisyyden tukemiseen varmasti se raha jotta me saamme tätä asiaa vietyä eteenpäin ja parempaa uudistusta aikaiseksi lisäksi onko tässä riittävän selkeästi määritetty kokonaisvastuunkantaja niin ettei se häviä sinne ja loppujen lopuksi kukaan ei vastaa mistään

rouva puhemies tosiaan suomessa suurin osa niistä yrityksistä jotka toimivat tässä rajapinnassa myöskään tällä hetkellä tarjoa sellaisia palveluita joita niiden odotetaan tarjoavan tässä uudessa mallissa se tarkoittaa että varsin nopeasti pitää markkinoiden kyllä reagoida jos kuvitellaan että se osaaminen syntyy esimerkiksi vaikeasti työllistettävien tapauksessa näihin yrityksiin ihan tuosta vaan onnea matkaan

rouva puhemies kasvupalvelu on alueiden kehittämisen ytimessä tällä hetkellä täällä on minun mielestäni vähän virheellisiä ilmoituksia tehty esimerkiksi siitä että tämä olisi yksityistämistä tämä tarjoaa myös mahdollisuuden maakunnalle aivan itsenäisesti päättää siitä miten se järjestää nämä palvelut siinä on myös se ero siihen australian malliin että australiassa on varsin yksityiskohtaisesti ohjeistettu se miten toimijat joutuvat sitä palvelua järjestämään mutta täällä suomessa saa jokainen itse omana palvelunaan tai sitten vaikka yhtiönä tai sitten ostaa sen palvelun yksityisiltä yrityksiltä ja niin poispäin tässä minun mielestäni on kysymys siitä että miten me saamme tehoa rekrytointipalveluihin elikkä työn pitäisi kohdata toista ministeriltä kysynyt onko esimerkiksi mtklla hyvät ajatukset tässä edessä jos se haluaa maaseutusektorilla saada työn ja työntekijän kohtaamaan entistä paremmin
otetaan tässä vaiheessa vielä kaksi lyhyttä puheenvuoroa edustajat lindtman ja pirttilahti ja sen jälkeen sitten ministereitten vastaus

arvoisa puhemies eikö uudistusten idean pitäisi olla se että korjataan se mikä ei toimi eikä rikota sitä mikä toimii nyt tässä te te olette ajamassa

joissa nimenomaan kaikkein vaikeimmassa asemassa olevat työttömät ovat saaneet sitä palvelua mitä tarvitaan eri sektoreilta sekä nämä erittäin hyviä tuloksia tuottaneet kuntakokeilut ollaan ajamassa alas ja minkä takia tässä tulee mieleen kun tätä hallituksen esitystä katsoo se vanha sanonta että jos ainut työkalu kädessä on vasara niin kaikki ongelmat näyttävät nauloilta tämä sopii sote sektoriin siellä ajetaan markkinamallia yhtiöittämistä liikenteessä ajetaan markkinamallia ja yhtiöittämistä ja nyt nämä toimivat aktiivisen työvoimapolitiikan pohjoismaiseen malliin perustuvat työvoimapalvelut ollaan ajamassa markkinamalliin vaikeimmin työllistyvät

arvoisa rouva puhemies tässä ainakin joissain osissa menevät puurot ja vellit sekaisin täällä kun on tätä kasvupalvelua tuotu esille eli lyhyestihän tässä ei oikeastaan sen aluekehittämisen puolelle tule kovinkaan isoja muutoksia siellä kuntastrategiat ovat edelleen seutukuntastrategia ja maakuntaohjelma voidaan verrata miten ne toteutetaan tällä hetkellä ja miten tulevassa rahoitushan on yleensä ollut ely keskusten muitten projektirahoitusten puolella mutta nyt tavallaan maakunta tulee itse päättämään myös niistä kehittämisrahoista ja siellähän täytyy todellakin niin kuin edustaja suutari otti esille olla fiksuja päättäjiä eli tehdään oma oma ohjelma ja lähdetään sitä omaa ohjelmaa toteuttamaan tietenkinhän tässä on huolenaiheita että millä tavalla se toteutuisi ihan kuntatasolla kun katsotaan että siellä on vahva toisen asteen koulutuskuntayhtymä elinkeinoyhtiö ja sitten tietenkin millä tavalla nämä kasvupalvelut ja oma oma elinvoimaisuus saadaan eli oikeastaan kysymys tähän pintaan millä tavalla kasvupalvelujen ja elinvoimaisuuspalvelujen pinta tullaan hoitamaan niin että se yhteistyö säilyy myös tässä allianssimallissa
ja nyt molemmille ministereille kolme minuuttia ministeri lintilä

ei tässä olla mitään yksityistämässä tässä tässä tulee mahdollisuus yksityisiin palveluihin ei olla yksityistämässä minun mielestäni tämä oppositiosta tuleva argumentointi että kaikki yksityistetään on aika tahditonta suorastaan eikä tässä olla mitään australian mallia kopioimassa voitte olla senkin puolesta levollisia toisaalta sitten se mitä vähän ihmettelen yllättävän vähän te luotatte maakunnallisiin päätöksentekijöihin nyt annetaan nimenomaan sinne maakuntiin mahdollisuudet tehdä päätöksiä siitä maakuntien näkökulmasta lähtien niistä tarpeista mitä siellä maakunnissa on vaikka tässä eduskuntasalissa on paljon suurta viisautta niin en usko että se toimii niin hyvin kuin se kohdennettu päätöksenteko siellä maakunnissa yleiskatteellisuutta täällä on kritisoitu pitäisin verrattain outona sitä ratkaisua että kaikki rahat olisivat korvamerkattuja ja sen jälkeen me valitsisimme sitten suorilla maakuntavaaleilla maakunnalliset päättäjät jotka toteaisivat että nämä rahat on jo korvamerkattu minä luotan maakunnallisiin päätöksentekijöihin siihen että he varaavat ne riittävät resurssit joilla he näkevät parhaiten toteutettavaksi kyseisen maakunnan tarpeet ja ja kehittämisen se pitää muistaa myös että kaikki karenssit sanktiot ja etuuksiin liittyvät ovat viranomaispäätöksiä myös jatkossa ja maakunnat hoitavat ne eli ei pidä nyt sotkemaan viranomaistehtävät ovat siellä maakunnilla se se on ihan selkeä asia ja ovathan elinvoimatehtävät tälläkin hetkellä kunnilla yleisen toimivallan puitteissa kunnat hoitavat elinvoimatehtävät ja kyllä kuntien intressi on ilman muuta jatkaa jatkaa myös siinä edustaja kalli kysyi kasvupalveluihin liittyviä hyviä projekteja menossa kyllä olemme tietoisia meillä on esimerkiksi länsi suomen positiivisen rakennemuutoksen siltasopimus tällä hetkellä ja itse asiassa olen tästä suoraan lähdössä sinne varsinais suomeen ja huomenna tämän osalta liikkeellä erittäin hyvä kahden maakunnan välillä käytävä kokonaisuus ja toivon mukaan me pääsemme kopioimaan tätä muihinkin paikkoihin edustaja korhonen kysyi sitten nämä rajat kirjoitettu selkeästi meillä on ministeriöitten välinen ja maakuntien välinen pyöreän pöydän keskustelu jota tem koordinoi mutta siinä ovat kaikki ministeriöt mukana jos valiokunta viisaudessaan näkee joitain tarkistuksia täsmennyksiä siihen niin se on tietysti hyvä varsinkin mietinnössä tuoda sitten esille valitettavasti joudun jatkamaan seuraavassa puheenvuorossa

tässä valmistelun yhteydessä ovat ely keskusten ja te toimistojen edustajat olleet mukana eri alueiden maakuntavalmistelussa valmistelusta saatujen viestien perusteella siis sieltä saatujen viestien perusteella maakuntamallissa sote ja kasvupalvelujen yhteensovittamisen nähdään helpottuvan nykyiseen typ toimintamalliin verrattuna tällä hetkellä typ toimintamallissa alueellisesti toimiva te toimisto sovittaa yhteen niitä te palveluja useaan alueeseen kuuluvan kunnan tai kuntayhtymän sote palvelujen kanssa jatkossa sote palvelujen ja kasvupalvelujen järjestämisvastuu alueella on yhdellä ja samalla toimijalla eli maakunnalla tämä helpottaa sitä yhteensovittamista nämä palvelut sovitetaan jatkossakin yhteen kelan kuntoutuspalvelujen kanssa ja myös kunnan palvelut voivat olla osa tätä kokonaisuutta käytännössä maakunta voi organisoida työllistymistä edistävää monialaista palvelua tarvitsevien asiakkaiden palvelut esimerkiksi sote keskuksen yhteyteen sote valinnanvapauslakiesitys sisältää maakunnan liikelaitokselle velvollisuuden jalkauttaa omalla vastuulla olevia sosiaalihuollon palveluja sote keskusten yhteyteen ja tämä sote keskus voi myös tarjota kasvupalveluja

vaikeasti työllistyvien ihmisten asemasta niin muun muassa tällaista on mietitty tässä on se yhteensovittaminen ja siinä on paikka tarjota palveluja tällaisille ihmisille on myös mahdollista että maakunta ostaa tulevaisuudessa kasvupalveluna työttömille aivan uudenlaisia palvelukokonaisuuksia jotka voivat sitten tarpeen mukaan sisältää kasvupalvelujen lisäksi joustavasti erilaisia työkyvynarviointipalveluja työllistymistä työllistymistä edistäviä terveyspalveluja ja palveluja jotka sisältävät esimerkiksi sosiaalisen kuntoutuksen elementtejä

haluavat maakuntien yleiskatteellinen rahoitus mahdollistaa tämmöiset palveluhankinnat tällaisia erilaisia joustavia palvelukokonaisuuksia halutaan kokeilla muun muassa näissä valmisteilla olevissa kasvupalvelupiloteissa hallitus on viime viikon kehysriihessä tehnyt päätöksen siitä että osana kasvupalvelupilotteja käynnistetään yhteistyössä kuntien ja palvelutuottajien kanssa tämmöinen tulosperusteinen hanke tulosperusteinen hanke joka tähtää osatyökykyisten tai muiden vaikeammassa työmarkkina asemassa olevien työllistymiseen tähän on varattu rahaa viisi miljoonaa euroa ja tästä saatujen kokemusten perusteella siirrytään sitten siihen tulevaan maailmaan aivan kuten edustaja jaskari täällä kertoi yksityisten julkisten kuntien kaikki paras osaaminen pyritään saamaan yhteen niin että työtön tai työvoimaa tarvitseva tulevaisuudessa saa parhaan mahdollisen palvelun

kaksi isoa ongelmaa toinen on järjestäjän ja tuottajan erottaminen jolloinka siirrytään samantyyppiseen maailmaan kuin täällä sote puolella elikkä elikkä markkinaehtoistetaan toinen on kuntien roolin väheksyminen kunnista jää nyt maksajia koska ymmärtääkseni yhä edelleen sakkomaksuista noin puolet on jäämässä kuntien maksettavaksi samalla kun lopetetaan ne typit joista on erilaisia kokemuksia eri puolilla suomea ja lopetetaan nämä kuntakokeilut jotka ovat olleet ensin pitkäaikaistyöttömille ja joista nyt tampereen malli ynnä muut ovat olleet sitten vielä laajempia

kunnat eivät saa enää osallistua kuin sitten näissä allianssimalleissa joihinka ehkä vielä tarvittaisiin lisäselvitystä mielenkiintoista minun mielestäni tässä keskustelussa on että verrataan suomea australiaan kun meillä olisi ruotsista tanskasta muista pohjoismaista loistavia kokemuksia kuntapohjaisesta työllisyyden hoidosta joka voitaisiin ottaa välittömästi käyttöön

miksi päädyttiin tällaiseen kuntayhtymämalliin uudellamaalla ja miksi juuri niin että ainoastaan neljä pääkaupunkiseudun kuntaa velvoitetaan perustamaan se kuntayhtymä alkuun ja sitten muut voivat liittyä jos haluavat tässähän syntyy vielä enemmän rajapintoja maakunnan ja kuntayhtymän välillä ja sitten myös kuntayhtymän ja yksittäisten kuntien välillä ja miten on ajateltu että turvataan näitten muitten kuntien intressejä tässä tässä mallissa ja sitten lopuksi pohdittiin myös tällaista niin sanotun jaetun järjestämisvastuun mallia miksi

arvoisa rouva puhemies ihmettelen näitä puheenvuoroja joissa sanotaan että kunnilla olisi tähän mennessä ollut merkittäviä kannusteita työllisyydenhoitoon tokihan nämä sakkomaksut ovat olleet tietynlainen pakote ja ne ovat myöskin sitten ajaneet kunnat siihen että näitä omia työllisyydenhoitomalleja on pitänyt rakentaa mutta oman kokemukseni ja kuntapäättäjien kanssa käymieni keskustelujen pohjalta kyllä voin todeta että tämä on enempikin ollut sellaista pakkopullaa joka on pitänyt

mielestäni tämän uuden kasvupalvelumallin ja lain myötä päästään taas uudenlaiseen asetelmaan enkä ollenkaan väheksyisi sitä että nyt jatkossa tässä samassa maakuntahallinnossa kun ajatellaan vaikkapa vaikeimmin työllistyvien palveluita meillä on myös sosiaalipalvelut saman saman hallinnollisen organisaation ja järjestäjän alaisuudessa

arvoisa puhemies tässä laissa kasvu ja työllisyyspalveluista perustetaan uudellemaalle erityisratkaisu tämä pääkaupunkiseudun kuntien kuntayhtymä nyt on jo ilmennyt että erittäin moni uudenmaan kunta on halukas liittymään tähän kuntayhtymään ja on tärkeää että asiaa käsitellään eduskunnassa huolellisesti niin että tästä mallista tulee mahdollisimman joustava helppo ja tasapuolinen toki täällä on käyty myös paljon hyvää keskustelua muiden suurten kaupunkien ja kuntien roolista kunnathan ovat olleet tärkeitä työllistäjiä joten sen linkin kuntiin on hyvä olla jatkossakin hyvä ja ne kokemukset mitä työvoiman palvelukeskuksista on saatu kaikki ne hyvät käytänteet on syytä ottaa käyttöön sillä pitkäaikaistyöttömyyden hoidossa on paljon parannettavaa mutta juuri näistä typ keskuksista on saatu hyviä tuloksia mutta kysyisin ministereiltä miten on ajateltu tätä ict lakia joka olisi tulossa syksyllä minkälaiset lähtökohdat tällä lailla olisi

arvoisa puhemies edelleen emme ole saaneet vastauksia kysymykseen mitä ongelmaa tällä markkinaehtoistamisella ollaan ratkaisemassa vaikka on todettu että maakunnilla on oikeus järjestää palvelut myöskin itse kyllä tämä kaupallistaminen käy hyvin selvästi ilmi tässä lakiesityksessä jossa ollaan velvoittamassa maakuntia erottamaan järjestäminen ja tuottaminen velvoittamassa maakuntia yhtiöittämään omaa tuotantoa silloin kun toimii markkinoilla ja myöskin velvoittamassa maakuntia turvaamaan mahdollisimman monen palvelun osalta mahdollisuus valita tarvitsemansa palveluntuottaja useammasta kuin yhdestä vaihtoehdosta

rehellisyyden nimissä minun täytyy kyllä sanoa kun itsekin olen niiden kanssa asioinut että en kovin montaa kertaa löytänyt toimivia työvoimapalveluita ja aika usein se palaute mitä saa myös tässä työssä on se että ei sieltä te toimistosta saa apua ei siellä ole ketään ja eikä sitä itse asiassa edes ole enää siellä kunnassa sitten on tietenkin niin että meillä on aika erilaisia alueita tässä maassa tällä hetkellä pohjois suomessa kainuussa monin paikoin kärsitään työvoimapulasta kohtaanto ongelma on niillä alueilla joissa on perinteisesti ehkä nähty korkeaakin työttömyyttä mutta nyt siellä kärsitään työvoimapulasta ja tähän nykyinen järjestelmämme ei kerta kaikkiaan pysty vastaamaan ei saada riittävästi sesonkityövoimaa näille alueille missä talous ja työllisyys kasvavat nyt vauhdilla joten välttämätöntä on tehdä jotain nykyisille

rouva puhemies kansantalouden kannalta työllisyys ja yrityspalvelut ovat aivan keskeisiä ja tämä huoli on suuri koska tämä meidän pöydällä oleva malli vaikuttaa varsin sekavalta täällä ministeri lindström kyllä jonkin verran hälvensi näitä pahimpia huolia mitä itsellänikin oli liittyen näihin erilaisiin yhteistyötahoihin mutta edelleenkin on jäänyt epäselväksi millainen on esimerkiksi vaikkapa työttömien yhdistysten mahdollisuus olla mukana tällaisessa palveluntarjoajana ja onko pakko yhtiöittää jos halutaan olla mukana tällaisessa allianssimallissa

heikosti toimivat ja sen tähden olisi todella tärkeätä että tätä selkeyttä saadaan tähän esitykseen ettei käy niin että kaikkein vaikeimmassa työmarkkina asemassa olevat jäävät heitteille tässä mallissa

arvoisa puhemies kyllä tosiasia kaiken tämän keskustelun pohjalta on se että tämän uudistuksen punainen lanka on siirtää markkinoille työvoimapalvelut ja työllisyyspalvelut se on se linja jota te olette tässä tekemässä ja se tietysti vastaa sitä mikä on teidän linjanne ollut jo aikaisemmin muissa asioissa muun muassa sosiaali ja terveyspalvelujen osalta mutta kun katsoo kuinka sekava tämä rakennelma ja kuinka vähän julkinen valta ottaa vastuuta niin tässä tulee suuriksi kärsijöiksi ne jotka eniten näitä palveluja tarvitsisivat pitkäaikaistyöttömät ja vaikkapa nuoret henkilöt jotka eivät automaattisesti ja helpolla löydä työpaikkaa ministeri lindström te jäätte historiaan henkilönä joka lopetti valtion työvoimapalvelut te jäätte historiaan henkilönä joka lopetti valtion työvoimapalvelut ja siirtää ne tähän yrityskenttään jonka toiminnasta kukaan ei tiedä lopputuloksena ovat rauniot ja ne tulevat savuamaan teidän jäljiltänne

puhemies markkinoilla tarvitaan erilaisia toimijoita mielenkiintoinen mielenkiintoinen yksityiskohta on että tässä näiden parin viime vaalikauden aikana kun eduskunnassa olen töitä tehnyt olemme käyttäneet yksityisiä rekrytointipalveluita kun on valittu pääsihteeriä kun on valittu kirjastonjohtajaa niin kas kummaa me käytämme yksityistä soveltuvuusarviota ja markkinoilla näitä tarvitaan ihan samalla tavalla kuin julkisia sitten toinen näkökulma tähän allianssimalliin siihen liittyy avoimuus siihen liittyy luottamus siihen liittyy tarve tuottaa paremmin otetaan allianssimallista esimerkiksi tampereelta tunneli se valmistui budjetoidussa ajassa ja se valmistui niillä euromäärillä kuin piti kaikki voittivat tämmöinen vastakkainasettelu yksityisen ja yleisen julkisen kanssa on outoa sanotaan että miksei käytetä siellä kunnissa olevia työntekijöitä ne samat ihmiset

ajattelin teitä

arvoisa puhemies arvoisa edustaja kiuru ette kait te nyt tosissanne vertaa vaikeimmin työllistyvien palveluja soveltuvuustesteihin tai tampereen tunnelin rakentamiseen itse asiassa tämä teidän ajattelunne jossa te nimenomaan perustelette tätä työvoimapalveluiden viemistä tämmöiseen markkinamalliin sillä että kyllähän tämä toimii silloin kun tehdään tunneleita tai tehdään soveltuvuustestejä erilaisiin juuri paljastaa tämän ongelman tämä itse asiassa todistaa sen että ainoa työkalu joka teidän kädessänne on on vasara ja sen takia nämä työvoimapalvelut näyttävät nyt nauloilta nauloilta ja hallitus käy vasaralla näiden toimivien mallien kimppuun tässä ajetaan alas toimivat kuntien mallit toimiva työvoiman palvelukeskus malli tulevaisuus se on täysin tuntematon mutta selvää on se että emme ole saaneet vastauksia miten käy pitkäaikaistyöttömille miten käy nuorille tässä on suuret riskit edessä työvoimapalvelujen osalta tulevaisuus on täysin

puhemies niin kuin tämä keskustelu tässä osoittaa on paljon kysymyksiä aika sekava ja olisi hyvä että me saisimme näihin vastauksia ja siinä mielessä hyvä että tämä käsittely on nyt se siirrettiin tähän aikaan kun ministerit ovat paikalla on ollut vähän huoli että tätä ja sote uudistuksen varjolla viedään vähän niin kuin vaivihkaa ja sen takia toivon että että tässä keskustelussa näihin epäkohtiin todellakin saadaan nyt selvyyttä tässä on moneen kertaan tullut yksi iso ongelma esiin joka on tämä yleiskatteinen rahoitus joka menee maakuntaan ja se miten varmistetaan että rahaa riittää myös näihin työllisyyspalveluihin ministeri lindström kertoi että että voidaan erilaisia palveluita ostaa myös avuksi sieltä täältä mutta miten se maakunta ostaa jos ei ole rahaa ja rahaa se maakunta ei voi saada lisää kun ministeri lintilä vertasi näitä kuntiin koska ei ole sitä omaa verotusoikeutta mikä kunnilla on ollut sitten kysyisin heikommassa asemassa olevien kohdalta myös miten osatyökykyiset on huomioitu näissä palveluissa
arvoisa rouva puhemies tässä on todellakin kyseessä valtava järjestelmämuutos ja täytyy sanoa että ehkä rohkeuden puutteesta hallitusta ei voi tässä asiassa syyttää mutta uhkarohkeudestakaan ei oikein voi kiittää koska kyllä tässä lähdetään kokeilemaan kertarysäyksellä niin valtavan suurta

järjestelmämuutosta niin että kyllä tässä hirvittää aivan aiheestakin tätä perusratkaisua ei ole tässä esityksessä juurikaan perusteltu ja meille on vieläkin epäselvää mitkä nämä yhteiskunnalliset perusteet tälle muutokselle ovat miksi tämä on välttämätöntä tehdä se että sanotaan pohjoismaiselle järjestelmälle hyvästit ja siirrytään puhtaasti markkinaehtoiseen malliin kertoo teidän ideologiastanne enemmän kuin siitä tarpeesta joka tässä asian osalla on olen huolissani nimenomaan näiden kolmannen sektorin palveluiden järjestymisestä
otetaan vielä kaksi vastauspuheenvuoroa edustajat hoskonen ja filatov sen jälkeen ministereitten puheenvuorot ja sitten mennään joksikin aikaa puhujalistaan
arvoisa rouva puhemies olen vallan hämmästyneenä seurannut tätä kasvupalvelukeskustelua on ikään kuin annettu kuva opposition puolelta kunnat ja maakunta eivät voisi tehdä yhteistyötä voin kokemuksesta sanoa että kotimaakuntani pohjois karjala ja sen kunnat tekevät joka päivä yhteistyötä keskenään valtion viranomaiset kuntien työntekijät aina ihan selvä asia on on omasta kotikunnastani uskallan sanoa että päivittäin pidämme yh teyksiä ely keskuksiin maakunnan liittoon yrittäjäjärjestöihin minne vain yhteydet ovat kunnossa ja se on ihan normaalia elämäntapaa älkää hyvät ihmiset antako meistä kuvaa että siellä asutaan jossakin sammiossa josta ei ole yhteyksiä minnekään ulospäin siellä eletään aivan niin kuin täälläkin tehdään töitä ja kehitetään suomea

toteutettu laajamittainen palveluiden hankinta yksityiseltä sektorilta sen keskeiset kohderyhmät olivat nuoret pitkäaikaistyöttömät ja terveysongelmista kärsivät tai osatyökykyiset työllisyysvaikutukset ovat olleet heikkoja eli näiden esimerkkimaiden työllisyysvaikutukset ovat olleet heikkoja ja kyse on siitä että silloin kun palveluita hankitaan transaktiokustannukset kasvavat mutta kun te sanoitte että voi tulla sote keskus jossa sitten työvoimapalvelut ja vaikeasti työllistettävien sosiaali ja terveyspalvelut eriytettäisiin omaan sote keskukseensa niin onko näissä teidän te toimistojenne ja ely

arvioinneissa otettu huomioon että se asiakas valitsee sen sote keskuksensa ei ole enää olemassa mahtia jolla sanotaan te toimistosta että täällä ne palvelut järjestetään vaan asiakkaat menevät vaikkapa sen maakunnan ulkopuolelle tämän sote lain mukaan ja tämä tuo sen vaikeuden integroida näitä palveluita jos meillä olisi vanha malli mikä meillä on kunnissa

kiitoksia rouva puhemies palaan vielä aikaisempaan debattiin siellä jäi jonkun verran vastaamatta ja sitten oikeastaan siitä mitä tässä on tullut esille tästä on kyselty se palaute jota on tullut tästä allianssimallista ja sen mahdollisuudesta on ollut hyvinkin myönteinen eli alueet kaupungit kunnat kokeneet sen mielenkiintoiseksi mahdollisuudeksi koska se antaa mahdollisuuden siihen että maakunta kunta

kolmas taho laittavat resurssit yhteen ja lähtevät hakemaan ratkaisua siihen ongelmaan joka tunnistetaan tunnustetaan se sitten nuorisotyöttömyyteen liittyvä asia on se ikääntyvien työttömyyteen liittyvä asia tai jotain muuta vastaavaa se on saanut saanut myönteisen palautteen ja tässäkin pitää muistaa järjestämisvastuu aina maakunnalla eli tämä on hyvin hyvin selkeätä täällä on kysytty sitten miksi kuntaperusteisuudesta on lähdetty pois miksi ei kuntamallia pitkälti syy on se että yritysten toimialueet ja ja työssäkäyntialueet ovat laajempia kuin kunta eli on haettu haettu laajuutta siihen edustaja suutari kysyi kysyi jossain vaiheessa tästä mtkn duunihommasta jonka he ovat lanseeraamassa erittäin hyvä avaus heiltä erittäin suurella tyytyväisyydellä olen pannut merkille että liitoilta on tulossa käsittääkseni jos oikein muistan pro ja pam ovat ainakin erittäin hyviä avauksia ja todella lämpimästi toivotan heidät heidät mukaan koska siellä on todellakin osaamista ja tietämystä näitä asioita kohtaan tietysti voidaan kysyä niin kuin edustaja kulmuni sanoi onko meillä tällä hetkellä kaikki hyvin meillä on on erittäin hyvää henkilökuntaa nyt viimeisessä kehyksessä kaksisataakuusi henkilötyövuotta lisättiin te keskuksille saadaan resursseja lisää mutta kyllä se henkilökohtainen palvelu tietysti on se jota haetaan tätä kautta vielä vielä paremmin ja edelleen korostan ei tässä olla yksityistämässä tässä ollaan hakemassa useampia työkaluja ehkä se vertaus voisi olla että ennen yhden koon housuilla läpi valtakunnan nyt jokainen alue saa oman mahdollisuuden ja omien omien tarpeittensa mukaan mukaan tuli esille tämä kohtaanto ongelma kohtaanto ongelmaan pystytään taatusti parhaiten vastaamaan niillä omilla alueellisilla ratkaisuilla ja ne ovat tässä maassa jokaisella alueella hyvin erilaisia mutta se on selkeästi tunnistettavissa eli kyllä hallituksen punainen lanka tässä on antaa joustoa ja päätöksentekovaltaa sinne alueelle jossa parhaiten tiedostetaan ja tunnistetaan ongelma ja siihen olevat ratkaisut

tässä matkan varrella moni alue tuli tuli sen toiveen kanssa kun kuulivat että tämmöinen erillisratkaisu uudellemaalle olisi sitten tulossa eli pyytämään myös itselleen tämmöistä meidän vastauksemme oli koko ajan se että jo pelkästään se että uudellemaalle tämmöinen annettiin oli pitkän harkinnan ja väännön tulos meillä on perustuslaki joka joka tietysti on siellä takana mutta me myös katsoimme että pääkaupunkiseutu on alueena poikkeuksellinen erilaisessa tilanteessa kun otetaan huomioon talous työmarkkinatilanne ja maahanmuuttajien määrä uudenmaan muiden kuntien vaikutusmahdollisuudet turvataan tässä erillisratkaisussa sillä että kaikilla uudenmaan kunnilla on oikeus liittyä tämän kuntayhtymän jäseneksi pääkaupunkiseudulla asuu neljäkymmentäneljä prosenttia suomen pitkäaikaistyöttömistä neljäkymmentäkahdeksan prosenttia vieraskielisistä tässä siis todella ollaan katsottu että tämä on alue on perusteltua antaa tämmöinen erillisratkaisu tämän matkan varrella ollaan käyty kiistaa jos jos yksinkertaistan oikeastaan vain ja ainoastaan yhdestä asiasta ja se on järjestämisvastuu siitä kysymyksestä on käyty keskustelua muun muassa tampereen kanssa täällä on nyt noussut tämä kuntien rooli se että hallitus jotenkin vähättelisi kuntien tekemää arvokasta työllisyystyötä ei todellakaan vähättele tampereella ja monella muulla alueella on tehty erinomaista työtä

ei yksittäisellä kunnalla sen takia että jonkun pitää kantaa loppupelissä vastuu joka ikisestä sen kulloisenkin alueen pitkäaikaistyöttömästä joka ikisestä tämä on se tausta mikä tässä on kun lakiin tulee se että maakunta vastaa sen takia ollaan ollaan tälle tälle tielle lähdetty ja tämä erillisratkaisu uudenmaan osalta ei sitäkään ole vielä tietenkään täällä koeteltu mitenkä perustuslaki siihen suhtautuu mutta meidän asiantuntijat virkavastuulla ovat sitä mieltä että tämä on vielä jotenkin perusteltavissa

voi kuulua maakunta kuntia palveluntuottajia siinä määritellään yhteistyön tavoitteet sitten sen sisällöt mitä tuotetaan mitä hankitaan roolit rahoitus kustannustenjako organisointi siis myös riskit kannetaan yhdessä tämä taipuu varmaan aika moneen me emme edes tiedä mihin kaikkiin allianssimalli taipuu tässä olen kannustanut kuntia että käyttäkää mielikuvitusta lähtekää näihin pilottihankkeisiin mukaan kokeilkaa sitä uutta maailmaa mitä se tulevaisuudessa on koska niitten pilottien kautta me vasta tiedämme mikä ehkä sitten pelaa ja mikä ei pelaa

arvoisa puhemies nyt rakenteilla oleva maakuntahallintohan on ainakin alkuun todellisuudessa valtion aluehallintoa maakunnissa se on valtion suoraan vahvasti ohjaamaa ja rahoittamaa maakunnille valitaan vaaleilla valtuutetut mutta verotusoikeutta maakunnilla ei ei ainakaan alkuvaiheessa ole kasvupalvelulaki kokoaa nyt nykyisten ely keskusten ja te toimistojen yritys ja työllisyyspalvelut yhteen maakuntien järjestämisvastuulle näin päätöksenteko saadaan siirtymään lähemmäksi asukkaita ja palvelujen käyttäjiä myös palvelujen on oltava siellä missä niitä käyttävien niitä käyttävien ihmisten tarpeet parhaiten tunnetaan arvoisa puhemies kasvupalvelulaki antaa maakunnille mahdollisuuden itse räätälöidä palvelutarjontaansa vastaamaan nimenomaan maakunnan omia tarpeita maakunnat saavat tulevaisuudessa myös itse päättää sen hankitaanko palvelut markkinoilta vai tuotetaanko ne itse maakunta kuitenkin vastaa kaikissa tilanteissa viranomaistehtävistä on kuitenkin välttämätöntä että peruspalvelutaso turvataan koko suomessa ja lainsäädäntöön onkin tästä syystä kirjattu kasvupalveluja koskevat vähimmäisvaatimukset jotka koskevat kaikkia maakuntia maakuntahan muodostuu seuduista ja nyt todella toivon että jatkossa maakunnat ottavat kasvupalvelujen tuottamisessa huomioon myöskin näiden maakunnan seutujen ja tarpeet parasta olisi jos päätyisimme siihen että kunnilla ja seutukunnilla olisi mahdollisuus omaan toimintaan ja ottaa vastuuta nimenomaan näiden asioiden toteutuksesta siellä kuntatasolla helposti maakunnissa nähdään vain sen keskusalueen tarpeet jos emme anna seuduille oikeuksia itse näitä toteuttaa kuntien kanssa yhteistyössä toivon erityisesti valiokuntakäsittelyssä käytävän läpi jotta tämä saataisiin palvelemaan koko maakuntaa eikä yksinomaan maakunnan keskusta nimittäin kokemusta on eun rakennerahojen jaosta monta kertaa se oma suu on ollut lähempänä kuin kontin suu ja sen takia tästä on pakko puhua maakunta tulee luomaan omavalvontaohjelmansa kasvupalvelujen tuottamiseen ja samalla se varmistaa saatavuuden ja laadunvalvonnan työ ja elinkeinoministeriö puolestaan seuraa kasvupalvelujen yhdenvertaisen saatavuuden ja rahoituksen tason riittävyyden toteutumista niin valtakunnallisesti kuin maakunnittain lisäksi maakunnalla on kasvupalvelujen järjestäjänä vastuu huolehtia asiakkaan palvelujen yhteensovittamisesta jos asiakas tarvitsee työllistyäkseen myös muita kuin kasvupalveluja maakunta huolehtii myös siitä että sen asiakkaat saavat tietoa oikeuksistaan ja etuuksistaan ja että palvelut vastaavat asiakkaiden tarpeita tämä on erittäin tärkeää lainsäädäntöä mutta todella vielä kerran vetoan valiokuntaan joka tämän asian käsittelee että teette ratkaisuja joilla maakunnille annetaan riittävä mahdollisuus ja kaikissa mahdollisissa tilanteissa myöskin kunnille ja seudulle oikeudenmukaista kohtelua

arvoisa puhemies

kaupunkimyönteisyydestä kyseinen uudenmaan tukee kansantaloutemme moottorin toimintaa pääkaupunkiseudun kuntien toimintaympäristön haasteet kuten asukasluku sekä yritysten ja maahanmuuttajaväestön määrä pääkaupunkiseudun kuntien kokemus ja osaaminen sekä niiden elinvoimapalveluihin käyttämä taloudellinen panos ovat poikkeuksellisen merkittäviä muihin kaupunkiseutuihin nähden uusimaa on ainutlaatuinen alue joka poikkeaa muusta maasta muun muassa elinkeinorakenteen ulkomaisten investointien ja talouden dynamiikan suhteen numerot eivät valehtele yritysten liikevaihdosta neljäkymmentä prosenttia syntyy pääkaupunkiseudulla ja noin kolmekymmentä prosenttia yksityisen työsektorin työpaikoista sijoittuu pääkaupunkiseudulle suomi kaupungistuu vauhdilla olemme uuden kaupungistumisaallon äärellä nyt on kyse siitä olemmeko täällä tukemassa tätä positiivista kehityssuuntaa vai jarruttamassa väistämätöntä suuntausta lukuisat aluetalouden tutkijat ovat sitä mieltä että alueen rooli kasvun veturina tulee kasvamaan tulevaisuudessa uudenmaan erillisratkaisu on perusteltu myös kielellisten seikkojen vuoksi lähes puolet koko maan vieraskielisestä väestöstä asuu pääkaupunkiseudulla vuositasolla vieraskielisten määrä on kasvanut noin yhdellätoistatuhannella hengellä ja kasvun arvioidaan jatkuvan samalla tasolla hyvä näin kansainvälisten osaajien saaminen maahamme on elinehto ja heikkenevä huoltosuhde ei ratkea kotikonstein uudenmaan erillisratkaisussa ei ole kyse vastakkainasettelusta maaseudun ja kaupunkien välillä pääkaupunkiseutumme kaupungit eivät kilpaile eikä niiden tulekaan kilpailla muun maan kanssa pääkaupunkiseudun on kilpailtava omassa sarjassaan johon kuuluvat lukuisat muut euroopan kaupungit hallituksen esitys antaa nyt työkalut pääkaupunkiseudulle ja koko uudellemaalle jatkaa työtä tämän kilpailun edistämiseksi arvoisa puhemies kasvupalvelut käytännössä tarkoittavat arjen tarpeellisia toimenpiteitä kuten työllisyyden tukemista ja työttömien työnhakijoiden auttamista työn etsinnässä palveluilla edistetään yritystoimintaa yritysten kasvua uudistumista ja kansainvälistymistä muutoksella vastataan työmarkkinoiden muutoksiin ja turvataan osaavan työvoiman saatavuus toimet vahvistavat jo hyvää työllisyyskehitystä ja antavat uskoa siihen että meidän tulisi pikemminkin tavoitella jo seitsemänkymmenenviiden prosentin työllisyysastetta lakipaketti vahvistaa myös yhteistyötä pääkaupunkiseudun eri toimijoiden välillä lausuntokierroksen aikana uudenmaan kunnat ottivat kasvupalveluihin myönteisen kannan uudenmaan erillisratkaisun kantavana periaatteena on työllisyyden osaavan työvoiman ja elinkeinojen kehittämisen tiivis yhteensovittaminen toiseksi järjestämisvastuu ja palvelutehtävät eriytetään tämä ratkaisu tukee uudenmaan työssäkäyntialueen kokonaisuuden kehittämistä myös hallinto toteutuu mahdollisimman yksinkertaisesti ja selkeästi kasvupalveluiden hallinnossa korostetaan toimijoiden kumppanuutta ja yhteistyötä kasvun yritysten toimintaedellytysten ja ihmisten hyvinvoinnin edistämiseksi tässä valmistelussa on ollut eri vaihtoehtoja uudenmaan kasvupalveluiden toteuttamisvaihtoehdoiksi olla kuitenkin varma että kyseinen lakipaketti antaa koko uudellemaalle parhaat eväät työllisyyden ja kasvun vahvistamiseksi edellä mainitsemieni seikkojen perusteella mainittakoon vielä että pääkaupunkiseudun kuntienhan on myös huolehdittava kuntayhtymän yhteistyön järjestämisestä koko uudenmaan alueella myös niiden kuntien osalta jotka eivät kuulu tähän kuntayhtymään pääkaupunkiseudun taloudellinen ja toiminnallinen osaaminen pääsee tämän esityksen myötä parhaaseen mahdolliseen käyttöön

puhemies keskeinen tavoite tässä lakiesityksessä tuntuu olevan sen lisäksi että kasvupalvelujen järjestämisen vastuu

palvelutuotannon yksityistäminen niistä ministereiden vakuutteluista huolimatta että näin ei olisi mutta siltä se lukiessa vaikuttaa tämä lakiesitys on paikka paikoin huonosti valmisteltu ja se näkyy muun muassa siinä että hallituksen perusteluissa joissain paikoissa jopa kumotaan hallituksen omat perustelut myös riskien arviointi on olematonta tähän lakiesitykseen liittyy suuria riskejä jo sen takia että kyseessä on valtava joka aiotaan toteuttaa kertarysäyksellä vakava puute on se että aktiivisen työvoimapolitiikan yhteiskunnalliset tavoitteet ovat kovin ohuesti esityksessä mukana minusta on surullista huomata miten monia hyviä asioita heitetään nyt roskakoppaan aktiivisen työvoimapolitiikan vaikuttavuutta on kehitetty systemaattisesti jo pitkään esimerkiksi kaikkein vaikeimmin työllistyvien palveluja on tehostettu työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelupiste typ on vakiintunut

ja niillä olisi halua tietoa ja tahtoa jatkaa hyväksi havaittuja toimintoja koko kehittämistyö uhkaa nyt valua hukkaan kun nykyiset tuotantorakenteet lakkautetaan minulle jäi epäselväksi myös se kuntien järjestämisvastuulla olevalle kuntouttavalle työtoiminnalle tapahtuu kunnat ovat panostaneet siihen paljon esimerkiksi henkilöstöresursseja arvoisa puhemies ministereiden vastauksista huolimatta minulle ei selvinnyt millaisia palveluja esimerkiksi vaikeimmin työllistyvät tulevat jatkossa saamaan on olemassa ilmeinen riski että palvelut heikkenevät koska vaikeimmin työllistyvien työllistymisestä on vaikeaa saada kannattavaa bisnestä en myöskään saa selvää mitkä ovat jatkossa esimerkiksi järjestöjen edellytykset tarjota palveluita huolena on myös palveluketjujen katkeaminen ja palveluiden pirstaloituminen kun esimerkiksi osa palveluista on jatkossakin kunnissa yleiskatteellisuuden ongelmasta puhuin jo debatissa ja ministerin vastaus ei kyllä minua vakuuttanut sillä jos maakunnassa ei ole rahaa niin olipa siellä miten osaavia päättäjiä tahansa on pitkäaikaistyöttömien työllisyyspalvelujen hyvin hoitaminen kyllä melko vaikeaa asia olisi aivan eri jos siellä maakunnassa olisi myöskin verotusoikeus tässä lakiesityksessä lähdetään siitä että maakunnan rahoituskriteerinä on työttömyysaste ja työttömien työnhakijoiden määrä minun mielestäni tämä on vähän kummallinen kriteeri vaikka suuren työttömyyden pohjois karjalassa minun pitäisi siitä periaatteessa iloita mutta mikä motivoi maakuntaa panostamaan työttömyyden hoitoon jos rahoituskriteerinä on työttömien määrä tässä ja nyt taloudellisissa vaikeuksissa olevan maakunnan päättäjän on vaikea ajatella että hyöty tulee joskus tulevaisuudessa kunhan saadaan työllistymisen kautta lisää verotuloja jos rahapula on tässä ja nyt ja kuten sanoin aiemmin asia olisi toinen jos maakunnalla olisi verotusoikeus vielä pari asiaa tässä lakiesityksessä uskotaan paljon digitaalisuuteen minäkin uskon siihen mutta meillä on tällä hetkellä lähes miljoona digiosatonta henkilöä eli niitä kansalaisia joilla ei ole taitoa kykyä tai mahdollisuutta käyttää digitaalisia palveluita

syrjäyttää entistä pahemmin osan kansalaisista ja pitkäaikaistyöttömistä tärkeää olisi jatkossa varmistaa että maakunnat ja kunnat voisivat sopia vastuistaan velvoitteistaan ja työnjaostaan alueelliset ja paikalliset erityispiirteet huomioiden toimivia ja hyväksi havaittuja käytäntöjä kuten typ toimintaa ja työllisyyskokeilujen aikana saatuja innovatiivisia toimintamalleja ei saa lakkauttaa

se jää pelkäksi hankintayhteistyöksi jota voi tehdä ilman allianssia jo nyt ja lopuksi arvoisa puhemies minä esitän että tämä lakiesitys tulisi työelämä ja tasa arvovaliokuntaan mietinnön tekemistä varten perustelen tätä sillä että suurin osa muutoksista koskee työvoimapalveluja ja lisäksi toukokuussa on tulossa nämä pilotit jotka liittyvät oleellisesti tämän lain toteuttamiseen ja olisi erittäin tärkeää että nämä asiat käsiteltäisiin samassa valiokunnassa

arvoisa puhemies

kaikki hyvin nyt ja vastaus siihen on ei kaikki ei ole hyvin nyt suomalaisen työvoimapolitiikan ongelmat ovat kuitenkin seurausta pidemmästä kehityksestä joka on jatkunut useamman hallituskauden ajan te toimistojen toimipisteitä on vähennetty ja työllistämistoimien painopiste on siirtynyt yhä vahvemmin palkallisista toimenpiteistä palkattomiin hallituksen tuorein suunnitelma on kuitenkin aivan uusi käänne ja tulee toteutuessaan muuttamaan koko suomalaisen työvoimapalvelujärjestelmän rakennetta hallituksen esityksen lähtökohta on voimakkaasti markkinaehtoistamiseen nojautuva maakuntia velvoitetaan erottamaan palveluiden järjestäminen ja tuottaminen tilaaja tuottaja mallin mukaisesti lisäksi maakunnille tulee velvollisuus yhtiöittää oma palvelutuotantonsa silloin kun se toimii kilpailutilanteessa markkinoilla tämän lisäksi maakunnan pitää taata ihmiselle mahdollisuus mahdollisimman monen palvelun osalta valita tarvitsemansa palveluntuottaja useammasta kuin yhdestä vaihtoehdosta tämä kirjaus on nähdäkseni myöskin ristiriidassa sen kanssa että säilyisi mahdollisuus myös tuottaa kaikki palvelut itse lakiesityksen mukaan kilpailullisuuden lisääminen on kasvupalvelujen järjestämisen peruspilari työvoimapalveluihin luodaan hallituksen arvion mukaan kolmensadan miljoonan markkinat johon lasketaan sekä nykyisellään ostopalveluihin käytettävät satayhdeksänkymmentä miljoonaa että kokonaan uusia markkinoille siirtyviä tällä hetkellä viranomaistoimintana tehtäviä palveluita jopa sadankymmenen miljoonan edestä tämä tarkoittaa sitä että tällä hetkellä viranomaistyönä tehtäviä toimintoja kuten työllistämissuunnitelman laatiminen määräaikaishaastattelut ja ohjaaminen siirrettäisiin jatkossa yksityisiin voittoa tavoitteleviin yrityksiin näihin tehtäviin liittyy kuitenkin myös huomattavaa vallankäyttöä joka kytkeytyy esimerkiksi työvoimapoliittisiin karensseihin tässä ollaan siis taas hallituksen toimesta tekemässä hyvinvoinnin kannalta keskeisestä julkisesta palvelusta bisnestä mutta ei olla saatu vastausta kysymykseen siitä miksi näin on perusteltua tehdä suomalainen suomalainen työvoimapolitiikka ei kärsi kilpailun tai markkinaehtoisuuden puutteesta vaan resurssien puutteesta yhdistettynä tähän jatkuvasti sanktioita ja byrokratiaa lisäävään politiikkaan tällä hetkellä suomessa ongelmana on jopa se että työvoimahallinnolla jää käyttämättömiä määrärahoja yli vaikka aktiivimallin luulisi lisäävän painetta tarjota koulutuksia ja palkkatuettua työtä onko bisnesmalli sitten toimivampi tapa lisätä työllisyyttä kuten keskustelussa aiemmin todettiin aihepiiriä koskevasta tutkimuksesta tai kansainvälisistä kokemuksista ei ole löydettävissä yksiselitteistä tukea väitteelle että yksityinen olisi julkista parempi työllisyyden hoidossa tämä todetaan myös hallituksen omassa lakiesityksessä esityksen mukaan työvoimapalvelujen ulkoistaminen ei yleensä näytä johtavan toivottuihin tehokkuushyötyihin sen sijaan on todennäköistä että tämä hallituksen ajama malli tulee heikentämään ja vaikeuttamaan työttömien asemaa entuudestaan kolmesta syystä ensimmäinen on on se että väljä lainsäädäntö jättää työttömät heikkoon asemaan erityisesti tämä esitys kasvupalvelulaiksi liikkuu hyvin yleisellä tasolla jättäen huomattavaa väljyyttä sääntelyyn ja harkintaa maakunnille työttömillä ei ole subjektiivisia oikeuksia palveluihin vaan ne ovat harkinnanvaraisia ja niiden tarkemmasta sisällöstä säädetään vasta myöhemmin erikseen annettavissa laeissa maakuntien rahoitusmalli yhdistettynä hallituksen soteen uhkaa jättää työttömät heitteille maakunnille tullaan antamaan yleiskatteellinen rahoitus palveluiden järjestämiseksi ja samalla hallitus ajaa eteenpäin merkittäviä riskejä ja useita kustannuksia nostavia elementtejä sisältävää sote mallia tämän lisäksi on syytä huomioida että sosiaali ja terveydenhuoltoa myöskin sääntelee tarkempi lainsäädäntö mitä tulee ihmisten oikeuksiin saada tietynlaisia palveluita tietyssä ajassa jos ja kun soten kustannukset tulevaisuudessa nousevat tarkoittaa se että maakunnille syntyy paine vähentää rahoitusta työvoima ja yrityspalveluista kolmanneksi mihin myös kokoomuksen edustaja satonen kiinnitti huomiota on hyvin todennäköistä että yrityksille syntyy kannustin kermankuorintaan maakunnat tulevat hankkimaan palveluita yrityksiltä tulosperusteisesti mikä synnyttää firmoille kannustimen keskittyä niihin asiakkaisiin joilla on jo ennestään parhaat työllistämisedellytykset on siis erittäin iso riski sille että firmat tulevat keskittymään kaikista helpommin työllistyviin asiakkaisiin kun taas vaikeammin työllistyvien tarpeet jäävät vähemmälle huomiolle lopuksi arvoisa puhemies valinnanvapaus työvoimapolitiikassa ei voi olla julkisten työvoimapalveluiden alistamista bisneksen ehdoille sen sijaan tarvitaan joka takaa kaikille mahdollisuuden kouluttautua tai päästä työhön tarvittaessa palkkatuen avulla ja joka mekaanisten sanktioiden sijaan mahdollistaa keikkatöiden ja osa aikatöiden teon esimerkiksi perustulon avulla se olisi todellista valinnanvapautta työvoimapolitiikassa

puhemies jotta en unohtaisi niin aluksi haluaisin kannattaa mäkisalo ropposen esitystä siitä että tämän asian käsittely täällä eduskunnassa olisi työ ja tasa arvovaliokunnan piirissä kun täällä ovat ministeritkin temistä niin siihen valiokuntaan arvoisa puhemies talousvaliokunta on nyt jo kahdessa kokouksessa saanut kuunnella asiantuntijoita tästä kyseisestä lakiehdotuksesta paketista tämä kasvupalvelupaketti on jäänyt sote ja maakuntauudistuksen keskustelun myötä vähän liian vähälle huomiolle sen merkitykseen nähden varsinkin kokonaistilanteen hahmottaminen on nyt vaikeata koska monet sisältölait ovat vielä antamatta niin kuin on käynyt ilmi niitä tietysti on tärkeää odottaa palaan erääseen toimenpide ehdotukseen samaan aikaan me olemme täällä salissa paljon että työttömyydenaikaista toimeentuloturvaa leikataan ja työsuhteen ehtojakin ollaan aikeissa heikentää ja minulle tulee sellainen olo että näillä kaikilla uudistuksilla tai heikennyksillä on kaksi leimaa antavaa piirrettä hyvinvointiyhteiskuntaa markkinaehtoistetaan ja työllistymistä sysätään entistä enempi yksilön ratkaistavaksi ei yhteiskunnan tai työnantajien kasvupalvelulainsäädäntö on hallituksen esittämässä muodossa iso rakenteellinen muutos missä valtion ja toisaalta kuntien strateginen ohjausrooli kasvu elinkeino ja työllisyyspolitiikassa ohenee ja maakuntien korostuu kasvupalvelulakiesitys siirtää mielestäni sivuun pohjoismaisen aktiivisen työpolitiikan työvälineistöä julkisella sektorilla on keskeinen rooli ja yksityiset toimijat täydentävät kyllä yksityisiäkin palveluntuottajia tarvitaan siitä ei ole kysymys huoleni kyllä on se että nämä palvelut tullaan laajasti yksityistämään ja markkinaehtoiset toimijat tulevat jakamaan julkisia verovaroja näissä palveluissa ne mieluusti keskittyvät helpommin työllistettävien palveluihin tulee tässä mieleen kenenkäs vastuulle ne vaikeimmin työllistettävät jäävät yhteiskunnan niinkö pitäisikö itse asiassa vähän asettaa joitain ehtoja näille markkinaehtoisillekin toimijoille että nekin huolehtivat myös näitten vaikeimmin työllistettävien palvelujen tarjonnasta eikä vain päästetä heitä ikään kuin helpommin työllistettävien palvelujen tuottamiseen sote ja maakuntauudistuksen myötä maakunnat saavat siis tämän yleiskatteellisen rahoituksen josta tässä on puhuttu ja tietyillä painoarvoilla joissa työttömyyden merkitys on merkitys on suuri mutta kyllä tästä herää se kysymys mitkä ovat ne kannustimet vähentää työttömyyttä jos rahoitusta saa sitä enempi mitä enempi on työttömiä tätä kannustuselementtiä kannattaa miettiä sitten tähän tietysti liittyy se huoli että jos jaetaan tietty rahasäkki maakuntaan ja me tiedämme että se menee ennen kaikkea sosiaali ja terveyspalveluihin niin miten paljon jää tosiasiallisesti näiden kasvu ja työllisyyspalvelujen hoitamiseen rahoitusta tässä mielessä vaikka en yleisesti kannata korvamerkintää niin pitäisikö tässä joitakin ohjauskeppejä miettiä jotta nämä sektorit eivät jää rahoituksen osalta heikkoon asemaan tähän valiokunnassa tänäkin päivänä monet toimijat kiinnittivät huomiota samanaikaisesti kasvupalvelut rajaavat kuntien roolia ja on tietysti vähän huono asia tuottaa ja järjestää palveluja kun ne yli miljardin edestä kuitenkin tänä päivänä niitä tuottavat mielestäni valtion kuntien ja maakuntien keskinäistä työnjakoroolia pitäisi tarkemmin vielä selvittää monistakin syistä johtuen ja ja ennen kuin tätä uudistusta loppuun viedään kannattaisi tämä miettiä löytää aito kumppanuussopimusmalli jossa on joustava tapa valtion ja kuntien kesken ratkoa näitä asioita sitten haluaisin loppuun tehdä yhden toimenpide ehdotuksen ja se on siis se että on siis monta syytä

vielä uudestaan ja ottaa tässä esitettyjä näkökohtia muutoinkin olisi viisasta että katsottaisiin ensin mille jalustalle tämä sote ja maakuntauudistus tulee ja sitten arvioitaisiin kasvupalveluratkaisujen istuttamista siihen eikö semminkin olisi viisasta tuoda kasvupalveluesitys ja substanssilait yhtä aikaa tänne eduskuntaan niin että tietäisimme siitä kokonaisuudesta paljon enempi toivoisin että tällaista harkintaa

arvoisa puhemies tässä vaiheessa keskustelua lähinnä muutamia huomioita jo käytyyn keskusteluun ja muutamia havaintoja tästä hallituksen esityksestä ensinnäkin haluan korostaa sitä että lähtökohtaisesti pidän tätä uudistusta hyvänä mutta keskityn nyt vain tähän työvoimapalvelujen osuuteen täällä käytiin keskustelua siitä voiko yksityisellä tuotannolla saada enemmän nettovaikuttavuutta ja tehokkuutta kuin julkisella palvelutuotannolla löytyy sivulta yhdeksänkymmenenyhden finnin kahdentoista maan tutkimus joka päätyy siihen lopputulokseen että yksityiset palveluntuottajat voivat tietyissä sopimusjärjestelyissä parantaa joidenkin ryhmien osalta tuloksia ja tuoda innovaatioita palveluihin ymmärtääkseni edustaja filatov myös viittasi tähän samaan

toimintaa varmaan varmaan on on myöskin niin että ainakin joillakin ammattiliitoillakin on sellaisia koulutuksia jotka edesauttavat tätä työllistymistä ja ymmärtääkseni hallituskin on ne huomioinut omissa ratkaisuissaan sitten toisena tästä kuntien roolista sehän on varsin mittava tällä hetkellä taitaa olla kaksituhattakolmesataa henkilöä tämän esityksen mukaan tällä hetkellä kunnissa omaehtoisesti tekemässä

ja hoitamassa näitä asioita tietysti olennainen kysymys on se että kunnilla jatkossakin säilyy motiivi olla tässä työssä mukana se on ihan avainasia koska on on kyllä vaikea kuvitella että muuta kautta löytyy niin paljon rahaa järjestää näitä palveluita jos kunnat eivät ole tässä lainkaan mukana eli se on ehkä se asia joka minusta pitää vielä pystyä tässä varmistamaan sitten kun puhutaan siitä mikä on missäkin missäkin päin maailmaa se järjestelmä ja toimiva malli täällä puhutaan myös tästä tanskan joustoturvamallista jossa paikallisella työvoimatoimistolla on melko vapaat kädet palveluiden ja operationaalisten prosessien suunnittelussa kansallisella tasolla asetettujen reunaehtojen puitteissa jos tietoni tanskan mallista ovat oikeat niin siellä nimenomaan näillä yksityisillä palveluilla on todella merkittävä rooli

vaikeimmin työllistyvien kohderyhmässä eli se on yksi tapa tämä järjestää no australiasta täällä on jo niin paljon puhuttukin että en mene siihen enää ja ja tosiaan tätä meidän malliamme ei voi verrata australian malliin mutta toki se kohta on viisasta ottaa sieltä huomioon riski siitä että sitä kermankuorintaa tulee niihin palveluihin joissa kohderyhmä on erittäin haasteellinen se on se on minusta ihan aito aito huoli

ja tämä on ehkä nyt se olennainen kysymys että että tämä ryhmä saadaan jatkossakin palveltua sillä tavalla että me saamme heitä työelämään ja täyttämään osaltaan sitä sitä ainakin joillakin aloilla jo olevaa työvoimapulaa toivottavasti kun kun hallitus on muuten uudistanut mielestäni työmarkkinoita järkevällä tavalla näitä työpaikkoja syntyy tämän näen tässä

voivat suunnitella ja toteuttaa yhdessä ja siinä voi olla myös omaa palveluntuotantoa mukana eli tämä on nyt se olennainen kysymys miten tämä sitten käytännössä pystytään järjestämään tässä yhteydessä toivon että kun tätä eduskunnassa nyt perusteellisesti käsitellään niin asia asia käydään hyvin tarkalleen läpi jotta meillä säilyy säilyy se yhteinen joka täällä varmasti on yhteinen tahto hoitaa sekä helpommin työllistyvien että vaikeimmin työllistyvien ihmisten asiat asiat tarkoituksenmukaisesti myös jatkossa tämä on se asian ydin

arvoisa puhemies on helppo olla edustaja satosen kanssa samaa mieltä siitä analyysistä ja niistä esimerkeistä joita nostitte esiin sitä me emme voi kiistää että vaikka tämä laki antaa mahdollisuuden omaan tuotantoon niin tämä vie työvoimapalvelut yksityisiin yrityksiin siellä on niin paljon niitä elementtejä jotka liittyvät markkinoiden ikään kuin rakentamiseen nämä pilotit liittyvät markkinoiden rakentamiseen ja yksityisten palveluiden alalle tulemiseen

niin heidän osaamisensa on rajallinen jos me katsomme jo toteutettuja pilotteja niin niissäkin näkyy se että esimerkiksi uudellamaalla kun kyse oli nuorista hyvillä valmiuksilla varustetuista työttömistä yksityinen palvelutuottaja sai aikaan tehokasta työnvälitystä mutta kun katsottiin ikääntyneitä ja katsottiin pitkäaikaistyöttömiä pirkanmaalla niin tulokset eivät olleet kovin hääppöisiä tämä ero meidän pitäisi nähdä itse uskon siihen niin kuin äsken sanoin että jos toimitaan kapealla sektorilla ja esimerkiksi välitetään tietyn toimialan

jo nämä yksityiset työnvälittäjät toimivat täysin markkinaehtoisesti ilman että sinne pistetään euron euroa niin miksi meidän pitää luoda malli jossa meidän pitää ruveta laittamaan sinne valtion rahaa tämä on se iso kysymys kun rahaa on liian vähän niin miksi ottaa markkinoilta toimiva asia ikään kuin valtion ja kuntien veroeurojen syliin siksi en ymmärrä tätä yksityistä puolta mikä tässä on

totta että meidän nykyiset palvelumme eivät ole läheskään kaikilta osin toimivia siellä on resurssipulaa siellä on on monenlaisia ongelmia ja varsinkin silloin kun työttömyys nousee resurssit kulkevat kulkevat hitaasti perässä ja ja usein ei pääse asiakkaaksi näitä näitä ongelmia meidän pitää korjata mutta sitä minä en en ymmärrä että kun meillä on toimivia malleja niin miksi ne rikotaan toimivilla malleilla tarkoitan nyt esimerkiksi typ palveluita typ on tarkoitettu niille asiakkaille jotka tarvitsevat monialaista palvelua ja niin kuin edustaja satonen sanoi heidän kohdallansa se malli toimii sieltä on saatu työvoimaa jopa sellaisille työvoimapula alueille meidän niin sanotut normaalit te palvelumme eivät ikinä pysty toteuttamaan sen takia minua surettaa se että tämä typ palvelu tässä purkautuu ministerillä on hyvä usko siihen että me saamme ikään kuin sote keskukset ja työvoimapalvelut toimimaan yhteen mutta minun on kyllä pakko epäillä sitä mallia koska tosiasiallisesti jos asiakkaat valitsevat minne sote keskukseen he menevät silloin tällaista kokonaisuutta ei pysty rakentamaan

järjestämme nämä palvelut sillä tavalla että ne integroituvat minä vaikka olenkin aika pitkään näiden asioiden kanssa puuhannut en sitä kykene ymmärtämään näillä malleilla jos katsotaan sotea ja katsotaan tätä kasvupalvelulakia jos sitten ajatellaan vaikkapa pirkanmaan esimerkkiä siitä että tässä kokeilussa on saatu hyviä tuloksia niin on vaikea nähdä miten allianssi turvaisi sen että tuo malli jatkuu siihen tulee uusia toimijoita sitä joudutaan purkamaan tietyiltä osin osa siitä toiminnasta jää kuntiin ja on vaikea ajatella että että se pystyisi toimimaan kaikki hyvät esimerkit voi olla että allianssimallilla päästään aika lähelle mutta tässäkin on on kysymys se että kun joku jossakin toimii niin miksi se pitää rikkoa miksi ei keskitytä niihin asioihin jotka eivät toimi ja korjata niitä

sitten jos ajatellaan ylipäätään tätä tilaaja tuottaja mallia sitä on kokeiltu monessa kunnassa ja sen uskottiin tuovan hyötyä ja kustannustehokkuutta ja ja varmasti se toi kustannustehokkuutta kun julkisten palveluiden rinnalle kunnallisten palveluiden rinnalle tuli yksityisiä toimijoita niin pystyttiin oppimaan toinen toiseltaan ja saatiin tietyllä tavalla esimerkiksi hintatietoisuutta aivan eri tasolle

ja sitten siellä on myös julkisia tuottajia ja yksityisiä tuottajia niin ne jotka järjestävät eivät pääse sinne tuotantopuolelle mutta kansalaiset odottavat poliittisilta päättäjiltä sitä että ne pystyvät vaikuttamaan molempiin puoliin ongelma oli se että siellä tehtiin paljon päällekkäistä työtä ja monet asiat tippuivat väliin ja tämän vuoksi kunnat ovat olleet luopumassa tilaaja tuottaja malleista elikkä voisi sanoa että tämä ei ole niinkään uudistus tämä tilaaja tuottaja malli tai järjestäjän ja tuottajan erottaminen vaan se on ennemminkin vanhennus jos katsotaan sitä mitä suomessa on tapahtunut

meillä nyt tulee olemaan maakuntia meillä on maakuntia joissa on vähemmän asukkaita kuin isommissa maakunnissa työttömiä jos vähän kärjistää ei ehkä ihan mutta melkein voi sanoa työvoimaa ja työttömiä ainakin ja ja tämä tavallaan tuo hyvin epäsuhtaisen koon maakunnille jotka tätä järjestävät vieläkään en ole löytänyt täältä sitä kannustinta joka ikään kuin turvaisi sen että maakunnat ovat kiinnostuneita myös maakuntarajan ulkopuolella olevasta työvoiman saatavuudesta tai maakuntarajan ulkopuolella olevista työttömistä koska tämä rahoitusmalli lähtee omien työttömien määrästä niin silloin tavallaan siihen että palveltaisiin maakuntarajan ulkopuolella olevia yrityksiä ja niiden työvoiman tarpeita pitäisi löytää ihan erilaiset kannustimet kuin tähän asti on ollut näkyvissä koska se ei ole totta vieköön helppoa se on ollut vaikeaa vaikkapa ihan

siellä on ollut näkyvissä se iso riski että ensin yksityiset tulevat markkinoille siellä on kelvottomia toimijoita ja siellä on erittäin kelvollisia toimijoita ja sitten kun ruvetaan karsimaan niitä kelvottomia toimijoita pois niin sitten käy niin että joudutaan lisäämään byrokratiaa ja se on ylipäätään tämän koko tilaaja tuottaja mallin ongelma on jouduttu lisäämään raportointia on jouduttu lisäämään erilaista valvontaa ja tuomaan säätelyä sinne sisään itse olen ymmärtänyt että tämän lain perusidea on ollut se että vähennetään sitä sääntelyä ja niitä määrämuotoisia toimia mitä meillä työvoimapolitiikassa on ja annetaan ikään kuin yritysten innovoida

jobcentereille ja kunnalliselle tasolle paljon tilaa toimia mutta se on kuitenkin ollut julkinen toimija joka siellä on ollut näiden vaikeasti työllistyvien kohdalla mutta nyt tässä luotetaan ikään kuin yrityksiin ja uskon että varmasti sieltä tulee myös hyviä yritystoimijoita mutta tulee myös onnen onkijoita olen itse ollut aikanaan ministeri silloin kun kokeiltiin työn etsintäpalvelua jossa meillä oli kilpailutus jossa

on mennyt jo aika paljon ylitse aika seitsemän minuuttia on se joka on sovittu tälle päivälle mutta olisiko siinä ollut vain vähän jäljellä eli paljon jäljellä seuraava puheenvuoro tulee sitten myöhemmin

kuten muistatte olemme istuntoihin uusia uusia käytäntöjä seitsemän minuuttia ja sitten pakalta kolme minuuttia nämä on otettu tänään käyttöön ja tuossa istunnon alussa ne

arvoisa rouva puhemies kasvupalvelulaki on yksi näistä osista jonka nyt pitäisi valmistua muutamassa seuraavassa viikossa osana isoa kokonaisuutta joka itse asiassa lähti siitä ajatuksesta että meillä oli tarve uudistaa sosiaali ja terveyspalveluita sosiaali ja terveyspalveluiden uudistaminen joka viime hallituskauden lopulla kahdeksan puolueen yhteinen jäi silloin ihan viittä vaille valmiiksi ja kuvittelin näin sitä ihminen erehtyy että se on se malli millä jatketaan kunnes kaksituhattaviisitoista syksyllä olin tilaisuudessa jossa minulle selvisi että emme me ole tekemässä sote uudistusta vaan nyt ollaan tekemässä laaja alaista maakuntahallintouudistusta minkä jälkeen yhtäkkiä tähän sote uudistukseen yhdistettiin kaikki elyt ja avit ja kunnista paljon muitakin tehtäviä muun muassa ympäristö terveydenhuolto lomituspalveluita ynnä nyt kun kuuntelee tämän tämän päivän keskustelua ja montaa muuta näistä palasista mitä eduskuntasaliin on tuotu tuntuu että lähes meillä kaikilla alkaa olla semmoinen olo että tätä kokonaisuutta ei hallita sen näkee tästä keskustelusta mutta myöskin näistä hallituksen esityksistä nämä limittäin menevät kohdat olisi ollut mahdollista välttää niin että oltaisiin edetty vaiheittain joko vaiheittain aikataulullisesti jaksottamalla pidemmälle jaksolle tai vaiheittain asia kerrallaan olisi tehty ensin sotea sitten siirrytty valtion aluehallinnon muuttamiseen tai esimerkiksi alueittain meillä on esimerkki vaikkapa peruskoulun tulemisesta siinä oli vain peruskoulu ei koko koulutusjärjestelmää ja silti se tehtiin niin että lähdettiin eri alueilta suomessa rakentamaan sitä nyt mitään tätä vaiheistusta mitä olisi ollut mahdollista tehdä ei tehdä vaan tällä hetkellä ollaan tekemässä yön yli sekä valtion aluehallintouudistus että sote uudistus että kuntien tehtävien muutokset epäilen että tästä ei välttämättä kaikkia riskejä osata havaita tässä siis tämän kasvupalvelulain osalta on tulossa kaksi isoa muutosta toinen on tämä tilaaja tuottajan erottaminen siellä sote palveluissa mikä tarkoittaa siis sitä että siirrytään malliin jossa yksityisille tarjotaan niitä satoja miljoonia kun kerran maakuntien niitä palveluita oletetaan ostavan ja sitten toinen on tämä kuntien tehtävien vähentäminen elikkä kuntapuolelta tämän jättäminen ainoastaan sakkomaksujen maksettavaksi jos olen ymmärtänyt oikein toivottavasti ministerit korjaavat jos olen väärässä näistä sakkomaksuista jotka tällä hetkellä on on yhä edelleen jäämässä kuntien maksettavaksi noin puolet vaikka kunnilta viedään kaikki välineet millä tätä työllisyydenhoitoa kunnissa voitaisiin järjestää niin ne pilotit työllistämiskokeilut kuin typit elikkä työvoiman palvelukeskukset ollaan kunnilta viemässä pois tästä olen hyvin surullinen sillä etenkin suuremmissa kaupungeissa olisi ollut tahtoa ei vain pääkaupunkiseudulla vaan yksittäisissä kaupungeissakin halukkuutta järjestää tätä erityisesti kun katsotaan aktiivista työvoimapolitiikkaa vaikkapa nuorten osalta joilla kytköksen koulumaailmaan tulee olla vahva meillä on etsivää nuorisotyötä meillä on ohjaamo palveluita meillä on nuorten työpajoja joissa osin ollaan koulun sisällä on organisoitu niin että ne ne ovat toisen asteen koulutuksen sisällä osassa ne ovat nuorisotoimen sisällä ja osassa ne on tehty säätiöiksi ja muuta niin nyt tämä kytkös katkaistaan ja se yhteys sinne koulutuspuolelle heikkenee samalla tavalla jos ajatellaan että meillä aikuisten koulutus on siirretty myöskin sinne toisen asteen sisälle niin miten se onnistuu sieltä tämän työllisyydenhoidon osalta suurin huoli on tietysti osatyökykyisten pitkäaikaistyöttömien ja vaikeasti työllistettävien osalta äsken oli hyvää keskustelua kermankuorinnasta ihan samaa mitä on keskusteltu sote palveluiden osalta oletettavasti se tulee toteutumaan myöskin

osalta niin että ne yritykset jotka edustaja filatovin äsken kuvaamalla keinolla nyt ovat tuottaneet yksityisiä työllistämispalveluita ihan omine toimineen saavat sen veronmaksajien rahoilla ja hoitavat yhä edelleen vain ne kaikkein helpoimmin työpaikan löytävät ihmiset me emme siis vastaa tällä siihen huoleen kun täällä tiedetään että yhä edelleen meillä on siis tällä hetkellä esimerkiksi piilotyöttömiä enemmän tänään kuin kymmenen vuotta sitten niitä ihmisiä jotka eivät enää edes jaksa kirjautua työttömäksi miten tämä uudistus vastaa näiden ihmisten löytymiseen sinne palveluiden pariin sitten on nämä keskustelut tästä miksi me emme yhä edelleen voisi tässä niin kuin monessa muussakin seurata muita pohjoismaita tanskaa jossa on vahva kuntapohja tai sitten

tämmöisiä malleja joissa se julkinen puoli ja kunta ovat vahvasti valtion ja yksityisten kanssa vaan nyt haetaan esimerkkiä britanniasta tai australiasta joissa on täysin yksityiseen perustuvat työvoimapalvelut en ymmärrä miksi me haluamme pois pohjoismaisesta hyvinvointiyhteiskuntamallista ja tästä perusajattelusta mitenkä asioita hoidetaan yleiskatteinen rahoitus on ollut hankala tässä keskustelussa ja tulee olemaan sitä huolissani olen myöskin valtion keinoista työvoimapalveluiden hoitoon ja ohjaamiseen vaikkapa tämmöisissä uudenkaupungin autotehtaan tilanteissa eli valtiolla ei ole tulevaisuudessa keinoa näitä hoitaa kun ne menevät niin että jokainen maakunta hoitaa itse oman maakuntansa työttömien ja työllisyyden hoidon seuraava huoleni liittyy myöskin

jotka ovat suomen elinvoima kaupunkien osalta jotka hoitavat suomen kasvun siihen miten tässä tapauksessa kun vastuu siirtyy maakunnille ja kuntien yhteisinä yhtiöinä paljon elinkeinoyhtiöitä se yhteys kaavoituksen elinkeinoyhtiöiden ja tämän maakunnallisen elinvoiman tuomisen kanssa tullaan toteuttamaan minulle ei ole vielä selvinnyt mitenkä elikkä monta kysymysmerkkiä vielä

pyydän kiinnittämään huomiota seitsemään minuuttiin koska me vaihdamme aihetta kello kuusitoista

arvoisa rouva puhemies kasvupalvelut ovat jääneet pahasti sote keskustelun varjoon vaikka kyse on kyllä koko kansantalouden kannalta aivan keskeisistä palveluista kun puhutaan työllisyydestä ja yrittäjyydestä hallituksen sopima kasvupalveluiden allianssimalli on sekava kokonaisuus niin kuin täällä monessa puheenvuorossa on tullut esille käytännössä tämä malli jättää auki näitten eri toimijoitten roolit kasvu ja työllisyyspalveluitten toteuttajina tietysti tässä aina vedotaan siihen että maakunta sitten implementoi tämän kaiken niin kuin täällä on käynyt puheenvuoroissa ilmi esimerkiksi sen vuoksi että rahoitus on yleiskatteellista hyvin herkästi käy niin että soten syödessä suurimman osan rahoituksesta kasvupalvelut jäävät sitten mopen osalle tarkoitus on myöhemmin sopia myös kuntien yritysten ja kolmannen sektorin roolit ja säädöksiä ei ole sen paremmin nykyisiä te keskuksia vastaavista asiointipisteistä kuin myöskään määräajoista miten nopeasti työttömän tulisi näihin palveluihin päästä mutta sen sijaan näistä puhelin ja internetpalveluista on ohjeistusta ja tämä huolettaa täällä on tullut useammassa puheenvuorossa esille se että erityisesti heikommassa työmarkkina asemassa olevat jäävät tällaisissa nettityökkäreissä jalkoihin puhumattakaan sitten niistä jotka tarvitsisivat siihen rinnalle myöskin sosiaalipalveluja on jokseenkin nurinkurista että työttömien palveluja ollaan viemässä enenevässä määrin etäpalveluiksi kun kuitenkin nämä muun muassa pirkanmaan kokeilut osoittavat sen että mitä enemmän on henkilökohtaista ja naamakkain asioinnissa tapahtuvaa palvelua sen parempaa tulosta en sano että tämä nykytilanne on jotenkin ihanteellinen kaiken kaikkiaankin meillä ehkä työttömien kohdalla on se että meillä kohdellaan työttömiä vähän niin kuin bulkkitavarana niin että ikään kuin sama palvelu toimisi kaikkien kohdalla me tiedämme että meillä tänäkin päivänä paljon on siellä työttömissä työnhakijoissa muun muassa erilaisista päihdeongelmista ja ja mielenterveysongelmista kärsiviä joitten elämän voisiko sanoa haasteista työttömyys saattaa loppujen lopuksi olla niitä pienimpiä ja heidän kohdallaan sosiaali ja terveyspuolen päihde ja mielenterveyspalveluihin pääsy olisi aivan ensisijaista toisaalta meillä on siellä työnhakijoita joilla on päivittämätön koulutus tai joilta puuttuu se koulutus he ovat esimerkiksi jääneet ikääntyvissä ikääntyvissä vuosissa työttömäksi ja ja silloin tarvitaan koulutusta jolla voidaan päivittää sitä osaamista ja ja toki varmasti myös myös muuntyyppistä tukea siihen että työelämään vielä päästään sitten on toki niitäkin työttömiä jotka hyvin nopeasti pääsevät takaisin sinne sinne työmarkkinoille he ikään kuin vain pyörähtävät siellä työttömyydessä ja esimerkiksi tämäntyyppisten työttömien kohdalla varmasti on sitten mahdollisuutta myöskin erityyppisillä yksityisillä työvälityspalveluilla jotka voivat olla lisänä tarjoamassa sitä mistä löytyy sitten rekrytointia tämäntyyppisille osaajille jotka hyvin nopeasti kyllä löytävät tiensä takaisin työmarkkinoille mutta ongelma on tällä hetkellä se että näitä kaikkia kolmea ihmisryhmää meillä yritetään kohdella samalla tavoin ja ikävä kyllä tämä allianssimalli ei minusta ole tuomassa varsinaista selkeyttä tähän tähän ongelman ongelman ytimeen tätä kolmannen sektorin roolia jonka nostin tuossa kysymyksessäkin esille ja en siihen ministeriltä saanut vielä vastausta kyllä tulisi myöskin selkeyttää että yhdistys ja säätiöpohjalta toimivat erilaiset yhdistykset työttömien yhdistykset yhdistykset työpajat ynnä muut tekevät tosi arvokasta työtä osatyökykyisten ja pitkäaikaistyöttömien osallistamisessa ja näitten toimijoitten ehkä pitää olla mukana sitten markkinaehtoisesti saatetaan muutoin aiheuttaa jonkun sortin kilpailuneutraliteettiongelmia tämä on minun käsittääkseni vähän epäselvää niin siellä sote puolella kuin myöskin täällä kasvupalveluitten puolella että pitääkö näitten erilaisten yhdistysten siltä osin kuin ne ovat mukana tarjoamassa palveluita ja jos ne saavat yhteiskunnan tukea silloin nämä eun kilpailuneutraliteettisäännökset astuvat voimaan ja silloin todennäköisesti kai

arvoisa puhemies aloitan juhlavasti toteamalla että tämä on hieno päivä koska meillä on lähetekeskustelussa eduskunnassa kaksi isoa koulutusuudistusta varhaiskasvatuslaki ja lukiolaki tässä ensimmäisessä varhaiskasvatuslaki uudistuu uudistuksen keskiössä on lapsen etu lakiin esitetään kirjattavaksi selkeästi että varhaiskasvatusta suunniteltaessa järjestettäessä ja siitä päätettäessä on ensisijaisesti huomioitava lapsen etu lapsen etua on harkittava tilannekohtaisesti sekä yksittäisen lapsen lapsiryhmän että yleensä lasten kannalta lisäksi laissa säädettäisiin että lasta tulee suojata väkivallalta kiusaamiselta ja muulta häirinnältä on tärkeää että päiväkodeissa puututaan kiusaamisen ensimmäisiin merkkeihin päiväkodin tulee olla lapselle turvallinen ympäristö jossa ketään ei kiusata eikä kukaan opi kiusaajaksi

sosiaali ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnolla ja lastenhoitajia ammatillisella tutkinnolla aiemmin hankittu kelpoisuus säilyisi lakimuutoksessa kaikki nykyiset lastentarhanopettajat jotka voivat olla koulutukseltaan joko kasvatustieteilijöitä tai sosionomeja saisivat varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuuden uusi varhaiskasvatuksen sosionomi nimike koskisi alan ammattikorkeakoulutukseen lain voimaantulon jälkeen hakeutuvia uusilla varhaiskasvatuksen opettajilla olisi nykyiseen tapaan kasvatustieteen kandidaatin tutkinto laki mahdollistaa myös tutkintojen täydentämisen joustavasti toisena askeleena laissa nostettaisiin päiväkodin henkilöstön koulutustasoa edellyttämällä että vuoteen kaksituhattakolmekymmentä mennessä päiväkodin kasvatus opetus ja hoitotehtävissä kukin kolmesta ammattiryhmästä työskentelisi rinnakkain muutos tarkoittaisi että vuoteen kaksituhattakolmekymmentä mennessä kaksi kolmasosaa päiväkodin henkilöstöstä olisi suorittanut korkeakoulututkinnon tämä on henkilöstön koulutustason selkeä nosto sillä nykyään korkeakoulutettuja vaaditaan yksi kolmesta suomalaisen koulutusjärjestelmän salaisuus ovat korkeasti koulutetut maailman parhaat opettajat aikanaan luokanopettajien koulutuksen siirtyminen kasvatustieteellisiin tiedekuntiin herätti kiistelyä mutta osoittautui suomalaisen koulutusjärjestelmän menestystarinaksi kun varhaiskasvatuksen asema koulutusjärjestelmämme vaikuttavimpana osana tunnistetaan nyt laajasti samanlaiseen kehitysaskeleeseen on selkeä tarve laissa tietosuojanormit päivitetään mahdollistamaan digitaalinen yhteydenpito kotien ja päiväkotien välillä nykyisellään päiväkoteja koskevat muuta koulutusjärjestelmää tiukemmat salassapitosäännökset jotka ovat perintöä sosiaalihuollon lainsäädännöstä

avaamalla uusia mahdollisuuksia varhaiseen kielen oppimiseen ja kehitetty myöskin pedagogiaa monesta näkökulmasta samoin on käynnistetty jo nyt viisi vuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilu jota viime viikolla hallituksen riihessä tehdyllä päätöksellä voidaan ensi vuonna jatkaa ja laajentaa niin että yhä useampi

varmasti tässäkin keskustelussa paljon keskustellaan varhaiskasvatuksen tasa arvosta ja ryhmistä ja siihen liittyen hallitus teki merkittävän avauksen viime viikolla päättämällä puoliväliriihessä lisärahoituksesta heikompien haastavampien alueiden päiväkodeille jotta siellä missä avun tarve on suuri voitaisiin pienentää ryhmäkokoja tämä on siis ensi vuoden budjettiin varattu kymmenen miljoonan euron uusi määräraha tämä lakikokonaisuus on vahvasti tulevaisuuteen katsova varhaiskasvatuksen laatua vahvistava iso kokonaisuus ja koulutusuudistus jota on pitkään kentällä odotettu odotettu laki vahvistaa varhaiskasvatusta kehittää sitä osana koulutusjärjestelmäämme varhaiskasvatus on koulutusjärjestelmämme vaikuttava elementti ymmärrämme tänä päivänä tutkimustiedon pohjalta varhaisten vuosien merkityksen entistä paremmin ja siksi tälle lainuudistukselle on iso tarve moni asia jää kuitenkin tästäkin huolimatta vielä jatkovalmisteltavaksi koulutusjärjestelmämme ei ole koskaan valmis ja varhaiskasvatusta tulee kehittää tämän lain jälkeenkin siitä johtuen muun muassa varhaiskasvatuksen tuen kysymyksiä ratkotaan lain seuraavassa vaiheessa varhaiskasvatuksen lainuudistuksella otetaan iso askel eteenpäin suomalaisten lasten perheiden ja kasvatuksen parhaaksi

avataan debatti tästä aiheesta pyydän edustajia pyytämään puheenvuoron painamalla viides painiketta ja nousemalla ylös seisomaan

arvoisa puhemies itsekin sijoitan tämän lakiesityksen siihen kokonaisuuteen jossa lapsen etu on asetettu muun edelle meillähän on aika hyvä rekordi tältä vaalikaudelta varhaiskasvatusmaksujen alentamisesta ja nyt tuoreimpana päätöksenä tasa arvorahan lisääminen päiväkodeille täysin uutena avauksena ne ovat olleet merkittäviä tekoja tämä liittyy samaan kokonaisuuteen se puhemies mitä toivoisin tältä tämän päivän keskustelulta olisi se että ministeri pystyisi muutamaan kysymykseen vastaamaan vähän myöskin tuonne kentän suuntaan koska tässä ovat nähdäkseni vähän liiankin kuumina käyneet tunteet erityisesti sosionomikentällä ja itse olen tulkinnut että jopa hieman vääriä käsityksiä on päässyt syntymään nythän on kuitenkin niin että jokainen säilyttää oman kelpoisuutensa nyt koulussa oleva nyt ammatissa toimiva ehkä tästä voisitte vielä sanoa kun tuntuu elävän sitkeässä käsitys että siirryttäisiin ryhmäkohtaiseen sääntelyyn nythän kuitenkin säädellään päiväkotikohtaisesti näitä henkilöstön kelpoisuuksia myös vuodesta kaksituhattakolmekymmentä eteenpäin vielä viimeisenä asiana kun yksi kolmasosa on korkeasti koulutettuja niin he ovat sitten lastentarhanopettajakelpoisia vuodesta kaksituhattakolmekymmentä eteenpäin sosionomit kuuluvat myöskin siihen ryhmään tämähän seisoo pykälässä myös tästä tuntuu olevan kentällä vääriä ymmärryksiä olisi tärkeää jos voisitte tähän

puhemies varhaiskasvatuksen kehittäminen on yksi keskeisin osa suomalaista on pohjana lapsen myöhemmälle kehitykselle ja ehkäisee jopa syrjäytymistä me kaikki tunnemme sen seikan että euron panostus varhaiskasvatukseen tuottaa jopa seitsemän euroa myöhemmin enemmän kuin mikään muu koulutus onkin todella hyvä että hallitus on nyt jatkanut viime kauden ministerien tekemää uudistusta ja vienyt tämän varhaiskasvatuksen lainsäädännön kokonaan tuonne opetus ja kulttuuriministeriön valmisteluun mutta on aikamoinen pettymys että tämä lakiehdotus ei ole korjaamassa niitä todella suuria heikennyksiä joita te olette varhaiskasvatukseen tällä kaudella tehneet elikkä puutuitte tuohon päivähoito oikeuteen ja ja kasvatitte ryhmäkokoja ja hankalaa vieläpä on että jotkut kunnat ovat näitä heikennyksiä tehneet jotkut eivät elikkä se tarkoittaa sitä että meillä on eriarvoisuutta kuntien ja lasten välillä minkä takia ette korjanneet näitä pahoja heikennyksiä vaikka siihen olisi nyt ollut aivan erinomainen mahdollisuus arvoisa
käsittelyssä oleva varhaiskasvatuslaki on mittava loikka eteenpäin lapsen etu asetetaan etusijalle nuo varhaiset vuodet ovat merkittäviä lapsen opintiellä ja ja todellakin on mainiota että tämä esitys vahvistaa pedagogista osaamista ja parantaa varhaiskasvatuksen laatua päiväkodeissa jatkossakin moniammatillinen yhteistyö on kaiken perusta

sen eteen että varhaiskasvatuksessa on nollatoleranssi kiusaamiseen se on niin että minkä kotona ja varhaiskasvatuksessa oppii sen sitten koulussa taitaa kannatan tätä lakiesitystä ja kovin huolella käymme tätä sivistysvaliokunnassa läpi ja lämpimästi toivomme palautetta eli jos tässä vielä on jotakin mitä tarvitsee korjata niin se sitten tehdään mutta mittavan hyvä lakiesitys suomalaisille lapsille

varhaiskasvatuksen lain tavoitteen pitää olla lapsen etu olemme varmaan kaikki sitä mieltä suuri kysymys on onko sosionomi lastentarhanopettajana pätevä kuinka käy heidän työpaikkojensa kuinka käy lastenhoitajien työpaikkojen tulevaisuudessa myös siirtymäajan jälkeen ja tällä hetkellä kysyisinkin ministeriltä onko tutkimusnäyttöä että sosionomilastentarhanopettajan ja yliopistokandin

olisi eri tasolla ryhmäkoot ovat suuria se on se ydinasia niiden pitää olla pienempiä tai sitten henkilökuntaa lisää syli on se mitä lapset tarvitsevat myös vahvasti suomalainen varhaiskasvatus on kansainvälisesti hyvin arvostettua kunnat ovat esittäneet myös suuren huolensa mitä tulee tulevaisuudessa olemaan saavatko he tarpeeksi henkilökuntaa puhemies yhdyn näihin puheenvuoroihin joissa sanotaan että tämä on hieno päivä kun hallituksen esitys eduskunnalle tulee ja äärimmäisen tärkeää on että varhaiskasvatusta ajatellaan nimenomaan lapsen näkökulmasta lapsi on keskiössä varhaiskasvatuksen ikävaiheessa rakennetaan perustaa koko myöhemmälle elämälle puhutaan siitä että kaksituhattakolmekymmentä luvulle siirryttäessä sosionomien ja määrä lisääntyisi yhdeksällätuhannella lastenhoitajien määrä saman verran vähenisi vähenisi on pidettävä huolta että varsinaista hoivatyötä care tekeviä on riittävästi ja että on sitten koulutustaso ja tehtävänimike mikä tahansa tehdään oikeita asioita etteivät esimerkiksi opettajat ole siellä kopeissaan vain tekemässä varhaiskasvatussuunnitelmia vaan oikeasti ollaan lapsen parhaaksi

rouva puhemies kuten on todettu käsillä on tärkeä ja historiallinen esitys nimenomaan lapsen edun näkökulmasta itse tietysti pistän paljon toivoa myös tulevaisuuteen suhteessa siihen että oli meidän taloudellinen tilanne mikä tahansa tai oli kuka tahansa vallassa me tästä eteenpäin yhä tinkimättömämmin varjelisimme lasten etua ja sitä kautta myöskin sitä sisällöllisesti resursoitua laadukasta varhaiskasvatusta toinen asia mistä haluan antaa kiitosta on tämä kirjaus kiusaamisesta toivottavasti se entisestään vahvistaa tahtotilaa tehdä työtä kiusaamista vastaan ja myöskin sitä että me löydämme uusia työkaluja kuten täällä mainittiin samaan aikaan tietysti ainakin talon näkökulmasta aika paljon on tullut postia ja sitä ristiriitaa tuntuu olevan ja on tärkeä varmistaa se että näihin ristiriitoihin eivät kaadu tämä hyvä esitys ja sen tavoitteet eikä myöskään sen sisältö ja se vaatii sitä että täytyy hyvin selkeästi kommunikoida mikä on tämänhetkisten ammattilaisten ja ammattiin opiskelevien ihmisten suoja tässä siirtymävaiheessa on tärkeää tehdä ammattitaitoa rooleja ja ne ovat selkeät ja sitä arvostetaan ja ylipäätään koko alaa arvostetaan se on tärkeää sekä työhyvinvoinnin että tämän uudistuksen kannalta

arvoisa rouva puhemies

päivähoidossa olevien lasten arkeen ja myös työntekijöiden asemaan valitettavasti tässä laissa ei näitä isoja heikennyksiä korjata vaikka sinänsä tässä on paljon sellaista hyvää josta voi antaa myös kiitosta sen lisäksi ongelmana on ollut se että tätä on valmisteltu varsin kapealla pohjalla se on johtanut siihen että valitettavalla tavalla eri ammattiryhmät eri tutkinnot eri ammattiliitot ovat nyt toistensa kurkussa kiinni pitää pitää huolta siitä valiokuntakäsittelyssä että tämä asia hoidetaan kuntoon me arvostamme niin yliopistollisen lastentarhanopettajakoulutuksen saaneita kuin sosionomi yhtä lailla lastenhoitajia ja viimeisenä totean sen että lomarahaleikkauksilla te olette leikanneet kaikilta näiltä muutenkin pienipalkkaisilta naisvaltaisilta aloilta tämä pitäisi korjata lain lisäksi kunnollinen palkkakorotus kaikille päivähoidossa työskenteleville

ja pyritään tasapainoiseen yhdistelmään tässä meidän hyvin toimivassa educare ja minä tuen tätä henkilöstörakenne ehdotusta kolmasosa kolmasosa kolmasosa sillä se tukee moniammatillisuutta minun mielestäni se on äärimmäisen tärkeätä että lapsilla ja ryhmillä ja perheillä on käytössä hyvin monipuolista osaamista

vuotaa tällä hetkellä jo muille aloille sieltä suuri osa lähtee myöskin jatko opintoihin perusopetuksen puolelle opettajaksi suuntautumaan myöskin sitten alan kehno palkkaus ja ja pätkätyösuhteet vaikuttavat siihen että että tällä hetkellä se pula on jo olemassa olisinkin kysynyt ministeriltä olisiko järkevää ajatella että esimerkiksi alle kolme vuotiaitten kohdalla henkilöstön kelpoisuusvaatimuksissa ja mitoituksissa olisi jonkin verran joustoa verrattuna sitten siihen mitä on yli kolme vuotiaitten kohdalla koska siellä alle kolme vuotiaitten kohdalla tarvitaan syliä siellä tarvitaan läheisyyttä ja henkilöstöä se varhaiskasvatuksen kasvatuspuoli tulee sinne yli kolme vuotiaitten kohdalle sitten

arvoisa puhemies todellakin on käsittelyssä tämä varhaiskasvatuslaki ja tällä selkeytetään selkeytetään toki lainsäädäntöä tämän asian puitteissa mutta on on erityisen tärkeää nyt sitten tämän henkilöstön osalta että kukaan ei menetä jo saavutettua kelpoisuutta ja ne hankitut kelpoisuudet säilyvät tämän pitää olla selkeää myös henkilöstölle ja viestin pitää tulla kirkkaasti tietenkin meillä ei tällä hetkellä saada päiväkoteihin riittävästi henkilöstöä on todella tärkeää että koulutusmääriä lisätään ja niillä alueilla joilta on keskitetty yliopistojen lastentarhanopettajakoulutus ongelma on vielä vakavampi omassa kunnassani esimerkiksi ei yhtään hakemusta tullut lastentarhanopettajan tehtäviin ja on tärkeätä että voimme aloittaa jälleen täydennyskoulutuksen alueella kolmannen kerran kaikki työllistyvät heti koulutuksen jälkeen on tärkeää että koulutusta lisätään ympäri maata mutta tosiaan tästä laista on myös tärkeätä että edistetään myös pienten lasten koulu ajatuksella myös esiopetusta ja tätä ihan ensimmäisen ja toisen luokan luokkavaiheen täsmätukea annetaan lapsille tämä tukee myös sitä laadukasta koulutusta

puhemies kun varhaiskasvatus siirrettiin stmn puolelta okmn puolelle niin silloin tuli valtava muutos

tämä pakottaa siihen että meidän pitää tarkastella tätä toimintaa ihan eri tavalla ihan eri näkövinkkelistä tietysti lapsen etu edellä mutta myöskin oppimisen kannalta että miten lapset saavat parhaat mahdolliset eväät tulevalle koulutielle rehtorina olen kovasti kaivannut aina sitä että mahdollisiin ongelmiin puututtaisiin jo varhemmin eli siellä varhaiskasvatuksen puolella silloin se on helpompaa silloin se on inhimillisempää ja silloin se on myöskin lapsen etu tämä taas johtaa siihen vaatimukseen että varhaiskasvatuksen puolella pitää henkilöstön koulutustasoa ja osaamista lisätä ja vahvistaa ja sitä tässä ollaan nyt myös tekemässä

arvoisa puhemies ministeri tämä olisi todella ilon päivä jos te olisitte nyt palauttaneet tämän lasten subjektiivisen päivähoito ja toinen liittyy näihin ryhmäkokoasioihin olisitte peruneet ne koska meille sosiaalidemokraateille kaikkein tärkein asia nyt tässä uudistuksessa on tämä varhaiskasvatuksen laatu sen takia tämä koulutustason nosto

myöskin kunnioittaa nyt on syntynyt semmoinen käsitys julkisuudesta että tässä jotenkin aliarvioidaan sosionomien ja lastenhoitajien työtä näin ei saa olla kaikkia näitä kolmea tahoa tarvitaan tähän liittyviä kysymyksiä on teille tehty en

arvoisa puhemies kiitos ministerille lakiesityksen esittelystä varhaiskasvatuksen kehittäminen on erittäin tärkeää lastemme tulevaisuuden kannalta ja kuten edustaja elomaa tässä edellä totesi lasten etu on tietysti se kaikkein tärkein mutta valitettavasti tämä lakiesitys on tosiaan herättänyt suurta aika rajuakin keskustelua julkisuudessa erityisesti eri koulutustaustoista olevien alan ammattilaisten keskuudessa he kaikki tekevät tärkeää työtä ja toivonkin että ministeri vastaisi näihin julkisuudessa aika rajunakin velloneisiin velloneisiin kysymyksiin

arvoisa puhemies on tärkeää
parantaa päivähoidon laatua ja parantaa lapsen asemaa siellä lapsi ansaitsee sen ja tarvitsee sekä lastentarhanopettajan sosionomin että lastenhoitajan syliä ja on hyvä löytää tässä eduskuntakäsittelyssä vastauksia ja tasapaino niihin nyt esiintyneisiin

että kun päivähoito oikeutta on rajattu jotkut lapset ovat vain osa aikaisesti ja lähtevät kesken leikin pois ja ryhmäkokoja on kasvatettu niin tämä jos mikä lisää kiusaamista lasten kesken

varhaiskasvatuksen laatua lapsen etu on asetettu ensi sijalle ja henkilöstön pedagogista osaamista pyritään nostamaan kaikki varhaiskasvattajat tekevät äärimmäisen tärkeää työtä jokainen ja

ammattiryhmiä tarvitaan tämän lain avulla pyritään nimenomaan vahvistamaan sitä aitoa moniammatillisuutta niin että jokaisen koulutustaustasta ja kokemuksesta tulevat hyvät ominaisuudet ja osaaminen pystytään yhdistämään toimivaksi kokonaisuudeksi varhaiskasvatuksen kentältä tulee tällä hetkellä sellaista palautetta että koulutuksen mukaista työtä on vaikea tehdä kaikki tekevät kaikkea tämän lain avulla nyt voidaan selkeyttää sitä että meillä tulevaisuudessa on

puhemies varhaiskasvatusammattilaisten koulutustason nostaminen on tosiaan kannatettava tavoite se pitää tehdä myöskin moniammatillisuutta säilyttävällä tavalla mutta koulutusmäärien nostaminen ei ole riittävä keino myöskään tähän tavoitteeseen pääsemiseksi koska se edellyttäisi huomattavaa huomattavaa kasvua korkeakoulututkinnon suorittaneiden työntekijöiden määrissä verrattuna nykytilanteeseen jo tällä hetkellä puutteet palkkauksessa ja työehdoissa ovat johtaneet siihen että alanvaihdon harkitseminen tällä alalla on hyvin yleistä tässä suhteessa toivoisin hallitukselta johdonmukaisuutta ja sen ymmärtämistä miten täällä tehtävät päätökset käytännössä vaikuttavat varhaiskasvatusammattilaisten työskentelyolosuhteisiin tämä kymmenen miljoonaa mitä kehysriihessä nyt suunnataan ryhmäkokojen pienentämiseen haasteellisilla alueilla sijaitseville päiväkodeille ei paikkaa sitä että alussa mahdollisti ryhmäkokojen kasvattamisen koko maassa kaikissa kunnissa joissa siihen on ollut halukkuutta samaten subjektiivisen oikeuden rajaus on johtanut siihen että osa aikaisten ryhmissä voi olla jopa kolmetoista lasta

iso kuva suomalaisesta varhaiskasvatuksesta vuosien ajan on on tietenkin ollut upea viitisen vuotta sitten olimme ykkösiä viidenkymmenen maan joukossa starting well indeksissä ja todella kasvattaneet lapsia jotka muuttavat maailmaa kaiken tämän taustalla on ollut laki seitsemänkymmentä luvulta eli on varmasti hyvä todeta että yli vaalikausien tehty valmistelu uuden lain puitteissa oli tarpeellinen no ongelma tässä laissa tietysti on myös yhtä ilmeinen se ei tosiaan ota kantaa siihen hölmöyteen joka suomessa sitten viime vuosina näiden kaikkien rankkausten jälkeen on tehty meillä on tällä hetkellä kuntia ja niistä tulee viestejä koko ajan joissa on lapset lajiteltu sen mukaan ovatko vanhemmat työttömiä tai esimerkiksi kotona olevia maahanmuuttajaäitejä ja sitten on lapsiryhmiä joiden vanhemmat ovat töissä tai ryhmiä jotka ovat yksinkertaisesti liian suuria kysyn ministeriltä kahta asiaa tämän lain minkälaista kansainvälistä vertailua te teitte ja miten arvioitte meidän tilannettamme muihin maihin ja kehityskulkuihin nähden ja toiseksi miten otitte huomioon viime vuosina tehtyjen heikennyksien vaikutukset joista meillä on jo vähän myös tutkimustietoa tämän lain valmistelussa

parviainen ulla anteeksi
kuulostaa että olemme yksimielisiä tästä asiasta että lapsen etua on se että koulutustasoa osaamistasoa kohotetaan mielestäni on tärkeää että ymmärretään tosiaan että moniammatillinen tiimi hoitaa ja kasvattaa lasta siellä hoidossa kasvatuksessa eli jokaisen työntekijän erilainen koulutuksen tuoma osaaminen vahvuus pitää kyllä ottaa vahvasti mukaan sen lapsen kasvun ja kehittymisen tueksi arvoisa rouva ministeri totesitte tuossa että kolmiportainen tuki ei ole tässä mukana mutta se on on tulossa seuraavassa vaiheessa voisitteko avata meille millä aikataululla nyt sitten kehittyy tämä kolmiportaisen tuen mukaan ottaminen

arvoisa rouva puhemies vähän yli innokkaasti olin käynnistelemässä edellistä puheenvuoroa mutta se johtuu myös siitä että tämä aihe on niin kovin tärkeä olen iloinen siitä että tässä laissa korostetaan varhaiskasvatuksen roolia koulupolussa ja sitä että myöskin varhaiskasvatuksen ammattilaisten koulutustasoa tarkistetaan mutta totta kai se pitää tehdä niin että ne huolet joita erityisesti sosionomien puolelta on tullut huomioidaan vakavasti me emme halua rakentaa kahden kerroksen väkeä varmasti varhaiskasvatuksen ammattilaisten joukkoon

arvoisa puhemies suomen menestys ja myöskin sivistys kansakuntana viime kädessä sille ajatukselle että tässä maassa kenestä tahansa voi tulla mitä tahansa jotta tämä ajatus voi toteutua sen voi sanoa perusedellytykset rakennetaan jo varhaiskasvatuksessa varhaiskasvatukseen sijoitettu euro tuottaa moninkertaisesti takaisin paitsi lapselle myös kaikille meille täällä yhteiskunnassa

päivähoito oikeuden jonka hallitus ajoi läpi valitettavasti on kokeiltu monissa kunnissa yksi valitettava esimerkki on että sitä kokeiltiin omassa kotikunnassani jossa hallituspuolueiden enemmistöllä se ajettiin läpi onneksi se päätös muutettiin minkä takia sen vuoksi että kun tutkimme miltä alueilta päivähoito oikeutta eniten rajattiin niin kävi ilmi että sitä rajattiin eniten heikoimmilta alueilta eli sieltä missä eniten sitä varhaiskasvatusta on tarvittu tämän tiedon valossa arvoisa ministeri oletteko valmis arvioimaan uudelleen päivähoito oikeuden rajaamista

arvoisa puhemies minä taas päinvastoin haluan kiittää että hallitus on pitänyt kiinni tästä subjektiivisen päivähoito oikeuden rajaamisesta koska sitähän kuitenkin tarjotaan niille jotka sitä tarvitsevat tapauskohtaisesti me lähdemme siitä että perheet kasvattavat ei yhteiskunta meillä on meillä on huutava pula päiväkotien opettajista satoja paikkoja on auki kaksi asiaa vaikuttaa tähän yksi on työolot ja toinen on palkka jos me nostaisimme lastentarhanopettajien palkkoja viidelläsadalla eurolla niin se olisi noin yhdeksänkymmentä miljoonaa euroa lisää kustannuksia ja silloin kun me saisimme nämä paikat täytettyä moni asia ratkeaisi päiväkodissa mutta nyt kysyn sosionomien huolesta onko varmasti näin että heistä ei tule apuopettajia päiväkotiin kun heillä nyt on täysi oikeus toimia lastentarhanopettajina niin kuin lastentarhanopettajillakin meillä ole mitään tutkimusnäyttöä että heidän pedagoginen osaamisensa olisi heikompaa

tämä on todella tärkeä lakiesitys ja ollaan jo melkein satamassa niin kuin sanotaan lähinnä kysyn kahta asiaa ensimmäinen on se että kaksikymmentä prosenttia alle kouluikäisistä lapsista kokee yksinäisyyttä miten tähän asiaan nyt sitten tässä puututaan onko kotoa käsin onko päiväkodista vai molemmista minusta pitäisi selvittää syyt miksi on näin

joku syy siihen täytyy olla sitten toinen kysymys josta olen todella huolissani ja joka vaikuttaa nyt sitten tämän päivän päiväkodissa tapahtuvaan työhön ja laatuun on tämä riita joka on syntynyt näiden kahden eri

osaamisen välillä todella toivon että nyt valiokuntakäsittelyn aikana tähän asiaan löydetään semmoinen ratkaisu että tämä saadaan ratkaistua että siellä toimitaan tasavertaisesti tässä on pitkä siirtymäaika mutta nyt ollaan semmoiseen tilanteeseen ajauduttu siellä että se aiheuttaa koko ajan vastakkainasettelua ja viimeisenä niin kauan kuin palkat ovat näin huonot henkilökuntapula jatkuu

puhemies kyllä on niin että lastentarhanopettajien koulutusta tarvitaan lisää tuo lisäys aloitettiin eduskunnan valtiovarainvaliokunnassa olin sitä itse aloittamassa edustaja vahasalon kanssa ja on hienoa että nyt tämä hallitus on on tämän ottanut itselleen eli opettajia pitää kouluttaa lisää mutta se ei yksin riitä työmarkkinapöytään voin lähettää terveiset kyllä lastentarhanopettajat ja koko henkilöstö on siellä palkkansa ansainnut mutta totean että on tasa arvon kannalta välttämätöntä että lailla vahvistetaan lasten oikeus opettajaan erot ovat huimia kunnissa ja tämä joustava malli yksi plus yksi plus yksi on on todellakin hyvä se mahdollistaa todellakin hyvin sen työn organisoinnin eikä tämä ole mikään uusi asia vuonna asetettiin päivähoitolaissa tavoite siihen että viisikymmentä prosenttia päiväkotien henkilöstöstä pitäisi olla lastentarhanopettajia ja tänä päivänä me olemme nyt siinä että että tätä uutta varhaiskasvatuslakia käsitellään ja myöskin kansallisessa varhaiskasvatuksen koulutuksen arvioinnissa oli tämä vastaava suositus eli tämä on pitkän ajan tavoite jota laajat joukot ovat esittäneet asiantuntijapohjalta eli pidän erittäin hyvänä tätä

rouva puhemies on aivan erinomaista että tämä varhaiskasvatuslaki on saatu nyt eduskuntaan koko suomen kannalta lasten kouluttamiseen sijoitetut rahat ovat varmasti paras sijoitus tulevaisuuden kannalta yleensäkin tässä keskustelussa on monta hyvää puheenvuoroa käytetty pedagogiikan tärkeydestä ja olen saanut monia monia viestejä niin kuin varmaan kaikki kansanedustajat sosionomien asemasta uskon että se asia on ihan hyvällä mallilla niin että siihen ei tarvita sen kummempaa huomiota että asia hoidetaan kuntoon kenenkään ammattipätevyyttä ei tässä tietenkään kyseenalaisteta ei missään tapauksessa

tämän takia toivoisin että tässä keskustelussa huomattaisiin myös kuntien aseman tärkeys kunnathan ne ovat jotka nämä varhaiskasvatuspalvelut rakentavat ja se on jäänyt tässä keskustelussa mielestäni liian pienelle huomiolle
on erittäin hienoa että tulevaisuudessa toimitaan yhden lain puitteissa eikä pääosin enää sovelleta moninaisia sosiaalihuollon säädöksiä hyvin usein keskustelussa on tuotu esiin että suomessa osallistuminen varhaiskasvatukseen on alemmalla tasolla kuin verrokkimaissa asiat eivät kuitenkaan ole näin yksinkertaisia koska monessa verrokkimaassa osa aikatyötä tehdään huomattavasti enemmän ja se nyt sitten suoraan peilautuu varhaiskasvatukseen osallistumisen ei ole kunniaksi että eri ammattiryhmät ovat vastakkainasettelun tilanteessa on hyvä että selkeytetään etteivät kaikki tee kaikkea vaan arvostetaan eri ammattiryhmiä ja todetaan heidän kaikkien tärkeytensä ja kyllä vaikka tällä foorumilla ei palkoista päätetä

täytyy olla että tulee oikeudenmukainen palkkaus

arvoisa puhemies hyväkään lakiesitys ei paranna varhaiskasvatuksen laatua ellei hallituksen aiemmin tekemiä säästöpäätöksiä saada peruttua suuremmat ryhmäkoot ja subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden rajaaminen esimerkiksi työttömien lapsilta kyllä vievät pohjaa lapsen edulta ja laadun kehittämiseltä hallituksen viime viikolla päättämä lisärahoitus ryhmäkokojen pienentämiseen ei poista tätä perusongelmaa se on ainoastaan pientä laastarointia säästöistä syntyneeseen isoon traumaan ministerikin on varmasti saanut niitä samoja viestejä kuin minä saan kentältä hyvin paljon varhaiskasvatuksessa on nyt paljon uupuneita työntekijöitä ja uupunut työntekijä ei jaksa tehdä laadukasta työtä

arvoisa puhemies itse tervehdin tässä esityksessä ilolla erityisesti sitä että nyt varhaiskasvatuksen laatua ja lasten edun nostamista etusijalle painotetaan tässä niin selkeästi mutta ehkä juuri sen takia tämä herättää myös aika paljon kysymyksiä opetusministeri on nyt vakuuttanut meille että hallituksessa on herätty lasten eriarvoistumiseen ja erityisesti poikien syrjäytymisvaaraan ja juuri sen takia jos tähän on nyt herätty minkä takia te ette käytä tätä mahdollisuutta siihen että te peruisitte niitä päätöksiä jotka nimenomaan ovat eriarvoistaneet tämän maan lapsia tämä on se paikka korjata niitä virheitä jotka on tehty kun hallitus sanoo meille että nyt suunta on käännetty nyt lapsen etu on laitettu keskiöön niin minkä takia te ette korjaa niitä päätöksiä jotka ovat täysin yksiselitteisesti ja selkeästi olleet lasten edun vastaisia

puhemies tässä esityksessä on todellakin hyviä ja kannatettavia uudistuksia mutta kun tavoitellaan korkeaa varhaiskasvatuksen laatua niin on turvattava ennen muuta riittävä henkilöstömäärä ja riittävän pienet lapsiryhmät itse pidän sitä tällä hetkellä suurimpana suurimpana pulmana myös henkilöstön saatavuuden kannalta on kyllä tunnustettava että palkkauskysymys on ihan ratkaiseva ongelma on on kyllä häpeällistä että yliopistokoulutuksen saanut vaativaa työtä tekevä lastentarhanopettaja saa keskimäärin kaksituhattakolmesataa euroa kuussa palkkaa tämä heikko palkkaushan koskee tietenkin kaikkia muitakin henkilöstöryhmiä päivähoidossa

tätä ministerin esiin nostamaa ajatusta maksetun esiopetuksen laajentamisesta kahdeksi vuodeksi pitäisin hyvin tärkeänä että kaiken kaikkiaan pystyttäisiin tarkastelemaan lapsilähtöisesti eri ikäisiä lapsia lainsäädännössä

arvoisa puhemies toivottavasti nyt saadaan aikaan laki joka takaa arjen toiminnan lasten edun riittävän henkilöstömäärän ja riittävän osaavan henkilöstön minä haluan puuttua yhteen yksityiskohtaan vuorohoidon tarve meillä jatkuvasti kasvaa ja tässä lakiesityksessä aika pienellä on ohitettu

edellisen kerran käytiin isoa keskustelua ja sen takia toteankin nyt tästä lastentarhanopettajien pätevyydestä että valiokunta varmaan asiaan perehtyy ja ja tulee arvostamaan kaikkia ammattilaisia ammattilaisten tarpeellisuutta päiväkodissa päiväkodissa tehdään hyvää työtä ja erittäin tärkeätä työtä jo nyt osaaminen on on aivan huippua sen voin itse itse tuoreena päiväkotilapsen vanhempana todistaa kuitenkin samaan aikaan useammat edustajat ovat täälläkin kantaneet huolta jaksamisesta ja erityisesti ryhmäkoosta kaikki tärkeät tavoitteet esimerkiksi kiusaamisen kitkemiseksi vesitetään kyllä sillä että ryhmäkoot ovat aivan liian suuria aikaa ja käsiä tarvitaan toteankin että ei tehdä tästä pedagogiikasta sellaista tyhjää mantraa jota vain hoetaan vaan panostetaan aidosti siihen että siellä on myöskin käsiä sylejä ja ihmisiä tekemässä sitä työtä
sitten ministeri grahn laasonen vastauspuheenvuoro viisi minuuttia

arvoisa puhemies kiitos lämpimistä puheenvuoroista uskon että kun tätä keskustelua ja sen koontia varmasti luetaan ja päiväkotien henkilöstö henkilöstö on kiinnostunut siitä miten eduskunnassa varhaiskasvatusta käsitellään niin he arvostavat sitä että täällä puhutaan arvostavasti kaikista ammattilaisista heidän koulutustaustastaan riippumatta ajattelin että voisin tässä puheenvuorossa pyrkiä oikomaan niitä vääriäkin käsityksiä joita liikkeellä on ollut viime vuosina voi sanoa jopa vuosikymmeninä tämä henkilöstöryhmien heidän taustallaan olevien liittojen välinen keskustelu on on ollut melko tulehtunutta ja se on heijastunut tietysti meille asti olemme saaneet siitä paljon palautetta mutta kun eduskunta säätää varhaiskasvatuslakia niin lähtökohtana ei ole työmarkkinapolitiikka vaan lähtökohtana on lapsen etu niin kuin tässä lainsäädännössä vahvasti alleviivataan varhaiskasvatuksen laatu ja varhaiskasvatuksen kehittäminen niin että että se vahvistaa lapsen oikeuksia ja vahvistaa lapsen kasvua kehitystä ja myöhempää oppimista varhaiskasvatuksen vahvuus suomessa on moniammatillinen yhteistyö tarvitaan kaikkien ammattiryhmien paras osaaminen käyttöön jotta suomalainen varhaiskasvatus on niin laadukasta kuin se on ja kehittyy siitä edelleen

uudessa varhaiskasvatuslakiluonnoksessa joka tänään on käsittelyssä nykyisten tehtävässä toimivien henkilöiden sekä alaa opiskelemassa olevien asema turvataan eli hankitut kelpoisuudet säilyvät kenenkään ei tarvitse pelätä että joku menettäisi tämän lain myötä ammattinsa

tarpeelliset osaamisalueet kirkastuvat entisestään oma ja ministeriön tulkinta tästä lainsäädännöstä on että itse asiassa sosionomien asema tämän lainsäädännön myötä vahvistuu heidän osaamisensa tunnistetaan paremmin ja tulevaisuudessa varhaiskasvatuksessa kaksi kolmasosaa on korkeasti koulutettuja täällä nousi esiin huolta varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutusmääristä ja siitä miten saadaan henkilökunta riittämään kun nykyisiäkin paikkoja on vaikea saada täyteen siitä syystä tämä hallitus on tehnyt merkittäviä lisäyksiä varhaiskasvatuksen

korkeakoulujen ja oppilaitosten kanssa siitä minkälainen polku rakennetaan jotta vuonna kaksituhattakolmekymmentä tämä henkilöstörakenne toteutuu myöskin käytännössä hallitus on lisännyt viime vuonna puoliväliriihessä yhteensä kaksikymmentäkahdeksan miljoonaa sellaista rahaa mitä aikaisemmin ei ole ollut neljän vuoden aikana käyttöön ja sillä saadaan tuhat uutta lastentarhanopettajaa kasvatustieteellisistä tiedekunnista eri puolilta suomea

kysymys kansainvälisestä vertailusta nousi esiin samoin oli kysymyksiä jotka liittyivät varhaiskasvatusoikeuteen olemme tehneet paljon kansainvälistä vertailua suomalainen varhaiskasvatus on laadukasta kansainvälisesti se on tunnistettu ja suomi on myöskin vetovoimainen maa tulla tutkimaan ja oppimaan meidän se mitä voidaan tästä kansainvälisestä vertailusta myöskin oppia on että suurin tasa arvo ongelma suomalaisessa varhaiskasvatuksessa ei liity tuntimäärään vaan osallistumisasteeseen ylipäätään suomessa on yksi oecd maiden matalimmista osallistumisasteista varhaiskasvatukseen ja siksi tämä hallitus on asettanut tärkeäksi päämääräksi tehtäväksi varhaiskasvatuksen osallistumisasteen nostamisen ruotsissa varhaiskasvatusoikeus on viisitoista tuntia suomessa se on kaksikymmentä tuntia jokaisen lapsen oikeutena meillä laatu on vahvaa ja sitä tämä lakiesitys vahvistaa entisestään kiitos siitä että näistä rakentavista puheenvuoroista saamme hyviä aineksia myöskin tämän lainsäädännön jatkokehittämiseen koska kaikki ei tule tässä valmiiksi vaan seuraavassa vaiheessa muun muassa niitä tuen kysymyksiä on käsiteltävä jotta mahdollisuuksien tasa arvo tässä maassa toteutuisi entistä vahvemmin

ilmiselvästi on tarvetta vielä debattikierrokseen

että aika pitkälle ministeri grahn laasonen pääsitte väärässä suunnassa nimittäin viime hallituskaudella silloinen hallitus esitti eduskunnalle parlamentaariselle köörille että tehtäisiin varhaiskasvatuksen ensimmäisen vaiheen jälkeen toinen vaihe kuntoon ja toisen vaiheen keskeisin ulottuvuus oli se että alle seitsemän vuotias lapsi olisi saanut tukea

grahn laasonen laitoitte jo lausuntokierrokselle esityksen jossa paljastitte oman kantanne tämä alle seitsemän vuotiaitten lasten tukeminen ei kiinnostanut teitä sen sijaan te särvelsitte suoraan sinne keskeiseen ytimeen ja puutuitte moniin muihin asioihin ja käytitte aika paljon jakovaraa seuraavien hallituskausien taskuista siihen että otitte esiin ensimmäisenä toimena henkilöstöasiat ja tätä tukielementtiä ei tullut uskon että eduskunta on aika pettynyt koska sentään kahdeksan puoluetta oli tästä elementistä viime kaudella samaa mieltä

arvoisa puhemies ehkä yksi tärkeä pysähtymisen paikka tässä koko keskustelussa ja myös tuossa tulevassa valiokuntakeskustelussa on kyllä se että me saamme tulevaisuudessa huippuammattilaisia hakeutumaan päiväkodin erilaisiin tehtäviin kyllähän se liittyy aivan oikein kuten tässä muun muassa edustaja räsänen on todennut palkkakysymyksiin

kutsumuksesta suuresta sydämestä halusta auttaa mutta jos todella korkeasti koulutetun henkilön palkka on kaksituhattakolmesataa euroa siitä hienosta työstä ja tulevaisuustyöstä mitä siellä tehdään niin eihän se motivaattori ole siitä ei päätetä täällä aivan kuten ministeri totesi mutta terveiset varmasti lähtevät ja tärkeänä myös sen mihin edustaja jarva tuossa aiemmin viittasi että nyt kun näitä paikkoja lisätään se tehdään alueellisesti tasapainoisesti ei saa syntyä eri puolille suomea katvealueita missä ei pysty itseänsä kouluttamaan ja missä ei pysty hakemaan hakemaan pedagogiikan pätevyyttä eli myös siihen ryhtiä nyt

arvoisa rouva puhemies täällä keskustelussa on kiinnitetty huomiota subjektiivisen päivähoito oikeuden rajaukseen jossa katsotaan että jos vanhemmista toinen tai molemmat ovat kotona ja ellei ole erityisiä kasvatuksellisia tai sosiaalisia syitä niin kahdenkymmenen tunnin viikkoaika on riittävä myönnän että olen itse aikaisemmin ollut tämän rajauksen kannalla ja pitänyt luonnollisena että jos vanhemmista toinen tai molemmat ovat kotona niin silloin lapsella ei olisi oikeutta laajempaan voisi sanoa täysipäiväiseen päivähoitoon mutta muun muassa ministeri grahn laasonen on saanut minut vakuuttuneeksi siitä että usein varsinkin niissä perheissä joissa esimerkiksi työttömyyden vuoksi ollaan kotona tämä varhaiskasvatus on erittäin tärkeä mahdollisuuksien tasa arvon vahvistaja ja niinpä uskon että tämä kysymys tulee arvioitavaksi viimeistään seuraavan hallituksen ohjelmaa neuvoteltaessa

arvoisa rouva puhemies olen itse kyllä edelleen sillä kannalla millä edustaja zyskowicz oli oli aiemmin että jos jos vanhemmat ovat kotona niin kyllä jonkunnäköinen opetusvastuu on myös vanhemmilla nyt tosiaan puhutaan kuitenkin ihmisistä jotka työskentelevät lapsiemme hyväksi eli tässä on koko koko maan tulevaisuus kyseessä tämän uudistuksen myötä varhaiskasvatuksen rooli koulutien eräänlaisena starttina tulee korostumaan tämä sosionomien huoli mitä meistä jokainen on päässyt nyt sähköpostien muodossa näkemään pelko siitä että hankittu pätevyys ja kelpoisuus olisivat menossa pois on hienoa ollut huomata on ollut osaksi osaksi turha pelko ja hyvä että siihen on saatu selvyys meillä tosiaan on isoja ongelmia ollut tällä alalla rekrytoinnissa jo nyt on ollut vaikea saada päteviä tekijöitä tälle alalle nimenomaan yksi tärkeimmistä se on tullut sekä vasemmalta

arvoisa rouva puhemies laadukas varhaiskasvatus on ennen muuta lapsen etu mutta se on myös yhteiskunnan etu niin kuin tiedetään laadukkaaseen varhaiskasvatukseen laitettu euro tulee seitsemänkertaisena takaisin mutta jos sitä laadukasta varhaiskasvatusta ei tarjota vaan tehdään leikkauksia kasvatetaan ryhmäkokoja puututaan subjektiiviseen oikeuteen leikataan lomarahoja tai ei arvosteta ammattikuntia alan ammattilaisia riittävällä palkkauksella niin silloin kärsivät sekä lapsen että yhteiskunnan etu ja sen vuoksi on tosi tärkeää että nämä asiat pidetään mielessä lapsiasiavaltuutettu on penännyt että meidän pitäisi enemmän tehdä lapsivaikutusten arviointia muun muassa budjettimenettelyssä se on tärkeää jotta pystyttäisiin näkemään mitkä toimenpiteet vievät lasten asiaa ja lapsiperheiden asioita eteenpäin ja mitkä eivät vie kysyisinkin ministeriltä millä tavalla hän suhtautuu lapsiasiavaltuutetun esitykseen

rouva puhemies päivähoito oikeuden rajauskysymys on noussut täällä monessa puheenvuorossa esiin ja ja edustaja zyskowicz äsken antoi ikään kuin ymmärtää että ehkä oma kanta tässä asiassa on muuttunut antoi myöskin ymmärtää että ministerikin näkisi tämän tilanteen ongelmallisuuden kyllä minä silloin toivon ja vetoan että tähän asiaan laitetaan voimia ja lihaksia saman tien eikä vasta seuraavalla hallituskaudella jos me ajattelemme että potentiaalisesti vaaleihin on vielä vuosi aikaa niin se on valtavan pitkä aika kaikille niille perheille joita tämä kysymys koskee vuodessa voi tapahtua niissä perheissä valtavasti huonoa tai toisaalta voi tapahtua aivan valtavasti hyvää nimenomaan sitä tasa arvoa ja yhdenvertaisuutta silloin tämän ei millään tavalla pitäisi olla kysymys jota me vähän heittelemme täällä salissa tai ikään kuin vinkkaamme ulospäin että ehkä sitten vuoden päästä tai seuraavien vaalien jälkeen tai ehkä kaikki meistä hallituksessa eivät ole ihan tätä mieltä mutta tällä mennään se on äärimmäisen vastuutonta nimenomaan näitten perheiden arjen ja yhdenvertaisuuden näkökulmasta
arvoisa rouva puhemies edustaja kiuru totesi täällä että ministeriä ei kiinnosta lasten tukeminen varhaisen tuen antaminen samaan tyyliin kuin esi ja perusopetuksessa on on kirjattu minusta erinomaista että että näin ei todellakaan ole ja minusta oli hyvä että ministeri totesi että tämä on se seuraava askel ministeri voisikin kertoa minkä tyyppistä valmistelua tämä vielä edellyttää lämmin vahva tuki on sille että tämä seuraavaksi tulee ja tämä on hyvin hyvin valmisteltu on hyvä todeta että jokaisella lapsella on oikeus varhaiskasvatukseen on erinomaista että varhaiskasvatukseen on tullut tasa arvo tutkimukset ovat osoittaneet että tuo raha jonka itse asiassa opetusministerinä alun perin aloitin on toiminut hyvin perusopetuksessa ja on hyvä että se tulee varhaiskasvatukseen ja hyvä että kiusaaminen tuli tähän silloin kun edustaja kiuru teitte varhaiskasvatuslakia lukemattomia kannanottoja vetoomuksia kirjallisia kysymyksiä tuli järjestöiltä puuttukaa tähän kiusaamiseen kirjatkaa se lakiesitykseen ette te sitä tehneet

kommentoida näitä vääriä väitteitä ensinnäkin on hyvä että nostitte esiin kiusaamisen perustin työryhmän jossa asiallisesti eri asiantuntijoiden kanssa olisi haettu ne elementit millä tavalla toimitaan mutta ministeri grahn laasonen ei toteuttanut tämän työryhmän toimeksiannon pohjalta tehtyjä ehdotuksia se on valitettavaa

puolueet jotka täällä viime kaudella olivat toivoivat yksi asia saatetaan yhdessä kuntoon kaikki kahdeksan puoluetta puristivat kättä eikö ole oikeus ja kohtuus että alle seitsemän vuotias lapsi voisi saada varhaiskasvatuksessa tukea minä vielä teihin vetoan että tämä ei voi mennä näin että kolme vuotta valmisteltiin varhaiskasvatuslain kakkosvaihetta ja tätä tukielementtiä sinne ei millään saatu kaikki muut asiat näyttävät edistyvän vaikka sadalla miljoonalla eurolla mutta tuki on unohtunut ei voi olla selitys että ei ehditty kolmessa vuodessa tämä on häpeällistä

puhemies kiitän mahdollisuudesta saada vastata näihin ministerin syytöksiin totean vielä kerran että minä arvostan asiantuntijatyötä ja sitä kautta iso asiantuntijatyö tehtiin siinä että saatiin varhaiskasvatuksen ykkösvaihe tehtyä noin vuoden valmistelulla olin kaksi vuotta ministerinä ja se vietiin vielä täällä eduskunnassa läpi

kaikki ryhmät ovat samaa mieltä että kyllä koulutuspolulla pitäisi jokaisen lapsen saada tukea sitä samaa tukea mitä saa myöskin peruskoulussa ja kun se peruskoulumalli ei toimi sellaisenaan ajateltiin että siihen tehdään asiantuntijatyö minkä pohjalta tuki laitetaan kuntoon nyt on kolme vuotta mennyt eikä vieläkään ole tukielementtiä tässä kyllä täällä noin pienillä rahoilla olisi saatu tämä asia kuntoon mutta tämä ei vain millään mene nyt kuntoon miksi

puhemies tervehdin todella ilolla edustaja zyskowiczin ulostuloa tässä keskustelussa jossa hän ainakin epäsuorasti myönsi olleensa väärässä mitä tulee subjektiivisen päivähoito oikeuden rajaamiseen mikäli tämä on laajemmin myöskin ministerin jakama käsitys niin kehottaisin todellakin ministeriä ryhtymään toimiin heti ei ole mitään tarvetta odottaa puolitoista vuotta ennen kuin tehdään tämä erittäin

arvoisa puhemies minusta on syytä myöskin suhtautua vakavuudella niihin huoliin mitä eri ammattilaiset ovat esittäneet tähän lakiuudistukseen liittyen olisin kysynyt ministerin arviota erityisesti kahteen asiaan ensimmäinen liittyy lastenhoitajien kohtaloon lastenhoitajiahan tullaan näiden muutosten myötä tarvitsemaan vähemmän eli miten ministeri arvioi että että tämä tulee vaikuttamaan lastenhoitajien työllistymismahdollisuuksiin toisena tämä lastentarhanopettajan nimikkeen rajaaminen ainoastaan yliopistokoulutetuille miten te arvioitte että tämä tulee vaikuttamaan sosionomitaustaisten ammattilaisten palkkakehitykseen pitkällä aikavälillä

puhemies täytyy myöntää että yksi pettymys tässä laissa oli kyllä kieltämättä se että ei puhuta tästä kolmiportaisesta tuesta ollenkaan olin itse sen parlamentaarisen työryhmän jäsen joka edellisellä kaudella pohti tätä mutta nyt katseet tulevaisuuteen onko mahdollista että hallitus vielä tällä kaudella tekisi jotain ja toisi jotain vahvistaisi tätä tukea mitä moni lapsi kieltämättä tarvitsee varhaiskasvatuksessa tänään ainakin kun kuulimme asiantuntijoita valiokunnassa aika moni tuki tätä aika nopeaa aikataulua

puhemies täällä monet kollegat ovat ottaneet esille huolen siitä mikä alan yleinen vetovoima tulevaisuudessa on johtuen tietysti näistä palkkauskysymyksistä ja pätkätöistä ja myöskin kasvaneista ryhmäkooista ja lastentarhanopettajien koulutuksen määrän kasvattaminen on tietysti hyvä asia mutta on huomioitava se että kaikki eivät suinkaan ole jäämässä alalle ja lastentarhanopettajien koulutus on ollut hyvin yleinen väylä sitten peruskoulunopettajan opintoihin täällä edustaja andersson oli oli huolissaan lastenhoitajien hakeutumisesta alalle no heidän heidän työtehtävänsähän eivät sinällänsä muutu mutta minä olisin erityisen kiinnostunut siitä mikä mahtaa olla sitten sosionomien halukkuus tulevaisuudessa niihin opintoihin koska heillähän nyt muuttuu sitten mahdollisuus

tässä huomioitu se että tulevaisuudessa niihin sosionomiopintoihin ei ehkä enää olekaan sitten sellaista sellaista paloa kuin tähän saakka koska kaikki oikeastaan muuttuu sitten sen nimikkeen myötä

puhemies ensinnäkin täytyy nyt vielä kerran sanoa se että tällä hetkellä kaikki sosionomin koulutuksen saaneet lastentarhanopettajina työskentelevät tai sosionomikoulutuksessa olevat säilyttävät tulevaisuudessakin opettajan kelpoisuutensa eli voivat tulevaisuudessakin toimia lastentarhanopettajina eli tässä mielessä näen jos ajatellaan tulevaisuutta vielä hyvinkin pitkälle että meillä saattaa olla tilanne jossa päiväkodeissa on ryhmissä kaksikin sosionomia ja yksi lastenhoitaja se mikä myös pitää muistaa täällä hyvin on tuotu se esiin on se että ehkä pienemmillä lapsilla hoivan tarve ja sylin tarve on vielä suurempi kuin vanhemmilla lapsilla ja tämä laki mahdollistaa sen että henkilörakennetta voidaan joustavasti päiväkodin sisällä eri ikäisten ryhmien osalta

oppimista koulumaiseen tapaan vaan pedagogiikan ammattilaiset tietävät sen ja ymmärtävän sen minkä tasoista toimintaa minkäkin ikäisille suunnitellaan ja tämä on erinomaisen hyvä lain

arvoisa puhemies tänään on täällä salissa jo paljon puhuttu henkilökunnan saatavuudesta mikä tietysti olennaisesti vaikuttaa tähän lasten hyvinvointiin jopa turvallisuuteen siihen vaikuttaa tietenkin tämä yleisesti matalaksi tunnustettu palkkataso toivottavasti terveiset tästä asiasta tosiaan lähtevät myös työmarkkinapöytään mutta ongelmia päiväkodeissa epäilemättä aiheuttaa myös tämä ryhmäkokojen kasvu jolla silläkin on vaikutusta työntekijöiden viihtyvyyteen jaksamiseen ja korostan vielä jopa lasten turvallisuuteen arvoisa puhemies tämä ministerin mainitsema mainitsema kehysriihessä päätetty ryhmäkokojen pienentämisen kymmenen miljoonan euron määräraha on sinällään hyvä asia mutta se on mielestäni aivan liian pieni eikä ratkaise ongelmia yleisellä tasolla pikemminkin se on laastari näihin ongelmiin toivon ministerin ottavan nyt kantaa siihen eikö tästä ryhmäkokojen mitoituksesta

arvoisa puhemies onhan tämä nyt hieman hämmentävää kuultavaa näin oppositiosta että kokoomus täällä kertoo enemmän tai vähemmän vastustavansa niitä heikennyksiä niitä leikkauksia he ovat itse olleet tekemässä kolme vuotta kasvatusalan asiantuntijat lastensuojelun ammattilaiset ja lapsiasiainvaltuutettu ovat yrittäneet kertoa teille että tasa arvoisen päivähoito oikeuden rajaaminen ja ryhmäkokojen kasvattaminen tulevat osumaan ja osuvat kaikista pahiten juuri niihin lapsiin jotka tarvitsevat tukea kaikista eniten he kärsivät kaikista eniten teillä on on ollut valtiovarainministerin salkku teillä on ollut opetusministerin salkku kellä muulla kuin teillä on ollut mahdollisuuksia torjua näitä päätöksiä ei ole oikein tässä vaiheessa kun uudistusta ollaan tekemässä sanoa että kyllähän me oikeastaan tätä vastustetaan mutta seuraava hallitus saa sitten ehkä nämä asiat korjata nämä meidän tekemämme virheet korjata miksi te ette korjaa näitä asioita nyt

arvoisa rouva puhemies kokoomuksessa ja myös vihreissä silloin kun he ovat hallituspuolue on sitouduttu hallitusohjelmaan ja myös hallitusneuvottelussa sovittuihin yksittäisiin ratkaisuihin ja sen mukaisesti mennään itse kerroin tuossa asiassa muuttaneeni kantani ja tässä valossa olleeni väärässä hallitusneuvotteluissa kun tästäkin asiasta päätettiin meillä muilla ihmisillä edustaja emma kari on sellainen mahdollisuus että joskus myönnämme olleemme väärässä ja olleemme asiassa eri kannalla kuin millä tällä hetkellä olemme onneksi te vihreät olette tällaisista inhimillisistä heikkouksista täysin vapaita

arvoisa puhemies arvostan edustaja zyskowiczin

ei tämä nyt ensimmäinen kerta ole kun eduskunnassa löytyy edustajia jotka myöntävät että on arvioitu asia uudelleen arvoisa puhemies ministeri grahn laasonen sanoitte sanatarkasti että sosionomien asema vahvistuu

mehän olemme jo aloittaneet sivistysvaliokunnassa etukäteen asiantuntijakuulemisen mutta me emme ole vielä kuunnelleet itse järjestöjen asiantuntijaedustajia oaj oli oli tänään mutta kenttää noin laajemmin yksi esimerkki nyt tämän pitkähkön siirtymäajan jälkeen sosionomilla on mahdollisuus tulla valituksi päiväkodin johtajaksi vain suorittamalla kasvatustieteen maisteritutkinnon olen nyt jo perännyt sitä että eihän tässä ole mitään järkeä meidän pitää tavallaan arvioida sosionomikoulutuksen sisältö tarkasti ja ja katsoa miten sitä voidaan kehittää ja sitten ehkä joillakin kevyemmillä opetusohjelmilla saavuttaa tämä pätevyys sosionomeille

lastentarhanopettajat ja myös lastenhoitajat ovat esittäneet suoranaisesti hätähuudon onko heidän huolensa ihan turha vai onko siellä laissa jotakin sellaista joka vaarantaa heidän asemansa heilläkin on varmaankin lakimiehet käytössään ja he ovat huolissaan kiusaaminen on ongelma jonka laajuus yllättää jopa päiväkodeissa lakialoite koulurauha asiamiehestä on perussuomalaisten tekemä ja minä toivonkin että edustajat tutustuvat ja allekirjoittavat tämän viikon aikana nimensä siihen se on hyvä kiusaamisen kitkemiseen pitää löytää useita työkaluja on hyvä että myös varhaiskasvatuslaissa puututaan siihen jonkin verran riittävä henkilökunnan määrä ja ja ryhmäkokojen suuruus ovat ensiarvoisen tärkeitä asioita kiusaamisenkin kitkemisessä palkat ovat ala arvoiset vastuullisessa päiväkotityössä sisareni on lastentarhanopettajana ollut yli neljäkymmentä vuotta itä helsingissä ja ja hän pitää hyvin paljon työstään mutta palkka ei ole kovin

on tehnyt hyvää työtä tämä on erinomainen lakiesitys tämä vastaa moniin meidän yhteiskuntamme suuriin ongelmiin tämä vastaa siihen että tasa arvoasia edistyy se edistyy varhaiskasvatuksen puolella kiusaamiseen puututaan ja ja otetaan huomioon ne lapsen herkkyyskaudet joita meidän yhteiskunnassamme tähän asti ei ole otettu ja se on ollut meillä yksi suuri puute

erityisopettaja lastentarhanopettaja olemassa ja hänenkin asemaansa ja mahdollisuuksiaan tehdä työtänsä tällä lailla vahvistetaan tämä on erinomainen laki ja tämä on samassa linjassa sen hallinnon muutoksen kanssa jota me teimme aikaisimpina kausina

arvoisa puhemies varhaiskasvatus on opetuksen kasvatuksen ja hoidon kokonaisuus ja se rakentuu educare mallille siinä nimenomaan moniammatillisuus on tärkeää me tarvitsemme siis varhaiskasvatuksen opettajien sosionomien ja lastenhoitajien osaamista ja he ovat kaikki tärkeitä varhaiskasvatuksen arkipäivässä erilaista osaamista tarvitaan myös tästä eteenpäin kaikkein tärkein laatutekijä varhaiskasvatuksen arjessa on siis nimenomaan osaava henkilökunta ja sen riittävä määrä siksi onkin todella valitettavaa että ette ole tässä esityksessä tätä henkilöstömitoitukseen tehtyä heikennystä korjanneet se on erittäin harmillinen asia mutta joku otti täällä puheeksi tuon vuorohoidon ja on hyvä että laissa säädetään nyt vuorohoidosta sitähän pitää antaa lapselle silloin kun päivähoitoa tarvitaan iltaisin viikonloppuisin tai öisin mutta yksi asia on tavallaan jäänyt huomiotta elikkä meillä on paljon kaksi luokkalaisia pieniä koululaisia joiden vanhemmat ovat vuorotyössä ja heillä ei ole mitään lakisääteistä huolenpitoa tämmöisestä vuoropäivähoidosta toivoisinkin että ministeri voisi harkita jossain vaiheessa tuovansa esityksen jossa vuorohoito laajennettaisiin myöskin eka ja tokaluokkalaisille

täytyy sanoa että edustaja zyskowiczin argumentit eivät vakuuta mitä tulee hallituksen mahdollisuuksiin korjata tätä epäoikeudenmukaista ja lasten edun vastaista päätöstä subjektiivisen oikeuden rajaamisesta tämä hallitushan on perunut useita esityksiä joita on annettu jopa sellaisia jotka ovat olleet eduskunnan käsittelyssä ja myöskin luopunut tietyistä hallitusohjelmaan kirjatuista tavoitteista vaivihkaa kuten vaikkapa tavoitteesta vähentää maisteritutkintojen määrää kahdellakymmenellä prosentilla mikä herätti hyvin paljon ihmetystä siinä vaiheessa kun hallitusohjelma julkaistiin

kaikki mahdollisuudet perua ja korjata tämä epäoikeudenmukainen ja huono ratkaisu joka on yksi eniten kritiikkiä kaikilta asiantuntijoilta saanut päätös mikä on tehty varhaiskasvatuksen osalta tämän hallituskauden aikana tämä rajaushan vaikuttaa suomalaisten lasten oikeuksiin koko ajan jos nyt on ymmärretty että tämä oli huono päätös niin miksi odottaa puolitoista vuotta ennen kuin sitä korjataan

näistä opiskelupaikoista ministeri sanoi että on tavoite vieläkin lisätä niitä voisiko sitä avata vähän lisää koska tavoite on aika kunnianhimoinen siirtymäaika on kaksitoista vuotta oajn arvio on että meillä pitäisi vuodessa olla tuhatsata uutta opiskelupaikkaa jotta ikään kuin pystyttäisiin kattamaan kaikki se tarve jolla tämä tavoite voi toteutua miten tätä suhtaa nähdään ainakin sen verran kuin tähän mennessä on tiedossa ja edustaja zyskowiczille lyhyesti ehdottomasti mielipidettä saa muuttaa arvostan sitä se mikä tässä kommentissa hämmensi oli että tuli ymmärrys että vastuuministeri olisi ikään kuin kääntänyt teidän päänne

kyllähän se nyt hämmentää ikään kuin jokaista suhteessa siihen keskusteluun mitä tässä on jo useampi vuosi käyty tämän rajauksen näkökulmasta ja miten miten vakavasta asiasta on ollut kysymys

otetaanko vielä muutama jos ministeri malttaa odottaa niin otetaan nyt debattia

arvoisa rouva puhemies edustaja toivolalle vastaan että en ole mitenkään tässä pyrkinyt menemään ministeri grahn laasosen selän taakse olin todellakin mukana tekemässä päätöstä tästä subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden rajauksesta ja itse asiassa silloinen tuleva ministeri grahn laasonen ei ollut sitä päätöstä siinä yhteydessä mukana tekemässä

tällä varhaiskasvatuksella ja siihen osallistumisella täysimääräisemmin olisi usein hyvin myönteinen vaikutus myös keskustelut nykyisen ministerin kanssa ovat kantaani vaikuttaneet

arvoisa puhemies arvostan kovasti ehkä entistä enemmänkin edustaja zyskowiczia siitä että hän on nimenomaan tutkittuun tietoon tietoon perustuen kääntänyt nyt mielipiteensä mutta aivan kuten edustaja toivola tässä jo esitti kysymyksen ehkä suurin hämmennys on nyt siitä miten ministeri sanni grahn laasonen tästä asiasta ajattelee ja siksi haluan nyt tässä kohtaa kysyä jaatteko te tämän edustaja zyskowiczin ajatuksen ja mietteen oletteko tekin muuttanut mielenne tässä asiassa se vasta olisi päivän hyvä uutinen ja sitä odotan nyt enemmän kuin joululahjoja ensi jouluna

tämä onkin mielenkiintoista että perussuomalaiset täällä on sitoutunut hallitusohjelmaan ainoana puolueena suomessahan on kaksipuoluejärjestelmä on perussuomalaiset ja sitten ovat nämä muut nämä muut ovat sitä mieltä että sosialismia ja että yhteiskunta kasvattaa ja me perussuomalaiset olemme sitä mieltä että perheet kasvattavat ja tarpeen mukaan yksilöllinen meille on tärkeä tämmöinen yksilö ja se että me teemme yksilöllistä politiikkaa ja tarpeen mukaan nytkin ne joilla on tarvetta saavat enemmän päivähoitoa mikä on tärkeää

ministeri ei avannut sitä miten sosionomien työnkuva tulee muuttumaan jos meillä on nyt niin että on yksi opettaja ja kaksi hoitajaa ja jos meillä on jatkossa niin että on kaksi opettajaa ja yksi hoitaja niin se tarkoittaa sitä että silloin sosionomien työnkuva tulee muuttumaan avaa se asia kunnolla

täällä teititellään
arvoisa puhemies totesin äsken että nyt pitäisi katsoa tulevaisuuteen mutta sen verran täytyy sanoa edellisestä kaudesta edellisellä kaudella kuusi puoluetta kuusi puoluetta päätti selvittää myös se hallitus selvitti voidaanko rajoittaa subjektiivista päivähoito oikeutta me selvitimme sen se on huono uutinen mutta hyvä uutinen oli että jo edellisellä kaudella nämä kuusi puoluetta totesivat ei kannata se ei tuo säästöjä mutta se heikentää varhaiskasvatuksen laatua ja jotkut meistä sitten oppivat sen jo edellisellä kaudella kun selvitettiin tätä koska me selvitimme sen arvoisa puhemies kysymys ministerille

lastentarhanopettajien aloituspaikat olemme kuulleet että niitä on liian vähän aikooko hallitus palata tähän asiaan ja lisätä näitä aloituspaikkoja
nyt annetaan ministeri grahn laasoselle vastauspuheenvuoro kolme minuuttia
arvoisa puhemies kiitos keskustelusta ensinnäkin aloituspaikkamääristä viimeinen kysymys joka tässä nousi esiin aikaisemmassa kysymyksessä kysyttiin myöskin sitä miten turvata ruotsinkieliset palvelut tässä yhteydessä se minkä haluan sanoa on se että tämä laki kun se toivottavasti hyväksytään antaa erittäin vahvan signaalin myöskin korkeakouluille koulutusmäärien lisäämisestä ja tämä laki tarvitaan nimenomaan siihen että meillä on selkeä eduskunnan asettama tahtotila siitä että meillä on entistä korkeampi koulutustaso varhaiskasvatuksessa ja sitten myöskin ne aloituspaikkalisäykset hallitus on jo myös omilla päätöksillään tähän vaikuttanut yhdessä korkeakoulujen kanssa on sovittu paikkojen lisäämisestä ensin kolmanneksella pysyvästi ja sen jälkeen tulee vielä tuhat uutta paikkaa kaksikymmentäkahdeksan miljoonaa eli me olemme jo tehneet tämän kauden aikana erittäin merkittäviä lisäyksiä ja niitä on tarpeen jatkaa kuitenkin siten että huolehditaan koulutuksen laadusta niin että ei voida myöskään ajatella että yhdessä yössä nämä asiat ratkaistaan siksi tässä laissa on pitkä siirtymäaika samoin

myös hallituksen lape työssä lapsi ja perhepalvelujen muutosohjelmassa se että tarvitaan nimenomaan moniammatillista yhteistyötä perheiden tukemista yhteistyötä uusissa perustettavissa maakunnissa sosiaali ja terveyspalvelujen kanssa

jotta se tuki tavoittaa perheet jotta se olisi mahdollisimman laadukkaasti ja hyvin järjestettyä ja tätä osaamista haluamme entistä enemmän kirkastaa ja saada käyttöön myöskin sosionomien koulutustaustasta kummuten varhaiskasvatusoikeuteen ja varhaiskasvatuksen tasa arvoon

haluaisin palata siihen minkä jo aiemmin mainitsin että olen pahoillani siitä että tässä salissa ei ole kiinnitetty riittävästi huomiota tähän kipeimpään kohtaan joka on varhaiskasvatukseen osallistuminen ylipäätään meille tulee jatkuvasti huomautuksia maailmalta eu tasolta siitä että suomessa

osallistumisaste on yksi oecd maiden heikoimpia siihen meidän täytyy kiinnittää huomiota ja niin hallitus on tehnytkin muun muassa maksualennuksilla lisännyt varhaiskasvatukseen osallistumista ongelma ja kipukohta on siinä että varhaiskasvatukseen osallistuvat vähiten ne lapset jotka hyötyisivät siitä eniten ja siitä syystä on käynnistetty nyt muun muassa viisi vuotiaiden maksuttomuuskokeilu jotta saataisiin koko ikäluokka tulevaisuudessa varhaiskasvatuksen piiriin tälle tasa tulisi tässä keskustelussa antaa enemmän painoa
koska tähän aiheeseen on kaksi tuntia rajattu keskusteluaikaa niin nyt menemme puhujalistaan

arvoisa puhemies kun varhaiskasvatuslaki siirrettiin sosiaali ja terveysministeriöstä opetus ja kulttuuriministeriöön niin samalla muuttui varhaiskasvatuksen luonne varhaiskasvatus ei ollut enää osa sosiaalihuoltoa vaan osa koulutusjärjestelmää sen ensimmäinen askel tässä esityksessä hallinnon siirto saa lopullisen sinetin tätä hallinnon siirtoa olivat toivoneet ja odottaneet asiantuntijat ympäri maailmaa siis koko maailma seurasi tätä että me olimme viimeinen saareke maailmassa jossa varhaiskasvatus silloin puhuttiin päivähoidosta oli vielä sosiaali ja terveysministeriön puolella nyt se asia on korjattu tämä muutos tuo sen että on välttämätöntä että näitä toimintoja tarkastellaan ja otetaan huomioon myös sana pedagogiikka jota aikaisemmin siellä ei ollut lapset saavat mahdollisimman hyvät ja parhaat eväät tulevalle koulutielle mahdolliset ongelmat pitää ratkaista ennen kouluikää mitä varhemmin sen helpompaa ja inhimillisempää me emme ole maassamme vielä riittävästi hyödyntäneet lapsen kehityksen ja oppimisen herkkyyskausia siinä meillä on vielä tekemistä varhaiskasvatuksen keskeisin laatutekijä on henkilöstön osaaminen koska varhaiskasvatus on siirretty osaksi koulutusjärjestelmää on myös välttämätöntä vahvistaa pedagogista osaamista yliopiston pitää kouluttaa

kasvatustieteilijöitä pula on suuri erityisesti pääkaupunkiseudun tilanne on hälyttävä opetus ja kulttuuriministeriö on sopinut tuhannesta

ja varmasti tulee lisäämään niitä kun tarvitaan uudet tehtävänimikkeet varhaiskasvatuksen opettaja varhaiskasvatuksen erityisopettaja varhaiskasvatuksen sosionomi varhaiskasvatuksen lastenhoitaja aina varhaiskasvatus sana siinä edessä vahvistavat moniammatillisuutta ja parantavat päiväkodeissa tehtävän työn kohdentumista koulutusta vastaavaksi lapsen kasvun kannalta on tärkeää että kunkin koulutuksen erityisosaaminen voidaan tuoda paremmin esiin päiväkodinjohtajan tehtävä on olla vastuussa pedagogiikasta ja työn laadusta näin ollen on merkittävää että uudessa laissa johtajilta tullaan edellyttämään maisterin tutkintoa

kansakuntamme koko koulutustasoa on nostettava ja tasa arvoa edistettävä ja siksi työ pitää aloittaa mahdollisimman varhain varhaisilta vuosilta sillä niillä on suurin merkitys lapsen tulevaisuudelle arvoisa puhemies on tärkeää että jokainen lapsi osallistuisi varhaiskasvatukseen ja näin ollen kaikkien lasten pääsyä varhaiskasvatuksen piiriin on alennettava yksi tekijä mikä tätä alentaa on myöskin se että uusi laki tuo alennuksia asiakasmaksuihin pieni ja keskituloisille perheille sekä perheille joilla on useampi lapsi varhaiskasvatuksessa tämä lakiesitys on hyvin kannatettava

arvoisa puhemies tätä keskustelua on ehkä hieman vaikea

niin meidän on annettava kaikista eniten tukea juuri niille oppimispolun ensimmäisille ja tärkeimmille askelille koska just silloin muurataan oppimisen kivijalka koko elämäksi tässä lakiesityksessä on paljon hyvää hyvää on esimerkiksi se että varhaiskasvatuksen sisällöt laatu ja pedagogiikka vahvistuvat varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten osuutta on kasvatettava suomessa varhaiskasvatukseen osallistuu vähemmän lapsia kuin oikeastaan missään muualla euroopassa ja tämä on täysin kestämätöntä tästä syystä vihreät jo alkuvuodesta esittäneet esiopetuksen aikaistamista vuodella ja pitkään ajaneet varhaiskasvatuksen maksuttomuutta toinen asia joka on ehdottoman hyvää tässä lakiesityksessä on se että lasten kiusaamiseen väkivaltaan ja häirintään puututaan nyt tiukasti tämä on asia joka pitäisi ottaa joka ikisessä kunnassa joka ikisessä päiväkodissa todella vakavasti koska turvallisen ympäristön jossa kasvaa ja oppia nämä ammattinimikkeet ovat ymmärrettävästi iso kysymys varhaiskasvatuksen ammattilaisille mutta meidän tehtävämme täällä on varmistaa se että meidän lapsemme kaikki lapset koko tässä maassa saavat parhaan mahdollisen alun omalle opinpolulleen tämän lain valiokuntakäsittelyssä on nyt hyvä varmistaa se millainen koulutus valmistaa parhaiten mihinkin tehtävään ja tämä on tärkeätä jotta me voimme taata parhaalla mahdollisella tavalla tavalla lapsen laadukkaaseen pedagogiseen varhaiskasvatukseen koska perusteena on oltava tässä laissa aina lapsen etu tämä lakiesitys antaa tälle työlle hyvän pohjan arvoisa puhemies opetusministeri on kertonut meille nyt että että hallituksessa on herätty poikien syrjäytymisvaaraan lasten eriarvoistumiseen ja oppimiserojen kasvamiseen täällä aikaisemmin kokoomus antoi ymmärtää että itse vastustaa itse tekemiään leikkauksia ja heikennyksiä varhaiskasvatukseen ehkä juuri sen takia on täysin käsittämätöntä että hallitus ei edelleenkään suostu kuuntelemaan niitä kasvatusalan asiantuntijoita lastensuojelun ammattilaisia ja lapsiasiainvaltuutettua jotka toistuvasti ovat kertoneet siitä kuinka haitallisia ja vahingollisia nämä heikennykset ja leikkaukset minkä takia vieläkään ei olla perumassa päätöksiä jotka eriarvoistavat tämän maan lapsia päätöksiä jotka ovat selkeästi olleet virheitä päätöksiä joista kokoomus nyt yrittää pestä käsiään tasa arvoisen päivähoito oikeuden rajaaminen ja ryhmäkokojen kasvattaminen osuivat kaikista kipeimmin juuri niihin lapsiin jotka olisivat tarvinneet meidän tukeamme kaikista eniten ja nämä eivät edes tuoneet niitä säästöjä jota näillä leikkauksilla lähdettiin hakemaan lasten asemaa heikennettiin turhaan lasten eriarvoistuminen ja oppimiserojen kasvaminen on se meidän suurin epäonnistumisemme tämä uudistus on se hetki tämä on just se paikka missä me voimme korjata tehtyjä virheitä me voimme palauttaa tasa arvoisen päivähoito pienentää ryhmäkokoja näin tekemällä me myös parantaisimme varhaiskasvatuksen ammattilaisten mahdollisuuksia tehdä sitä omaa työtään sillä he tekevät todella tärkeää työtä mutta he tekevät sitä ihan liian pienellä palkalla joka hallituksen lomarahaleikkausten jälkeen on entistäkin pienempi ja kaiken lisäksi tätä työtä tehdään nyt liian suurissa lapsiryhmissä oikeus laadukkaaseen varhaiskasvatukseen on jokaisen lapsen tasavertainen oikeus ja vaikka tämä lakiesitys tuo monia parannuksia se ei korjaa tehtyjä isoja virheitä ne ovat virheitä joista maksavat ne kaikkein heikoimmassa asemassa olevat lapset ja tämä meidän pitää korjata

arvoisa puhemies vakava viestini suomen eduskunnalle on suomi elää hyvinvointivaltion alisuoriutumisen aikaa emme ole riittävästi onnistuneet nostamaan heikossa asemassa olevia lapsia hyvinvoinnin sosiaalisen nousun kärryille tästä kärsivät kaikki näin meitä kansanedustajia eduskuntaa evästi noin kuukausi sitten suomen lapsiasiavaltuutettu kertomuksessaan jota nyt eduskunta käsittelee arvoisa

puhemies

sosiaalidemokraattiset opetusministerit toteuttivat varhaiskasvatuksen laadun kannalta kaikkein keskeisimmät uudistukset vuosien kaksituhattakaksitoista viiva

koko perhe tuen tarpeineen me sosiaalidemokraatit haluamme pitää kiinni niin sanotusta educare mallista missä opetus kasvatus ja hoito hoiva hoito muodostavat toiminnallisen kokonaisuuden siis opetus kasvatus hoito varhaiskasvatuksen moniammatillisuus toteutuu parhaiten siten että päiväkodissa työskentelee sekä kandidaatteja siis yliopistossa opiskelleita että sosionomeja eli ammattikorkeakoulussa opiskelleita että lastenhoitajia jotka ovat ammatillisen tutkinnon suorittaneita nyt on käynyt ikävästi viime viikkoina ja kuukausina niin että monista eri syistä sosionomit ja lastenhoitajat kokevat jääneensä jotenkin katveeseen ja että heitä itse asiassa tämä lakiehdotus kohtelee väärin ja huonosti voin luvata että sivistysvaliokunnan käsittelyn yhteydessä kun olemme kuunnelleet asiantuntijoita täytyy tehdä ne korjausliikkeet joita sitten yhdessä toivottavasti osaamme ja haluamme eli kaikki lastentarhanopettajat ja lastenhoitajat ansaitsevat arvokkaan ja tasapuolisen kohtelun voin vakuuttaa että teen ja teemme siinä parhaamme mielestäni myös tätä lapsen

olisi nyt tullut tässä yhteydessä täsmentää ja ulottaa se varhaiskasvatukseen koska kun erityisesti pienten lasten kohdalla nähdään näitä kasvu ja kehitysongelmia psykologin palvelut ja tarvittaessa psykiatrin ja niin edelleen ovat ovat tarpeellisia tai tai mitkä mitkä ne toimet sitten ovatkin arvoisa puhemies haluan myös todeta sen että meillä suomessa varhaiskasvatuksen osallistumisaste on moniin muihin maihin verrattuna verrattain matala no matala ja matala se on prosenttia mutta monissa muissa maissa esimerkiksi ranskassa se on käytännössä sata ruotsissa yhdeksänkymmentäviisi ja ja niin niin edelleen uskon että tämän lain käsittelynkin myötä nyt saadaan varhaiskasvatuksen laatua parannettua entisestään ja ja lisättyä sitten vetovoimaa ehkä tässä arvoisa puhemies nyt tässä vaiheessa

arvoisa puhemies varhaiskasvatukseen panostaminen on yksi parhaista tulevaisuuden investoinneista joita voimme tehdä varhaiskasvatus edistää lasten kielen ja kognitiivisten taitojen kehitystä sekä parantaa kouluvalmiutta ja myöhempää menestystä koulupolulla varhaiskasvatuksella on myönteisiä vaikutuksia myös lasten sosioemotionaalisten taitojen kehitykseen varhaiskasvatuksen hyödyistä näyttää vallitsevan laaja yksimielisyys tutkijoiden keskuudessa kaikki lapset hyötyvät varhaiskasvatuksesta mutta erityisen suurta vaikuttavuus on heikoimmista oloista tuleville lapsille joiden kasvuympäristössä on heidän kehitystään haittaavia tekijöitä kuten terveysongelmia tai sosiaalisen vuorovaikutuksen ongelmia hyödyt kuitenkin realisoituvat vain jos varhaiskasvatus on riittävän laadukasta siis vain laadukas varhaiskasvatus on tulevaisuusinvestointi mikä tahansa varhaiskasvatus hallituksen aiemmin tekemät säästöt varhaiskasvatukseen heikentävät sen laatua ja syventävät lasten eriarvoistumista ne viestit joita kuulen varhaiskasvatuksen kentiltä ovat enemmän kuin huolestuttavia suurissa ryhmissä lasten yksilöllinen huomioiminen on vaikeaa ja osapäiväisten lasten meneminen ja tuleminen tekevät ryhmistä levottomia jatkuvasti muuttuvassa ryhmässä sosiaalisten taitojen oppiminen on vaikeampaa useat ammattihenkilöt ovat kertoneet todellisuuden ja ammatti identiteetin välisen ristiriidan olevan niin suuri että he ovat uupuneet työhönsä varhaiskasvatuksen laadun kehittämiseltä on pohja pois ammattihenkilöiden kokiessa etteivät he suurissa ryhmissä ja lasten jatkuvasti vaihtuessa pysty tekemään perustyötään laadukkaasti ja kohtaamaan lapsia yksilöinä eräs varhaiskasvatuksen ammattilainen sanoi minulle ettei halua tehdä työtä päiväkodissa ryhmien ollessa niin suuria että työ tuntuu liukuhihnatyöltä myös monet vanhemmat ovat kertoneet etteivät he haluaisi viedä lastaan päiväkotiin sillä suuret ryhmät tekevät lapset levottomiksi eikä lasten tarpeisiin ennätä kukaan vastaamaan olisinkin halunnut kuulla mitä ministeri vastaa näihin viesteihin koska tiedän ministerin saavan aivan samanlaisia minä saan tuolta kentältä subjektiivisen päivähoito oikeuden rajaaminen kahteenkymmeneen viikkotuntiin niiltä lapsilta joiden huoltajat eivät työskentele kokoaikaisesti opiskele päätoimisesti tai toimi yrittäjinä on myös eriarvoistavaa päivähoito oikeuden rajaaminen on jakanut perheet ja lapset eri kasteihin miksi työttömien lapset saavat varhaiskasvatusta vähemmän kuin muut eikö näillä lapsilla olisi erityisen suuri tarve olla kokopäiväisen varhaiskasvatuksen piirissä rajauksen kohteeksi joutuneen lapsen kohdalla voidaan anoa laajennettua päivähoito oikeutta ja yleensä kunnassa se myönnetäänkin perusteena voi olla esimerkiksi lapsen tuentarve lastensuojelu ja perheolosuhteet mutta kun tässäkin on huomattu tulevan esiin ongelmia nämä lapset leimautuvat helposti ongelmaperheiden lapsiksi kunnista kaksi kolmesta on rajannut päivähoito oikeutta ja erityisesti pienet kunnat ovat niin tehneet eli yhdenvertaiset varhaiskasvatuspalvelut eivät toteudu eri suomea mitä enemmän asukkaita kunnassa on sitä vähemmän rajausmahdollisuuksia on käytetty monissa kunnissa joissa rajauksia alussa tehtiin on päätökset myöhemmin peruttu tässä keskustelussa edustaja zyskowicz omassa puheenvuorossaan kertoi tai antoi ymmärtää että myöskin ministeri grahn laasonen vastustaa päivähoito oikeuden rajoituksia mutta ministeri ei itse vastannut asiaa koskevaan kysymykseen olisin todellakin halunnut kuulla onko näin jos näin on niin nyt hallituksella olisi vielä mahdollisuus korjata tekemänsä vakava virhe arvoisa puhemies tämä lakiesitys ei varhaiskasvatuksen laatua korjaa korjaa jos ryhmäkoot ovat jatkossakin liian suuria tai jos varhaiskasvatuksen laajuus riippuu vanhempien työmarkkina asemasta lisäksi toivon että valiokuntakäsittelyssä otetaan vakavasti ne terveiset joita ammattilaisilta on tullut tämän esityksen epäkohdista on tärkeää että varhaiskasvatuksessa on pedagogisen osaamisen lisäksi yhteiskunnallista ja sosiaalialan osaamista sekä esimerkiksi lastenhoitajien terveyspuolelta tuomaa erityisosaamista lapsilla on entistä enemmän myös esimerkiksi erilaisia lääkehoitoja ja niiden toteuttamisessa lähihoitajien tai siis lastenhoitajien terveysalan osaaminen on ehdottoman tärkeää opetus kasvatus ja hoito muodostavat toiminnallisen kokonaisuuden ja eri ammattilaisten tiimityö tuo parhaan tuloksen ja hyödyn lapsille

arvoisa puhemies

sosiaaliselle vuorovaikutukselle ja lapsen tulevaisuudelle sen takia onkin tärkeää että meillä on täällä eduskunnassa vihdoin esitys joka vahvistaa varhaiskasvatuksen laatua ja pedagogiikkaa lailla mahdollistetaan aito moniammatillinen yhteistyö jossa varhaiskasvattajien erilaisen osaamisen hyödyntäminen paranee arvoisa puhemies varhaiskasvattajat tekevät jokainen äärimmäisen tärkeää työtä ilman alan ammattilaisia ei mitenkään pystyttäisi saavuttamaan lain ja varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteita lakiehdotuksessa esitetään henkilöstörakenteen uudistamista jatkossa vähintään kaksi kolmasosaa varhaiskasvatuksen ryhmien henkilöstöstä tulee olemaan korkeakoulutuksen saaneita pedagogiikan ammattilaisia jatkossakin jokainen ammattiryhmä tulee olemaan tärkeässä roolissa päiväkodeissa kelpoisuusvaatimuksia tarkastetaan mutta julkisuudessa virheellisesti esitetyn väitteen osalta haluan kaikille todeta että kukaan joka tällä hetkellä on kelpoinen lastentarhanopettajan tehtäviin ei tule kelpoisuutta tämän lainmuutoksen myötä menettämään lain henkilöstörakennetta koskevien muutosten osalta siirtymäaika on pitkä ja täysimääräisesti ne astuvat voimaan vuonna kaksituhattakolmekymmentä tämä antaa kunnille mahdollisuuden varautua henkilöstörakenteeseen aiheutuviin muutoksiin ja myös valtakunnallisesti pystytään lisäämään tarvittavia koulutusmääriä arvoisa puhemies suomessa on pohjoismaiden alhaisin varhaiskasvatuksen osallistumisaste näin ei voi jatkua olemme huomanneet koulutusta koskevista arviointituloksista jo pitkään oppimistuloksissa tapahtuneen laskun myös tyttöjen ja poikien väliset erot ovat paikoin kasvaneet ja tähänkin on ministeriössä viime aikoina puututtu ja pyydetty myös tutkijoilta lisävalaistusta mistä tämä johtuu ensisijaisen tärkeää onkin että lasten osallistumisastetta pystytään nostamaan tässä keskeisenä toimenpiteenä on pyrkiä asteittain kohti maksutonta osa aikaista varhaiskasvatusta tällä kaudella on jo alennettu varhaiskasvatusmaksuja mikä on mahdollistanut lasten siirtymisen maksuttoman varhaiskasvatuksen piiriin entistä enemmän arvoisa puhemies hallituksen esitys pitää sisällään monia tärkeitä yksittäisiä kohtia varhaiskasvatuksen järjestämiseksi ja laadun parantamiseksi esimerkkinä voisi mainita esimerkiksi vuorohoidon kirjaamisen lain tasolle tämä selkiyttää sen järjestämiseen liittyneitä nykytulkintoja ja on erittäin hyvä lisäys lisäksi tietovarantojen sääntelyllä pystytään kasvattamaan alan tietopääomaa tietojen sääntelyn kokoaminen yhteen lakiin on parannusaskel nykyiseen malliin sähköisillä järjestelmillä voidaan myös parantaa kommunikaatiota päiväkodin ja perheen välillä tässä salissa on keskusteltu myös siitä kuka lapsia kasvattaa varhaiskasvatuksessa puhutaan kasvatuskumppanuudesta se tarkoittaa sitä että lapsen kasvattamiseen osallistuu päiväkodin henkilöstön pedagogiikan ammattilaisten lisäksi lisäksi aivan itsestäänselvästi myös lapsen perhe tätä kasvatuskumppanuutta ei voi ulkoistaa päiväkodille se on aivan selvää mutta varhaiskasvatussuunnitelmissa yhdessä yhdessä suunnitellaan sitä millä tavalla lapsen kehitys ja oppimisen polku parhaiten turvataan tähän tähän tämä laki tuo vahvistusta entisestään lisäksi täällä on puhuttu paljon tuen järjestämisestä alle kouluikäisille ja varhaiskasvatusikäisille haluaisin muistuttaa että vaikka meillä ei ole kolmiportaista tukea varhaiskasvatuksessa meillä on kuitenkin erityislastentarhanopettajia ja meillä on sosionomikoulutuksen saaneita tämän uuden lain myötä voidaan myös

tarvitsemaansa tukea joko varhaiskasvatuksen yhteydessä tai neuvolan kautta varhaiskasvatusaikojen ulkopuolella lopuksi haluaisin todeta arvoisa puhemies että jokaisella lapsella tulee olla oikeus syrjimättömyyteen ja yhdenvertaiseen kohteluun kiusaamista ei tule missään tilanteessa sallia olen äärimmäisen iloinen että vihdoin varhaiskasvatuslakiin kirjataan henkilökunnalle velvoite puuttua kiusaamiseen jokainen lapsi ansaitsee arvokkaan lapsuuden lapsella on oltava oikeus olla lapsi oikeus iloon leikkiin ja hoivaan tätä tavoitetta laki tukee mielestäni erinomaisesti

arvoisa puhemies vielä tästä isommasta kuvasta johon koko varhaiskasvatuslaki sijoittuu kun katsotaan tätä koulutuksen ja tutkimuksen sarkaa ja kansainvälistä työtä jota siinä on tehty jota itse olen saanut seurata professori lasse lipposen johdolla etenkin suomessa ja kansainvälisissä tilaisuuksissa viime vuosina ja kun siellä tosiaan törmää vertailuihin niin me aika usein löydämme suomen ykkössijalta ja aika usein käy myös niin että emme itse edes välttämättä näistä vertailuista tiedä se on ehkä tavallaan ihan positiivinenkin uutinen mutta hyvä huomata että vuosikymmenien työllä tähän on päästy sen takia varhaiskasvatuksen vahvistaminen ja arvostaminen on minusta myös kansainvälinen kysymys me voimme meidän toimillamme vaikuttaa myös maailman lapsiin ja se on tietyllä tavalla myös suomen velvollisuus meidän varhaiskasvatuksemme on edistyksellistä globaalissa vertailussa ja on hyvä jos laitkin ovat sitten sellaisia näin ollen kyllä se että me päivitämme tällä hetkellä lakia joka on minua vanhempi seitsemänkymmentä luvun alusta lienee kaikkien mielestä erittäin perusteltua on siis tervetullutta että eduskunta pääsee käsittelemään tätä yli vaalikausien valmisteltua lakikokonaisuutta tässä vaiheessa arvoisa puhemies suomen mallin mukainen ja siis starting well indeksejä voittanut varhaiskasvatus lähtee nimenomaan tästä educare ajattelusta siis sellaisesta ajattelusta jossa jokainen tilanne on oppimistilanne kaikkein olennaisinta niin tässä laissa kuin meidän koko varhaiskasvatusajattelussa on siis se näkökulma joka lähtee lapsesta kaikki on lapsilähtöistä ja pääasia on lapsen etu tämä erittäin kannatettavaa ja tämänkin lain ytimessä toin tuossa debatissa aiemmin tämän lain ilmeisimmän ongelman ja siihen puuttui ilahduttavan moni tässä salissa eli siihen että laissa ei oteta kantaa tähän hölmöyteen jonka olemme viime vuosina itse tehneet rajaamalla monet lapset ulos varhaiskasvatuksesta täysipäiväisestä sellaisesta ja nimenomaan luokittelemalla lapset niihin joiden vanhemmat ovat vaikkapa työttömiä tai maahanmuuttajakotiäitejä siis meidän lapsilähtöinen onkin lähtenyt yhtäkkiä siitä että lapset luokitellaan vanhempien mukaisesti debatissa kysyin ministeriltä onko lainvalmistelussa huomioitu näistä heikennyksistä saatuja arvioita ja tutkimustietoakin jota meillä vähäsen on siihen kysymykseen en valitettavasti vielä saanut vastausta sen sijaan kuulimme täällä salissa että edustaja zyskowicz on muuttanut oman mielensä aiheesta ja hän nimenomaan viittasi tutkimukseen ja selvityksiin joita on tehty tämä

siinä yksi keskeinen elementti on se osallistuvatko kaikki lapset täysipäiväisesti tämä on isoin keskustelu myös tässä debatissa ja sitten täällä tulee saman puolueen sisältä kaksi erilaista viestiä tai toisaalta ei tule ministeriltä lainkaan vastausta no me varmaan saamme sen tässä tänään tai tämän lain käsittelyn aikana saman tutkimukseen luottavan päätöksenteon hengessä on myös kommentoitava tätä osallistumisastetta joka täällä on esillä ja johon ministeri viittasi se on tosiaan suomessa jo pitkään ollut kansainvälisesti vertailtuna alhainen ja sen takia esimerkiksi esiopetus edellisellä vaalikaudella tuotiin oppivelvollisuuden piiriin tämän kauden toimenpiteitä on tosiaan ollut niitä tosin talouspolitiikan arviointineuvosto tammikuussa arvioi siinä mielessä hieman epäillen että ne eivät ole olleet tehokkain tapa käyttää rahaa nimenomaan osallistumisasteen nostamiseen niillä on ollut ehkä muita vaikutuksia arvoisa puhemies tässä on sanottava että olen ylpeä omasta kotikaupungistani ja ylipäänsä siitä kaupunkien liikkeestä joka helsinki eturintamassa on ajatellut koko ajan lasten etua ja jättänyt varhaiskasvatuksen heikennykset tekemättä ja lapset lajittelematta olemme pitäneet koulutuksen ja sivistyksen puolta säilyttämällä subjektiivisen päivähoito oikeuden ja tolkulliset ryhmäkoot nyt on hyvä nähdä että nämä vaikuttavuusarvioinnit johtavat siihen että muut tulevat perässä ehkä sitten suomen valtiokin

me kaikki olemme saaneet se osoittaa myös kansalaisyhteiskunnan voimaa ja näitä yhteydenottojahan on tullut hyvin monenlaisilla näkökulmilla ei suinkaan yhdestä tai toisesta suunnasta omasta ja sdp kollegoiden puolesta lupaan että lakiluonnos tullaan tietysti käymään valiokunnassa erittäin huolella läpi myös erilaisten kelpoisuuksien ja koulutusvaatimuksien sekä täydennyskoulutuksen näkökulmasta arvoisa puhemies alan ammattilaisten kokema epätietoisuus surettaa liittyy tietysti siihen että jos jostain olen vakuuttunut ja uskon että tämän vakaumuksen jakaa moni niin siitä että varhaiskasvatusalan ammattilaiset ovat kutsumusalalla he jos ketkä tavoittelevat maailman parasta varhaiskasvatusta joka päivä he tavoittelevat maailman onnellisimpia lapsia joita ei mitattaisi kuoliaaksi niin kuin monessa maailman maassa tehdään vaan joita valmistellaan tulevaisuuden maailmaan arvoisa puhemies aivan lopuksi suomalaisen varhaiskasvatuksen voisi ehkä luonnehtia kasvattavan lapsia jotka eivät mukaudu muutokseen vaan jotka muuttavat maailmaa itse tässä hengessä arvoisa puhemies ja ministeri me lähdemme valiokunnassa lakia perkaamaan kiitos

pyydän niitä henkilöitä jotka haluavat osallistua tähän nousemaan seisomaan ja painamaan viides painiketta

tässä laissa hyviä asioita nyt erittäin paljon ja uskon että kohtuullista tyytyväisyyttä olisi salissa laidasta laitaan erityisopetusta ja tukea ja siihen varattu myöskin rahaa omaa opintosuunnitelmaa henkilökohtaisempaa opinto ohjausta lukiolaisten liiton ja lukiolaisten kauan kaipaamia asioita mennään oppiainerajojen yli tiiviimpää korkeakouluyhteistyötä vahvempaa kansainvälisyyttä jälkiohjausvelvoitetta myöskin lukioille eli pidetään huolta senkin jälkeen kun lukiosta on päässyt pois erinomaisia asioita tärkeitä kauan odotettuja askeleita kysyisin ministeriltä miten näette nyt ammattikoulun teimme siellä ison reformin ihan vastikään ja onko synkroni nyt hyvä lukion ja ammattikoulun välillä ovatko oppilaan oikeudet ja velvollisuudet samansuuntaisia ovatko nuo tukipalvelut samalla tasolla lukiossa ja ammattikoulussa on tärkeää että ne pidetään samalla
arvoisa puhemies ottaisin kopin tuosta edustaja puumalan puheenvuorosta tämä hallituksen monessa mielessä hyvä lukioesitys tuo semmoisen uuden vahvan oksan lukiot käynnistävät voimallisempaa yhteistyötä korkeakoulujen kanssa se on minusta ihan hyvä mutta kannan huolta siitä että myöskin lukion tulee tehdä yhteistyötä ammatillisen koulutuksen kanssa niin kuin ammatillinen koulutus tekee lukion kanssa ja ja oikeastaan tämä oli aika kevyesti nyt tässä hallituksen esityksessä

asia mistä kannan huolta on se kun lukion päätehtävä on yleissivistys yleissivistys ja tähän liittyy vahvasti historian ja ikään kuin yhteiskunnallisten asioiden syvällinen ymmärtäminen kannan huolta siitä näitä ei voida sillä tavalla ohittaa ja jättää opiskelematta myöskään lukiossa mitä mieltä ministeri on tästä

tässä lukiolaissa on paljon hyviä hyviä asioita opiskelun joustavuuden lisääntyminen opetuksen järjestäjän velvollisuus puuttua kiusaamiseen hyvän käytöksen tärkeys ja turvallinen opiskeluympäristö ovat hyviä asioita yhteistyö korkeakoulujen kanssa myös ammatillisten oppilaitosten kanssa pitäisi olla vähän vähän lisää yhteistyötä kansainvälistyminen on hyvä asia

henkilökohtainen opinto ohjaus on hyvä asia mutta kysyisin ministeriltä miten se konkreettisesti sitten näyttäytyy miten hoituu konkreettisesti tämä opinto ohjaus olen hyvin huolestunut ja perussuomalaiset ovat huolestuneita lukioverkon kapenemisesta tulee paljon velvoitteita joten automaattisesti käy todennäköisesti niin että lukioverkko supistuu kuinka silloin käy yhteisöllisyyden kouluissa

rouva puhemies kuten tässä on jo useamman edustajan suulla todettu esityksessä on paljon hyvää se kannustaa oppiainerajat ylittävään opiskeluun ja painottaa kansainvälisyyttä yrittäjyystaitoja sekä sitten myöskin yhteistyön vahvistaminen lukioiden ja korkeakoulujen välillä esityksessä on myöskin arvokasta se että opetuksen järjestäjille alueellisesti jätetään aika paljon tilaa ikään kuin luoda se oma kokonaisuus pidän sitä tosi arvokkaana mutta samaan aikaan ajattelen että ehkä sen toisella puolella tulee aika iso vastuu se asettaa aika paljon uutta painetta myöskin ihan semmoisen muutoksen johtamisen tai ylipäätään johtajuuden näkökulmasta innovoimiseen ja kykyyn nähdä mitä kaikkea alueellisesti on mahdollista rakentaa

puhemies yhdyn näihin arvioihin siitä että tähän lakiesitykseen sisältyy paljon hyviä linjauksia korkeakouluyhteistyön vahvistaminen on hyvä asia laajemmat opintoainekokonaisuudet ja myöskin opiskelijoiden saaman tuen vahvistaminen ovat ehdottoman kannatettavia tavoitteita tässä valiokunnan ennakkokäsittelyssä on lähinnä noussut huolia liittyen tuohon aikatauluun mitä tulee opsien laatimiseen ja myöskin siihen että jostain syystä tästä lukiokoulutuksen tehtäväpykälästä on poistettu maininta siitä että se myöskin antaa valmiuksia jatkaa ammatillisessa koulutuksessa

minun nähdäkseni ylioppilaskirjoitusten painoarvon lisääminen opiskelijavalinnoissa on näiden tavoitteiden kanssa ristiriidassa ja onkin harmillista että se prosessi nyt on kulkenut eri reittiä eli me emme ole päässeet eduskunnassa käsittelemään sitä miten se tosiasiassa tulee vaikuttamaan myöskin lukiokoulutuksen sisältöihin ja ja opiskelijoiden valintoihin

arvoisa puhemies värderade talman minunkin mielestäni tässä lakiehdotuksessa on tosi paljon hyvää mutta muutama tällainen huomio ja ehkä kysymys myös ministerille siitä miten tästä eteenpäin oaj puhui tänään valiokunnassa laatukriteereistä että pitäisikö jatkossa ajatella ei niin että tulee jonkinnäköisiä rankinglistoja mutta laatukriteereitä jotka auttaisivat tätä sisällöllistä kehittämistyötä sitten mietin sellaista asiaa että on äärimmäisen hyvä ja arvokasta että että nyt satsataan todellakin erityisopetukseen ja opinto ohjaukseen mutta löytyykö näitä päteviä opettajia onko meillä tarpeeksi erityisopettajia onko meillä tarpeeksi päteviä opinto ohjaajia jotta todellakin päästään tähän hienoon ja hyvään tavoitteeseen ja viimeinen kysymys on kustannukset niitä ei nyt näillä näkymin kateta täysmääräisesti ja pelkään kyllä että se vaikuttaa tähän lukioiden määrään

kuten olemme kuulleet tässä lakiesityksessä on vähän tai ei lainkaan kritisoitavaa tämä on erittäin positiivinen esitys tällä esityksellä pyritään vahvistamaan lukion asemaa yleissivistävänä koulutuksena ja lukiokoulutuksen houkuttelevuutta erityisen hyvänä pidän tässä sitä että lukiot velvoitetaan entistä vahvemmin yhteistyöhön korkeakoulujen kanssa mikä varmasti edesauttaa lukio opiskelijoita näkemään mihin ja minkälaiselle alalle haluaa suuntautua tulevaisuudessa kysyn kuitenkin kun nyt lukiot varmasti tätä myötä haluavat tehdä enemmän yhteistyötä korkeakoulujen kanssa olisiko tarvetta säätää myös korkeakouluille velvoite tehdä yhteistyötä lukioiden kanssa jotta siitä että kaikki lukiot ovat tasavertaisessa asemassa yleisesti haluan kuitenkin kiittää tästä erinomaisen hyvästä laista ja on hienoa että pääsemme sitä tarkemmin valiokunnassa

ei ainakaan koulutuspoliittisissa kysymyksissä voi syyttää toimettomuudesta on uudistettu ammatillinen koulutus viimeiset kaksi tuntia puhuttiin varhaiskasvatuksen uudistamisesta ja nyt uudistetaan lukiolaki joka on ollut kaksikymmentä vuotta voimassa ja jota on moneen kertaan parsittu jopa niin että saumat saattavat jo pettää nyt uudistetaan kuitenkin maltillisesti ja nimenomaan tämä yleissivistävyys edellä itse ilahduin erittäin suuresti siitä että on tämä korkeakouluyhteistyö itse olisin mennyt pitemmälle ja puhunut korkeakoulu tai yliopisto tetistä että oltaisiin menty aina pariksi viikoksi niin kuin mennään tetiin työharjoitteluun se on hieno asia että tulevaisuuden lukiolaisella on jo taju syvempi taju kuin meillä on ollut siitä mitä

on kritiikkiä sen sijaan on tähän tutkinnon uusimismahdollisuuteen palataan siihen

lakiesityksessä on paljon hyvää muun muassa ohjauksen lisääminen nykyisellään valtaosalla lukioista korkeakoulutukseen hakeutuvilla ei ole selvää kuvaa mihin tehtäviin erilaiset opintoalat johtavat ja samaan aikaan työelämäosaamista tulee lähinnä vain niille jotka ovat sen kesätyön onnistuneet hankkimaan

prosenttia vastanneista kunnista ei ole pystynyt järjestämään oppilas ja opiskelijahuollon palveluja vuonna kaksituhattaneljätoista tulleen oppilas ja opiskeluhuoltolain vaatimusten mukaisesti tämä on huono asia ja onkin tärkeätä että lukiokoulutuksen kehittämisessä ja resursseissa kiinnitetään tähän asiaan elikkä kouluhyvinvoinnin parantamiseen huomiota sillä lukiolaiset todella kokevat

arvoisa puhemies tosiaan käsillä oleva laki on tärkeä avaus lukiokoulutuksen kehittämisessä toki vielä paljon tarvitaan että saadaan lukiokoulutus vielä nykyaikaistettua näihin nykyajan tarpeisiin tätä moni alaisuutta saadaan edelleen lisättyä jatkossa mutta tämä on hyvä avaus sitä kohti ennen kaikkea on tärkeätä että korkeakouluyhteistyötä lisätään ja että se turvataan myöskin pienten lukioiden osalta jotta kaikki suomalaiset lukiolaiset pääsevät tutustumaan korkeakouluopintoihin tätä jo tehdään esimerkiksi omalla kotipaikkakunnallani aloitetaan robotiikan ja ohjelmoinnin opinnot yhteistyössä ammattikorkeakoulun kanssa syksyllä kehittymisen kannalta näillä aloilla näillä aloilla arvoisa puhemies olisinkin kysynyt miten varmistetaan että kaikilla lukioilla ja lukiolaisilla on mahdollisuus päästä näihin korkeakouluopintoihin tutustumaan jatkossa ja myös miten turvataan resurssit ja pienten lukioiden verkosto ja lukio opintojen saavutettavuus kaikille suomalaisille myös jatkossa

puhemies lukiokoulutuksen kehittäminen nykyajan vaatimuksia vastaavaksi on tietenkin ensiarvoisen tärkeää meidän sivistystasomme kannalta ja esimerkiksi tämä korkeakoulukurkistus on askel täysin oikeaan suuntaan samoin mahdollisuus työelämävalmiuksien kehittämiseen mutta kuten edustaja jarva juuri tuossa edellä minäkin kysyisin ministeriltä miten käytännössä varmistetaan se että myös pienillä paikkakunnilla pienissä lukioissa näihin liittyvät toimintaedellytykset jatkossa turvataan ja etteivät tarjotut uudet mahdollisuudet koske vain suurimpien paikkakuntien korkeakoulukaupunkien suuria lukioita arvoisa puhemies tässä esityksessä nyt henkilökohtainen opintosuunnitelma kirjataan lain tasolle mikä on hyvin myönteistä perussuomalaiset kiinnittivät huomiota opinto ohjauksen tärkeyteen jo viime syksyn vaihtoehtobudjetissa toimiva opinto ohjaus vähentää merkittävästi opintojen keskeyttämistä ja sitä kautta syrjäytymistä ja on tietenkin tärkeää myös inhimillisestä näkökulmasta

puhemies niin kuin tässä on tullut esille tässä esityksessä on monia hyviä asioita kuten nimenomaan tämä opinto ohjauksen varmistaminen ja erityisopetus ja muu oppimisen tuki lukiolaisille ja onkin äärimmäisen tärkeää että näihin varataan myös riittävät resurssit jotta se ei sitten jää kunnan kontolle onko varaa toteuttaa niitä vaan nämä kustannukset katetaan kokonaisvaltaisesti

lisäksi itse asiassa nämä nuoret myös olivat huolestuneita siitä miten lukion yleissivistävyys taataan tässä laissa ei nyt puhuta eri oppiaineittain niiden pakollisuudesta sen enempää mutta se on aito huoli miten jatkossa kun ylioppilastutkinto ja lukion arvosanat entistä enemmän määrittelevät jatko että kaikki kuitenkin laajasti opiskelevat yleissivistävästi

puhemies tämä on lakiesitys jossa kaikki tahot voittavat lukiolaiset voittavat heillä uravalinta helpottuu he saavat henkilökohtaista opinto ohjausta ja tukea korkeakoulut voittavat he saavat akateemisesti valmiimpia opiskelijoita opiskelijoikseen työelämä voittaa välivuodet vähenevät valmiudet työelämään paranevat ja opiskelijat valmistuvat aikaisemmin meillä on ollut yksi ongelma yhteiskunnassa se että liian myöhään valmistumme itse vielä haluaisin lisätä myöskin yhteistyötä korkeakoulujen kanssa niin että että tulisi enemmän kampuksia joissa lukiot ja korkeakoulut olisivat saman katon alla tai ainakin samalla pihalla tällaista on ainakin suunniteltu jollei jo toteutettu aalto yliopistoon

rouva puhemies tämä on ihan kelpo lakiuudistus joskaan ei mitenkään valtavan kokonaisvaltainen tämä jatkaa sitä täydennysten sarjaa jota on tehty mutta ihan hyvä niin kysyn spesifisti terveystiedon poistamisesta lainsäädännöstä

tästä johtuen lipposen ensimmäinen hallitus päättikin sitten tehdä terveystiedosta pakollisen oppiaineen varmaankin lähdemme kaikki siitä että laadukas seksuaalikasvatus ja opetus kaikilla asteilla on välttämätöntä se on meidän kaikkien etu kysyisin ministeriltä oletteko huomioineet nämä näkökulmat ja turvataanko riittävä seksuaalikasvatus kuitenkin jatkossakin

arvoisa puhemies lukiota tulee kehittää edelleenkin yleissivistävänä kouluna mutta samalla samalla joustavoittaa eri oppilaitosten välistä yhteistyötä nythän tässä tulee velvoittavana korkea aste minua on pohdituttanut ihan samalla tavoin se onko tämä mahdollista kaikille lukioille pienille lukioille etäällä oleville lukioille kun ajatuksenahan minun mielestäni pitäisi olla niin että jokaisella suomalaisella nuorella olisi halutessaan mahdollisuus käydä lukio mahdollisimman lähellä kotia tässä varmaan joudutaan ottamaan tai saadaan ottaa käyttöön eri tavalla järjestettyjä opintoja pienissä lukioissa digitaalisena ja etäopetuksena ja verkostomaisena toimintana jotta saataisiin oppilaille ihan samanvertaiset mahdollisuudet opiskella laaja alaisesti kuten he itse omassa suunnitelmassaan haluavat

arvoisa puhemies minäkin haluan kiittää tässä on paljon hyviä asioita esimerkiksi kokeiden uusimismahdollisuuksien kehittäminen on kannattavaa tällä on nähdäksemme lukiolaisten hyvinvointia parantava ja stressiä vähentävä vaikutus korkeakoulujen pääsykokeita ja jatko opintojen sisäänottojärjestelmiä on syytä uudistaa mutta mielestämme opiskelijavalintaa ei ole järkevää liian pitkälti rakentaa ylioppilastutkinnon varaan koska ihmisellä pitää aina olla myös mahdollisuus aloittaa alusta olihan einsteinillakin muistaakseni nelosia koulutodistuksessa tapasin lukiolaisia ja he pyysivät että minä kysyisin mikä lukiolaisliitolla on pelkästään suojaaminen kiusaamiselta väkivallalta ja häirinnältä ei riitä vaan opettajilla ja rehtorilla on oltava velvollisuus puuttua siihen ja ilmoittaa siitä kiusatun ja kiusaajan huoltajalle perustuslain tapaan kouluterveyskyselyn kaksituhattaviisitoista mukaan kahdeksankymmentäviisi prosenttia kiusaamista kohdanneista lukiolaisista kokee että koulun aikuiset eivät puutu kiusaamiseen

esitys uudeksi lukiolaiksi on erittäin hyvä ja kannatettava näyttää siltä että oppositiokaan ei löydä siitä juuri mitään kritisoitavaa on noussut esiin huoli yksilöllisestä tuesta opinto ohjauksesta mutta olen varma että kun oppositio ehtii tähän lakiin tutustua niin nekin huolet hälvenevät nimittäin juuri opiskelijan arjen kannalta tärkeä henkilökohtainen tuki aina tarvittaessa erityisopetus ja opinto ohjauksen lisääminen todella paranee tässä uudessa laissa uusi lukio on kansainvälisempi ja joustavampi samalla kun lukion yleissivistävää roolia vahvistetaan monet tärkeät asiat siinä myös edistävät korkeakoulujen kanssa tehtävää yhteistyötä ja sitä että lukio valmistaa ja valmentaa opiskelijaa korkeakouluihin ja sitä kautta kohti työelämää hyvä uudistus

puhemies arvostan tässä tätä yleissivistävää otetta modernisointia korkeakouluyhteistyötä ja opinto ohjausta ehkä hieman kaipaan lakiesityksessä näkökulmaa laajemmin toisen asteen kehittämiseen josta me olemme monilta tahoilta tässä maassa saaneet viestiä että se on se meidän laaja tavoite koko ikäluokan toisen asteen tutkinnon suorittaminen ja siinähän lukio on olennaisessa osassa miten tämä tähän koko isoon kuvaan suhteutuu sitä tässä lain alkuteksteissä olisi voinut hieman pohtia kysymyksenä ministerille kysyisin tietynlaisen ehkä työrauhan turvaamisesta lukioissa tässä erilaisten uudistusten keskellä meillähän on tässä nyt rinnakkain menossa monia erilaisia uudistuksia samaan aikaan kaksituhattakuusitoista tulivat voimaan edelliset opsit meillä on ylioppilastutkinnon digitalisointi jossa saadaan ensimmäinen kokonaan valmiiksi ensi vuonna tuntijakokokeilu joka alkoi viime vuonna

ja nyt haluttaisiin sitten että kaksituhattakaksikymmentäyksi olisi taas uudet opsit siis kaksi vuotta sen jälkeen kun ensimmäinen ikäluokka on päässyt näiden edellisten kanssa maaliin miten näette tämän aikataulun voidaanko sitä täsmentää
otetaan vielä kolme vastauspuheenvuoroa ja sitten ovat yhteen kertaan menneet kaikki paitsi että lopuksi annan vielä sivistysvaliokunnan puheenjohtajalle puheenvuoron ja sitten ministerin vastaus eli honkonen karimäki puumala ja ministerin vastaus ja sitten mennään puhelistaan
arvoisa rouva puhemies on todellakin mielestäni hyvin linjakasta että nyt kun tällä vaalikaudella aikaisemmin on on uudistettu toisen asteen ammatillista koulutusta niin nyt sitten tehdään näitä mielestäni erittäin tarpeellisia ja hyviä päivityksiä myös tähän meidän lukiokoulutukseemme ja lukiokoulutusjärjestelmäämme erityisesti iloitsen siitä asiasta mistä olen saanut useilta

katsottiin sitten meidän yleissivistävää koulutusjärjestelmää tai ammatillista koulutusjärjestelmää niin kyllä me olemme monia muita maita jäljessä olleet vielä paljon siitä miten muualla elämässä hankittu osaaminen tunnustetaan tällä kyllä toivon mukaan saadaan saadaan sitä sitä elementtiä osaksi opetusta entistä paremmin ja tästäkin haluan haluan kyllä ministeriä ja hallitusta kiittää

arvoisa puhemies tässä hallituksen esityksessä lukiolaiksi on paljon hyviä elementtejä niin kuin mahdollisuus erityisopetukseen ja lukio opetuksen laaja alaisuus toki yhdyn siihen huoleen mitä täällä edustajat ovat esittäneet että esimerkiksi yleissivistävyys käytäisiin huolellisesti valiokunnassa läpi esityksessä on erittäin hyvää tämä korkeakouluyhteistyö mutta juuri se että se on mahdollista ihan kaikkialla pienissä lukioissa ja syrjäseuduilla on on tosi tärkeää varmistaa valiokuntakäsittelyssä meillähän on jo pitkään ollut ja vakiintunut tämä luokaton lukio ajatus että jokainen voi omaan tahtiin opiskella ja valita oppiainekokonaisuuksia ja se on hyvin laajasti kannatettu ja

ei enää ole sitä oman ryhmän ja luokan tukea ympärillään kysyisin ministeriltä miten voisimme parantaa yhteisöllisyyttä lukioissa ja vähentää yksinäisyyttä
sitten vielä sivistysvaliokunnan puheenjohtaja edustaja puumala
rouva puhemies ehkä yhtä asiaa vielä esittäisin tulevaisuuden pohdinnaksi tuolla lukioissa sehän on jo tässä mukana ja toivoisin että siitä tulisi elävä osa tulevaisuuden lukiokoulutusta nimittäin nämä lukiodiplomit itse käyttäisin siitä ehkä nimeä portfolio ajattelisin että vähän samaan tapaan kuin tuolla ammatillisessa koulutuksessa tulevaisuuden lukiossa jatkuva osaamisen näyttö olisi olisi vielä nykyistä enemmän se juttu siis ei vain niin että kolme vuotta valmistaudutaan niihin olympialaisiin elikkä ylioppilaskirjoituksiin ja pelkästään niiden ehdoilla tehdään toimintaa vaan voisi antaa näyttöjä jatkuvasti

näkisi sen kehittymisen ja kypsymisen mitä ajattelette ministeri tästä kokonaisuudesta
sitten ministeri grahn laasonen vastaa näihin kysymyksiin enintään viisi minuuttia sitten mennään puhujalistaan
kiitos rohkaisevaa palautetta arvoisa puhemies lukio avartaa näköaloja ja ja meidän iso tehtävämme on huolehtia siitä että että näin tapahtuu jokaisen lukiolaisen kohdalla että

lukiossa aikuiset tukevat nuoria heidän valmistautuessaan seuraaville jatkoaskeleille voi sanoa että kun tätä lukiouudistusta tehtiin halusimme vaalia nimenomaan kahta lukion tärkeää ydintehtävää jotka ovat vahva yleissivistys ja toisaalta jatko opintoihin valmistaminen ja tämä lakiehdotus vahvistaa nimenomaan näitä tärkeitä tehtäviä yleissivistyksestä ja sen vahvistumisesta on kannettu huolta pitkin matkaa vuosia että miten se tehtävä tulee monimutkaistuvassa yhä laajempaa osaamista vaativassa maailmassa täytetyksi täälläkin salissa on puhuttu syvällisestä ymmärtämisestä laajempien kokonaisuuksien hahmottamisen tärkeydestä tulevaisuuden taidoista uskon että nimenomaan tämä uusi lukiorakenne joka mahdollistaa monitieteisten kiinnostavien opintokokonaisuuksien laajempien kokonaisuuksien rakentamisen lukio opetukseen vahvistaa nimenomaan lukion yleissivistävää tehtävää ja haluan alleviivata sitä mikä tuli jo sanottuakin että tämä laki ei vähennä historiaa ei vähennä terveystietoa ei muutenkaan muuta oppiaineiden välistä balanssia ei tee yhtäkään nykyistä oppiainetta vapaaehtoiseksi vaan mahdollistaa oppiainerajat ylittävän yhteistyön ja antaa opettajille uusia työkaluja tehdä yhteistyötä ja avata lukiota entistä vahvemmin vahvemmin myöskin ympäröivään yhteiskuntaan vahva kansainvälisyys kansainvälistyminen vahva yhteys työelämään yrittäjyyden näkökulmat uudenlaista ajattelua lukio opetukseen haluan myös sanoa sen että lukiouudistusta seuraa kunnille tietysti myöskin rahoitus kun on uusia tehtäviä niin sitä varten on varattu hallituksen viime viikon riihessä lukioille lisärahoitus ja se on noin kahdeksan pilkku viisi miljoonaa euroa se tulee muun muassa niihin tärkeisiin uusiin tehtäviin joilla pyritään esimerkiksi uupumusta ja stressiä ehkäisemään ja ja torjumaan muun muassa henkilökohtaisemman opinto ohjauksen kautta erityisopetuksen tulo lukioon on erittäin tärkeä uusi asia samoin jälkiohjausvelvoite niille ylioppilaille jotka eivät heti saa jatko opintopaikkaa kysyttiin siitä miten huolehditaan yhteisöllisyydestä pidän sitä kyllä tärkeänä ja nämä uudet opintokokonaisuudet laajemmat kokonaisuudet kurssimuotoisen luokattoman lukion ongelma ehkä oli vähän siinä että opiskelijat monesti rakensivat polkunsa aika yksin nyt mahdollistetaan laajempien kokonaisuuksien muodostaminen ja tulee esimerkiksi vaikkapa sellainen hyvä parannus ja mahdollisuus että esimerkiksi tietyissä aineissa joissa saatettaisiin hyötyä siitä että opetusta on ympäri vuoden voidaan jatkossa esimerkiksi kieliä opettaa ympäri vuoden eikä vain esimerkiksi jaksoissa yksi ja neljä tämäntyyppisiä uusia mahdollisuuksia tämä lukiouudistus avaa tuo ehkä sitä kautta myös sitä yhteisöllisyyttä ja pysyvyyttä mutta toisaalta sitten myös mahdollisuuden niihin henkilökohtaisiin polkuihin missä otetaan opiskelijan tarpeet paremmin huomioon tämä erityisopetus tietysti siihen vahvana lisänä täällä kysyttiin miten varmistetaan korkeakouluyhteistyö miten vahvistetaan sitä tasa arvoa myöskin tästä näkökulmasta että se on jokaisen ulottuvilla juuri siksi se on tässä laissa ja tuotu tähän lainsäädäntöön vahvasti että on jokaisen lukion tehtävä jatkossa huolehtia siitä että jokainen lukiolainen pääsee jo opintojensa aikana kurkistamaan korkeakouluihin

erilaisia verkostoja ja myös korkeakoulujen avautumista vastaavasti lukioiden suuntaan tästä olemme korkeakoulujen kanssa jo ennalta sopineet yhdessä sopimusneuvotteluissa tämän kauden alussa ja korkeakoulut ovat kyllä myöskin erittäin kiinnostuneita tästä yhteistyöstä koska kyse on heidän tulevaisuuden opiskelijoistaan hallituksen riihestä tuli myös muita hyviä uutisia lukiolaisille lukiolaisten opintotuki paranee

meille tärkeä arvo ja siitä syystä oppimateriaalilisä tulee nyt helpottamaan heikossa taloudellisessa tilanteessa olevien lukiolaisten ja heidän vanhempiensa asemaa kiitos tästä keskustelusta jo tähän asti ja jatketaan toivon että keskustelu voisi tuottaa esimerkiksi ajatuksia siitä

minkälaisia mahdollisuuksia voitaisiin tämän mahdollistavan lainsäädännön kautta todella sinne arkeen rakentaa eli mitä tämä tulevaisuuden lukiokoulutus voisi uusien mahdollisuuksien valossa olla ja että voitaisiin myöskin sitten käydä keskustelua niistä mahdollisuuksista joita meillä nyt on vahvistaa tämän lainsäädännön myötä lukion ja korkeakoulujen välistä yhteistyötä entisestään
sitten siirrytään puhujalistaan kuten muistatte olemme siirtyneet käytäntöön että puheenvuoron pituus on seitsemän minuuttia ja sieltä paikalta voi pitää kolmen minuutin puheenvuoroja

arvoisa puhemies tänään on kyllä lukiolaisten riemupäivä opiskelijat ovat kauan kaivanneet ja odottaneet lukiouudistusta he saavat sen kohta esityksessä on monta erinomaista asiaa mutta haluan nostaa sen yhden asian jota täälläkin on paljon kiitelty eli lukioiden ja korkeakoulujen tiivistyvän

se asia on sellainen jossa kaikki voittavat kolme asiaa ensinnäkin lukiolaiset voittavat uravalinta helpottuu koska he pääsevät kurkistamaan korkeakoulujen kurssitarjontaan näin he myös löytävät helpommin koulutuksen jota haluavat lukion jälkeen lähteä suorittamaan ja tämä on mahdollista nyt joka ikiselle lukiolaiselle tähän asti se ei ole ollut mahdollista jokaiselle myös henkilökohtaisempi opintojenohjaus on tukemassa näitä oikeita valintoja toiseksi korkeakoulut hyötyvät he saavat opiskelijoita jotka ovat valmiimpia ja motivoituneempia opiskelemaan on tärkeää että jo lukioaikana opiskelijat saavat korkeakouluissa tarvittavia akateemisia valmiuksia ja oppivat tieteelliseen ajatteluun ja saavat harjoitusta akateemisten tekstien kuten esseiden kirjoittamiseen lukiossa suoritetut korkeakouluopinnot sujuvoittavat siirtymistä korkeakouluun ja vähentävät välivuosia lukion jälkeen tämä tarkoittaa sitä että opiskeluajat lyhenevät ja opiskelijat valmistuvat nopeammin eli silloin kolmanneksi työelämä hyötyy tästä laista sen lisäksi lähes jokainen yritys tarvitsee nykyään kansainvälistä osaamista ja laajempien kokonaisuuksien ymmärtämistä ja uusi opetussuunnitelma vahvistaa opiskelijoille näitä taitoja

itse toivon myös että lukiot voisivat muodostaa vielä lähempää yhteistyötä korkeakoulujen kanssa ja voisivat yhdessä muodostaa kampuksia jotakin on esimerkiksi aalto yliopistossa jo pohdittukin mietittykin ehkä toteutettukin silloin mahdollistuu parhaiten yhteistyö korkea asteen koulutukseen johon lukiolaiset joka tapauksessa jatkavat ja ajatus laatukriteereistä se mitä täällä sanottiin on myös hyvä ja kannatettava niitä on kokoomus esittänyt jo aikaisemminkin ja nehän ovat perusopetuksessa jo olleet vaikka lukio on yleissivistävä koulutus eikä valmista ammattiin tulee kolmen vuoden opinnoilla ja sinä aikana kertyneellä sivistyspääomalla olla merkitystä parhaimman hyödyn opinnoissa saa kun ne luovat vahvan pohjan korkeakouluopinnoille myös opintopistejärjestelmä johon siirrytään helpottaa korkeakouluihin siirtymistä tämä lakiesitys on aivan erinomainen kiitos ministerille siitä

arvoisa puhemies laaja alainen sivistys ja koulutuksen tasa arvo ovat keskeisiä sosiaalidemokraattisen koulutuspolitiikan tavoitteita

ja henkilökohtaisemman opinto ohjauksen sekä kiusaamiseen puuttumisen näitä kaikkia asioita me sosiaalidemokraatitkin olemme jo vuosia ajaneet arvoisa puhemies on hyvä että lukio opetuksen sisältöä suunnataan kohti oppiainerajat oppiainerajat ylittävää oppimista jossa korostuu asioiden monitieteinen lähestyminen lukiokoulutuksessa ylikorostuu valmistautuminen ylioppilaskirjoituksiin ja vastaavasti alikorostuvat lukiokoulutuksen yleissivistävät tavoitteet sosiaalidemokraatit katsovat ettei pelkkä valinnaisuuden lisääminen vastaa lukiolaisten tarpeisiin lukiossa ei pidä pakottaa opiskelijoita ennenaikaisiin tärkeitä sisältöjä pois sulkeviin valintoihin tarvitaan myös kriittisen ajattelun vahvistamista uudenlaista oppimista yhteisöllisyyttä sekä tiiviimpää vuorovaikutusta ympäröivän yhteiskunnan kanssa lukiokoulutuksen oppimisen arvioinnissa tulee ottaa käyttöön uudenlaiset tavat joiden avulla voitaisiin arvioida paremmin taitoja joita opiskelija elämässään tarvitsee ulkoa opetellun tiedon sijaan voidaan arvioida opiskelijan tiedonhakuvalmiuksia sekä tiedon lähdekriittistä analyysia on muuten pelkästään hyvä asia että ylioppilaskokeen saa nyt uusia niin monta kertaa kuin haluaa tässä näin välihuomautuksena arvoisa puhemies nykyisellään valtaosalla lukioista korkeakoulutukseen hakeutuvilla ei ole selvää kuvaa mihin tehtäviin erilaiset opintoalat johtavat samaan aikaan työelämäosaamista tulee lähinnä niille jotka saavat kesätyötä mikä harvoin toki vastaa niitä ammatteja joissa korkeakoulutetut toimivat lukioiden opinto ohjauksen laatuun on kiinnitettävä erityistä huomiota jotta yksilölliset opintopolut voidaan toteuttaa ja hakeutumista lukion jälkeisiin opintoihin nopeuttaa lukio opintoihin tulee sijoittaa tarvittava määrä pakollista työelämään tutustumista jonka avulla ymmärrys korkea asteen opintosuunnista voi selventyä selventyä mikä nopeuttaa hakeutumista korkea asteelle ja vähentää virhevalintoja arvoisa puhemies kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentäminen voi lisätä eriarvoisuutta lukiolaisten palveluiden saatavuudessa sekä oikeusturvan osalta kuntaliiton selvityksen mukaan prosenttia vastanneista kunnista ei pystynyt järjestämään oppilas ja opiskelijahuollon palveluita kaksituhattaneljätoista voimaan tulleen oppilas ja opiskelijahuoltolain vaatimusten mukaisesti lukiokoulutuksen kehittämisessä ja siihen varattavissa resursseissa onkin kiinnitettävä huomiota erityisesti kouluhyvinvoinnin parantamiseen parantamiseen lukiolaiset itse kokevat opintonsa liian kuormittaviksi siksi psykososiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen koulukiusaamisen vähentämiseen kouluviihtyvyyden lisäämiseen yhteisöllisyyden vahvistamiseen sekä riittävään tukeen on kiinnitettävä nykyistä parempaa huomiota

on tällä hetkellä lähinnä ajettu sisään nyt on käynnissä myös kolmivuotinen tuntijakokokeilu myös yo kirjoitukset ovat muutoksessa sähköiseen yo kokeeseen siirrytään lopullisesti vuonna kaksituhattayhdeksäntoista seuraavana listalla on korkeakoulujen opiskelijavalinnan uudistaminen tavalla joka mahdollistaisi ylioppilastodistusten arvosanojen painoarvon lisäämistä korkeakoulujen sisäänpääsyssä lukioesitys ei myöskään puutu mitenkään rahoitukseen ammatillisen koulutuksen reformin yhteydessä rahoitusjärjestelmä uudistettiin siten että prosenttia on perusrahoitusta kolmekymmentäviisi prosenttia suoritusrahoitusta ja viisitoista prosenttia vaikuttavuusrahoitusta tämä ei ainakaan tuo toisen asteen koulutuksia lähemmäs toisiaan vaan on omiaan jopa lisäämään eriytymistä lukiokoulutusta ja ammatillista koulutusta yhdistelevät kaksoistutkinnot ovat olleet erittäin suosittuja työelämän muutoksessa korostuu osaaminen jota molemmat toisen asteen koulumuodot tuottavat siksi on erittäin tärkeää että kaksoistutkinnot ovat tulevaisuudessakin nuoren valittavissa sosiaalidemokraatit kannattavat lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen yhteistyön tiivistämistä hallinnollisella opetuksellisella ja tutkintojen suorittamisen tasolla sdpn näkemyksen mukaan yhtenäisellä toisella asteella tulisi säilyä nykyinen ylioppilastutkinto ammatilliset tutkinnot ja useamman tutkinnon suorittaminen niin sanottuina yhdistelmäopintoina arvoisa puhemies valitettavasti tähän lakiesitykseen ei sisälly elämänkatsomustiedon opiskelumahdollisuuden avaamista kaikille lukiolaisille katsomusaineita tulisi tarkastella samalla tavalla kuin muita oppiaineita ja sitä koskeva pykälä tulisi tarpeettomana poistaa

hän elämänkatsomustietoa lapsiasiavaltuutettu on todennut että uskonnonopetusta koskevaa lainsäädäntöä tulisi tarkentaa jotta se takaisi kaikille lapsille yhdenvertaisen oikeuden osallistua tai olla osallistumatta uskonnonopetukseen tai vaihtoehtoisesti elämänkatsomustiedon opetukseen myös yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto esitti muutosta lausunnossaan opetus ja kulttuuriministeriölle lukiolaisen tulisi iästään riippumatta voida aina valita osallistuuko hän uskonnon vai elämänkatsomustiedon opetukseen

myös uskonnottomien opiskelijoiden tilanne paranisi kun elämänkatsomustiedon opetuksen tarjonta todennäköisesti vahvistuisi nykyisestä varsinkin pienissä lukioissa lakimuutos ei tältä osin edellyttäisi muutosta oppiaine ja tuntijakopäätökseen eikä opetussuunnitelman valtakunnallisiin perusteisiin ja koulutuksen järjestäjien hyväksymiin opetussuunnitelmiin

arvoisa puhemies lukio on arvostettu yleissivistävän yleissivistävän koulutuksen muoto lukiokoulutuksen kiinnostavuus on kuitenkin viime aikoina hiipunut ja lukion vetovoimaa yleissivistävänä koulutuksena on vahvistettava hallituksen päätös käynnistää lukiouudistus oli tästä näkökulmasta aivan oikea lukiouudistuksen tavoitteet ovat erittäin kannatettavia ensinnäkin lisätään lukion vetovoimaa yleissivistävänä korkeakouluihin jatko opintokelpoisuuden antavana koulutusmuotona toiseksi vahvistetaan koulutuksen laatua ja oppimistuloksia ja kolmanneksi sujuvoitetaan siirtymistä toisen asteen opinnoista korkea asteelle

riittävällä tuella ja ohjauksella parannetaan myös lukiokoulutuksen laatua ja opiskelijoiden jatko opintovalmiuksia arvoisa puhemies lukiouudistuksen keskeisin tehtävä on varmistaa jokaisen opiskelijan riittävä yleissivistys vain näin voimme varmistaa sen että kaikilla opiskelijoilla on riittävät valmiudet opiskella korkea asteen opinnoissa alasta riippumatta jatkossakaan lukiota ei voi suorittaa lukemalla vain tiettyjä oppiaineita tämän uudistuksen yhteydessä rajattiin täysin oppiaineiden väliset kiistat tai oppiainemäärien muuttaminen ja pidän tätä hyvänä ratkaisuna jotta pääsemme lukion uudistamisessa eteenpäin yhdyn kuitenkin tässä edellä puhuneen edustaja elorannan näkemyksiin siitä että tulevaisuudessa voisi hyvin harkita sitä että elämänkatsomustietoon osallistuminen olisi mahdollista myös uskontokuntiin kuuluville opiskelijoille yleissivistyksellä tarkoitamme laaja alaisten osaamiskokonaisuuksien hallintaa emme pelkästään yksittäisiä oppiaineita onkin lukion keskeisimpiä tehtäviä osoittaa opiskelijoilleen miten lukiossa käsiteltävät asiat ovat yhteydessä ympäröivään yhteiskuntaan tätäkin uusi laki pyrkii osaltaan edistämään lukion oppimäärään ei olla esittämässä muutoksia siirtyminen kursseista opintopistejärjestelmään mahdollistaa nyt rajat ylittävien opintokokonaisuuksien suunnittelua ja helpottaa siirtymistä korkea asteen opintoihin opintojen vertailtavuus lisäksi paranee arvoisa puhemies toinen aste ei voi olla irrallaan oleva osa koulutusjärjestelmäämme vuosikaudet olemme puhuneet toisen asteen ja korkeakoulujen välisen yhteistyön lisäämisestä hyviä kokemuksia onkin saatu mutta ilmiö ei valitettavasti ole levinnyt valtakunnallisesti kattavaksi kaikkiin lukioihin onkin erinomaisen hyvä että nyt laissa sekä kannustetaan että velvoitetaan lukiokoulutuksen järjestäjiä ja korkea astetta keskinäiseen yhteistyöhön lukiolaisten pitäisi jo lukioaikana päästä tekemään niin sanottuja kurkistusopintoja korkea asteelle tällä tavalla opiskelijalle voisi muodostua realistisempi kuva omasta alavalinnastaan sekä siitä mitä korkea asteen opinnot voivat heille tarjota tarjota muistan ihan hyvin omalta lukioajaltani sen että oikeastaan ainoa kosketus korkea asteen opintoihin oli se mitä niistä senhetkiset

tulivat lukion loppuvaiheessa meille kertomaan melko ohut tietopohja valita tulevaisuuden alaansa toinen kosketuspinta on tietysti siinä jos omat vanhemmat sattuvat olemaan korkeakoulutetuissa ammateissa olisi tietysti toivottavaa että lukiossa opiskelijat saavat hieman kokonaisvaltaisemman kuvan siitä mitä korkea asteen opinnot voivat heille tarjota arvoisa puhemies lukion tehtävä on innostaa oppimaan sen tulisi avata jokaiselle opiskelijalle mahdollisuuksia haaveilla ja unelmoida tulevaisuuden alastaan lukioaika on usein oman itsensä pohtimista ja löytämistä mitä minä haluan tehdä isona mikä juuri minua kiinnostaa lukioon tullessa ei tarvitsekaan vielä tietää vastauksia näihin kysymyksiin lukio tukee parhaimmillaan juuri sitä että lukiolainen löytää itse vastaukset näihin kysymyksiin ja tätä tietä kohti uusi lukio on nyt menossa

arvoisa puhemies käsittelyyn tulevan lukiolain osalta haluan nostaa esiin kolme näkökulmaa ensinnä lain roolin laajemmin osana koulutusjärjestelmäämme toiseksi lukiolain yleissivistävän lähtökohdan ja kolmanneksi työrauhan lukioihin täytyy taata taata ja joka pitää lain käsittelyssä ja aikatauluissa huomioida aloitetaan laajemmasta näkökulmasta koulutusjärjestelmään koulutuspolitiikassa pitäisi aina tavoitella kokonaisvaltaisuutta siksi tämän lain kohdalla olennainen näkökulma on kysymys toisen asteen kokonaiskuvasta siihen liittyy hiljattainen talouspolitiikan arviointineuvoston suositus siitä että kaikki suorittaisivat toisen asteen kun nyt jopa viisitoista prosenttia jää tutkintoa vaille kun katsotaan noin kolmekymmentä kolmekymmentä vuotiaita ajattelu liittyy tietysti oppivelvollisuuden laajentamiseen ja laajaan tavoitteeseen joustavasta kaksitoista vuotisesta peruskoulutuksesta joka olisi malli jota kohti minusta kannattaisi muutenkin liikkua ja joka olisi myös kansainvälisen ajattelun mukainen toisekseen lukiolaissa on arvokasta se että se tunnistaa lukion yleissivistävän luonteen johon säännöllisesti viime vuosina kohdistunut paineita aivan niin kuin edustaja mikkonen tuossa otti jo aiemmin esiin tämä yleissivistävyyden korostaminen on oikea tapa vastata työelämän tarpeisiin varmuudella kai tiedämme vain sen että emme tiedä tulevaisuudesta ja se onkin oikeastaan juuri se tärkeä tieto paras tapa valmentaa nuoria tuntemattomaan on turvata tietämyksen ja osaamisen laaja alaisuus ja opettajille työrauha huomioida erilaisia oppijoita laaja sivistys on myös parasta vastalääkettä verkkopopulismiin valeuutisiin ja muihin yhteiskuntarauhaa uhkaaviin ilmiöihin nuoret seuraavat yhä vähemmän esimerkiksi yleisradion lähetyksiä tai perinteisten sanomalehtien journalismia sen sijaan he he ottavat yhä enemmän tiedon maailmasta tubettajilta ja omilta somekanaviltaan näin koulun antaman sivistyspohjan merkitys ja tärkeys korostuu entisestään toisen asteen kokonaiskuvan ja yleissivistyksen lisäksi puutun tässä vielä tähän työrauhan varmistamiseen lukioiden opettajille ja oppilaille ja nyt puhun nimenomaan työrauhasta ajankäytön ja opettamisen näkökulmasta oaj julkaisi parisen viikkoa sitten selvityksensä se oli kysynyt lukio opettajien kuulumisia ja näkemyksiä omasta työstään opettajat kertoivat lisänneensä työhön käyttämäänsä aikaa viimeisen seitsemän vuoden aikana mutta sitä aikaa oli lisätty kaikkeen muuhun paitsi opettamiseen eli omaan ydintyöhön tämän opettajien lisääntyneen työmäärän ja työhön käytetyn ajan taustalla lienee se että meillä on ollut monia erilaisia hallinnollisia ja muita sisällöllisiä muutoksia uudet opsit tulivat tosiaan voimaan kaksituhattakuusitoista niitä valmisteltiin sitä ennen useita vuosia hyvin osallistavassa prosessissa ja näitä oppimateriaaleja valmistellaan koko ajan lisäksi tuntijakokokeilu alkoi viime vuonna sähköiset ylioppilaskirjoitukset saadaan tosiaan kaikissa aineissa voimaan vasta ensi vuonna ja ainakaan minulle tulevan palautteen pohjalta tämä sähköistäminen ei ole ollut lainkaan pulmatonta ja monimutkaisimmat vaiheet ovat ehkä vielä ensi keväänä edessä nyt lakiesitys lähtee siitä että meidän pitäisi aloittaa uusien opsien valmistelu tämän lakiesityksen mukaisesti niin että ne tulisivat mahdollisesti voimaan kaksituhattakaksikymmentäyksi siis vain viisi vuotta edellisen opetussuunnitelmauudistuksen jälkeen

keskusteltavissa olevia asioita yleissuunnassa on paljon hyvää arvostan tämän lain lähtökohdissa tätä korkeakouluyhteistyötä toivon että siihen saadaan myös korkeakouluille velvoittavuutta lisäksi opinto ohjaus ja tämmöinen yleinen modernisointi ovat ehdottomasti arvoja jotka kannattaa tässä vielä nostaa kiitos

arvoisa puhemies

edistyksellisiä kuten edeltäjämme aikoinaan olivat koska lukiokoulutuksen uudistamisella on kauaskantoiset vaikutukset tehdään se kerralla hyvin uudistuksen tavoite on taata mahdollisimman laaja yleissivistys sekä tarjota lukion käyneille hyvät valmiudet jatko opintoihin uudistuksen hyvää antia on opintojen joustavoittaminen ja opiskelijoille suunnatun tuen sekä opinto ohjauksen tehostaminen me perussuomalaiset olemme jo pitkään puhuneet eri kouluasteilla järjestettävän opinto ohjauksen tärkeydestä nuorten opiskelun ja tulevaisuuden kannalta niitä nuoria jotka tietävät jo ensimmäistä kertaa lukion ovesta sisään astuessaan kristallinkirkkaasti mitä opinnoiltaan ja tulevaisuudelta odottavat on vähän perhetausta vaikuttaa tutkitusti kouluttautumiseen koulutustaso on jossain määrin periytyvää jos vanhemmilla on akateeminen tausta on todennäköisempää että jälkikasvukin kouluttautuu opinto ohjaus lukioissa on juuri se rohto millä kaikki nuoret saadaan hyvin kartalle tulevaisuuden mahdollisuuksista ja koulupoluista olisi myös hyvä jos nuoria kannustettaisiin ja rohkaistaisiin henkilökohtaisesti koulutusvalinnoissaan arvoisa puhemies moni nuori on epävarma tulevaisuudestaan ja ohjauksen lisäksi ammattilaisen kannustus voi tulla tarpeeseen myös jälkihoito ja ohjausvelvoite on järkevä uudistus viihtyvyyden opintojen sujumisen ja terveyden kannalta on hyvä että uudistuksessa kiinnitetään huomiota koulutuksen järjestäjän velvollisuuksiin suojata oppilaita oppilaita kiusaamiselta väkivallalta ja häirinnältä sekä turvalliseen oppimisympäristöön lukio opintojen kurssimuotoisuus ja oppilaitosten suuri koko asettavat omat haasteensa yhteisöllisyyden muodostumiselle edustaja huhtasaari toikin lukiolaisten lukiolaisten liiton huolen koulukiusaamisesta ja täytyy sanoa että valitettavasti koulukiusaamista tapahtuu jopa päiväkodeissa sitä tapahtuu peruskouluissa hyvinkin paljon ja myös lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissakin joten kiusaamisen ehkäisyyn täytyy olla vahvat työkalut suomessa on vallinnut jo pitkään trendi että haja asutusalueiden kouluja ajetaan alas lukioverkoston kattavuus on yleissivistyksen turvaamisen ja kansalaisten yhdenvertaisuuden kannalta erittäin tärkeä asia tästä johtuen uudistuksen yhteydessä syrjäseutujen pienten lukioiden tilannetta ei saa tehdä hankalammaksi uusien velvoitteiden kautta pääsykoeuudistus on hankala kokonaisuus on tietysti ymmärrettävää että nuoret halutaan suoraan lukiosta jatko opintojen pariin mutta uudistuksen vaikutuksia tulee miettiä laajemmin huono lukiomenestys ei saa olla ylitsepääsemätön este jatko opiskelulle pitää muistaa se tosiasia että lukioiässä perheen tilanne vaikuttaa vahvasti opiskelijoiden arkeen sillä valtaosa asuu kotona lisäksi osa nuorista niin sanotusti kypsyy aiemmin kuin toiset myös lukioiden välisillä tasoeroilla on vaikutusta opetuksen laatuun ja opintomenestykseen jo tällä hetkellä hyvä lukiomenestys avaa portteja jatko opintoihin ja tuoreet ylioppilaat saavat lisäpisteitä jotka edesauttavat sisäänpääsyä ylioppilaskoe pitää olla mahdollista uusia mutta uusimiskertoja tulisi mielestäni olla rajallinen määrä arvoisa puhemies me perussuomalaiset ja edustaja savio ja minä tuolla sivistysvaliokunnassa pidämme todella tärkeänä äidinkielen merkitystä ja haluankin myös ministeri grahn laasoselle antaa sitä viestiä että ylioppilaskirjoituksissa ei vähennettäisi äidinkielen osuutta yhteen päivään koetilanteessa olen saanut sen käsityksen että näin ei ole vaan että äidinkielen koe pidettäisiin kaksipäiväisenä ja on erittäin hyvä asia jos näin on kiitos

puhemies koulutusjärjestelmä on ketju jossa kaikki vaikuttaa kaikkeen enemmän tai vähemmän on hyvin epätodennäköistä että jos varhaiskasvatuksessa on koettu runsaasti vastoinkäymisiä epäonnistumisia ja nöyryytyksiä ja muuta kielteistä niin saataisiin helposti kiinni usein se negatiivinen kierre alkaa valitettavasti aikaisin ja sitten taas jos menestyy esimerkiksi lukiossa niin usein siellä on jo aikaisemmin tehty hyvää pohjustustyötä maailma muuttuu koulutuksen on muututtava sen mukana nyt puhutaan aivan oikein oppiaineidenvälisyydestä oppiaineiden yhteistyöstä korkeakouluopinnossa on äärimmäisen tärkeää jo nyt ja tulevaisuudessa että hallitaan poikkitieteellisyys yhä enemmän liikutaan poikkitieteellisyyden kentässä ja tässä nimenomaan lukion tehtävä on hyvin tärkeä koulutuksen muotona on vastuutonta puhua että ei nykyään tarvita yleissivistystä siinä määrin kuin ennen koska tietoa on niin paljon ja nythän googlettamalla saa kaiken mutta nimenomaan tällaisessa poikkitieteellisyyden maailmassa että näennäisesti yhteen liittymättömät asiat ovatkin hyvin tärkeässä keskinäissuhteessa vuorovaikutuksessa

on äärimmäisen tärkeää näkisin myös tärkeänä että tulevaisuuden lukiossa kiinnitettäisiin huomiota opiskelijoitten fyysiseen kuntoon ja ja myös yhtä lailla talouden hallintaan tai laajemminkin sinänsä en pidä sanasta elämänhallinta tällaiseen varustamiseen elämän arjesta selviämiseen on hienoa että saadaan kirjauksia erityisopetukseen ja henkilökohtaiseen opinto ohjaukseen mutta tämä resurssien turvaaminen on villakoiran ydin niin ettei se ole vain laissa kuollut kirjain kunnat joutuvat siihen omia varojaan satsaamaan ja mistä yhtäkkiä opettajat tästä on kysymys
arvoisa puhemies tässä esityksessä ja tässä keskustelussa on paljon painotettu tätä lukion yleissivistävää merkitystä ja se on erinomaisen hyvä asia mutta itseäni nyt hämmentää hieman hieman tämä asia koska samanaikaisesti meillä on kuitenkin nämä menossa itselläni on kaksi lukiolaista toinen on tämmöisessä lukiossa joka on kokeilulukio ja toinen nyt kirjoitti ja on käynyt lukion tämän vanhan opsin mukaan ja ero on kyllä aika suuri oikeastaan haluaisinkin ministeriltä nyt kysyä siitä tässä torsti ja eloranta ottivat tämän esille kun täällä on paljon erilaisia päällekkäisiä uudistuksia menossa on suunnitelmia että että vaikka nyt kaksituhattakuusitoista on ops tullut voimaan niin mahdollisesti ruvetaan valmistelemaan kohta jo uutta ja nämä kokeiluthan ovat ymmärtääkseni nimenomaan sen takia käynnissä että tähän uuden opsin valmisteluun saadaan sieltä jotain eväitä

kokeiluilla nimenomaan on lisätty paljon valinnaisuutta ja on heikennetty sitä yleissivistävyyttä olisi mielenkiintoista nyt kuulla ministeriltä mitkä ne näkemykset ja aikataulut tämän suhteen nyt ovat mutta sitten itse tästä esityksestä on helppo yhtyä niihin kiitoksiin mitä tässä on esitetty esimerkiksi opinto ohjaukseen liittyen tämä nivelvaiheissa oleva opinto ohjaus on äärimmäisen tärkeää se on tärkeätä tässä lukion jälkeen kun miettii jatko opintoja mutta itse asiassa se olisi vielä tärkeämpää siellä peruskoulun ja toisen asteen

ja tukea voi saada lukiossa on äärimmäisen tärkeätä ja äärimmäisen tärkeätä on se että tänne on kirjattu se että turvallinen oppimisympäristö taataan kaikille opiskelijoille elikkä suojataan kiusaamiselta väkivallalta ja ja häirinnältä olisi tärkeää että tämä myös käytännössä tapahtuu

tällaista yhteistyövaatimusta ei ole olisi tärkeää että myös korkeakoulujen ja ammattikoulujen yhteistyötä mietittäisiin miten se saataisiin velvoittavaksi koska esimerkiksi ammattikouluista ammattikorkeakouluihinhan on selvä väylä ja tämä tämä pitäisi taata mutta kaiken kaikkiaan niin kuin on on sanottu tässä on paljon hyvää ja toivotaan että resurssit myös riittävät näiden toteuttamiseen

puhemies tässä on iloittu isolla joukolla siitä että lukiolaki mahdollistaa nyt kurkistuksen korkeakouluun mutta samalla se mahdollistaa myöskin kurkistuksen työelämään ja yrittäjyyteen ministeri toivoi tuossa joitain näitä käytännön esimerkkejä millaisia mahdollisuuksia tämä lainsäädäntö avaa ja itse asiassa myönteisenä näen sen että nytten mahdollistuu yrittäjyyskasvatus sieltä esiopetuksesta perusopetuksen kautta toiselle asteelle ja sitten eteenpäin aina korkeakouluun asti tänään onkin nyt aivan mainio tilaisuus ottaa esille ny yrittäjyys joka on tällainen valmis valmis paketti juuri ehkä siksi että tänä päivänä nämä meidän ny yrittäjät ovat olleet kampissa esittäytymässä meidänhän olisi pitänyt olla siellä tukemassa näitä nuoria yrittäjiä mutta me olemme täällä nyt keskustelemassa tästä lainsäädännöstä eli tämä ny

ruotsissa norjassa tanskassa ja suomessa

ruotsissa on sataviisitoista työntekijää vastaavalla organisaatiolla ja ja valtion tuki siihen on kaksi pilkku neljä miljoonaa euroa meillä täällä suomessa on neljätoista työntekijää ja valtion tuki on kaksisataakolmekymmentätuhatta eli eli pikkusen erilaisilla resursseilla tehdään

mielestäni tämä lakipaketti on erittäin hyvä kokonaisuus ja ilolla tuolla valiokunnassa saamme tätä käsitellä asia joka minuakin huolettaa on tämä opsin uudistamisen aikataulu edustaja torsti otti otti tämän esille tämä oikeastaan tiivistyy siihen että että vielä keväällä ylioppilastutkinnon kokeissa pitää ottaa nämä perusteet vuodelta kaksituhattakolme huomioon mutta sitten viimeistään syksyllä kaksituhattakaksikymmentäkaksi kokeiden tulisi olla kaksien eri opetussuunnitelman perusteitten mukaisesti laaditut eli itse ajattelen myöskin että olisiko harkittavissa tässä ainakin vuoden lisäaika nyt näitten asioitten eteenpäinviemiseen mutta todella hyvin valmisteltu mahdollistaa uuden tulevaisuuden

arvoisa puhemies nyt on lukion vuoro iloitsen todellakin siitä että eduskunta on saanut käsiteltäväkseen esityksen uudesta lukiolaista olemme sivistysvaliokunnassa jo aloittaneet asiantuntijoiden kuulemisen ja ja tästä keskustelusta voi todeta että tämä esitys on saanut laajasti tukea yli yli puoluerajojen se on hieno asia todellakin tällä esityksellä vahvistetaan lukioiden vetovoimaa yleissivistävän korkeakouluopintoihin tähtäävän koulutuksen tarjoajana tässä uudessa lukiossa korostuvat yksilölliset opintopolut oppiainerajat ylittävä yhteistyö kansainvälisyys ja yhteistyö korkeakoulujen

ja työelämän kanssa niin kuin tuossa edellisessä puheenvuorossa todettiin ihan aluksi pitää sanoa että olen todella tyytyväinen että hallitus kehysriihessään osoitti lisärahoitusta uudistuksen toimeenpanoon puhutaan noin kahdeksasta miljoonasta eurosta tämä on hyvä asia ja itse tähän lakiesitykseen on on sanottava että lukiouudistuksessa tehdään nyt oikeita asioita kun siirrytään kurssipohjaisesta opintopistepohjaiseen rakenteeseen mahdollistetaan uudenlaiset sisällölliset toteutukset joita lukioissa on odotettu ja joista on unelmoitu on todellakin erinomaista että myös lukioiden velvollisuutta tukea ja ohjata opiskelijoita lisätään tätäkin on pitkän aikaa odotettu nyt nyt on laitettu

on todella tärkeää ja järkevää kannustaa opiskelijoita rakentamaan omanlaisiaan opintopolkuja ja antaa myös lukiolle itselleen soveltamisen varaa opintokokonaisuuksien toteuttamisessa itse ajattelen että lukio on sivistyksen kivijalka ja sivistyksen kehto nyt tässä asiassa otetaan aimo harppaus eteenpäin on tietenkin hyvä todeta kun tämä on lähetekeskustelu että että lukiokoulutus säilyy edelleen kolmivuotisena yleissivistävänä koulutuksena jota järjestetään jatkossa erikseen nuorille ja ja aikuisille iloitsen todella siitä minkä jo tuossa totesinkin mutta haluan tässä tuoda vahvasti esille että lukiolaisille tarjotaan lisää henkilökohtaista opinto ohjausta oppimisen tukea ja ja tarvittaessa erityisopetusta juuri tämä henkilökohtainen tuki on sitä mitä nuoret tarvitsevat sitä on saatava silloin kun siihen on tarve ja se varmasti parantaa jaksamista lukiossa ja lisää opiskelumotivaatiota mikä varmasti tulee näkymään sitten myös oppimistuloksissa

taitaa olla opetusministeri sanonut näin ja ja tässä tapailen vähän samoja sanoja että tavoitteena on todellakin ettei yhdenkään nuoren yhdenkään lukiolaisen oppimispotentiaalia hukattaisi vaan myös sellaiset opiskelijat joilla on haasteita oppimisessa saisivat opinnoissa tarvitsemansa oppimisen tuen tällä lukiouudistus tuo lukion uudelle aikakaudelle ja antaa niitä uusia monitieteisiä mahdollisuuksia mielenkiintoisia oppimiskokonaisuuksia eli tässä otetaan se tulevaisuusloikka arvoisa puhemies haluan vielä todeta tähän yleiseen keskusteluun paljon on puhuttu siitä että jokaisen nuoren pitäisi saada mahdollisuus opiskella vähintään toisen asteen tutkinto että tämä lukiolaki tukee sitä aivan erityisesti iloitsen vielä siitä kehysriihen päätöksestä että että hallitus tulee tekemään esityksen siitä että toisen asteen opiskelijoille tulee oppimateriaalilisä joka maksetaan opintotuen yhteydessä se on neljäkymmentäkuusi euroa tämä on mittava mittava tuki sille että yhdenkään lukiolaisen yhdenkään toisen asteen opiskelijan opinnot eivät katkeaisi sen takia että perheessä on taloudellisia ongelmia tästä on pitkään puhuttu ja ja nyt tähän toimeen tartuttiin siinä mielessä tästä tästä iloitsen toivon että nyt puheet siitä että keinotekoisesti mekaanisesti venytetään oppivelvollisuutta jätetään koska ne ainakin ministeri kiurun aikana estivät sen että oikein mitkään kehitys ja uudistushankkeet eivät edenneet kun tätä tätä jankattiin nyt tähän on löydetty hyvä ratkaisu kun tämä oppimateriaalilisä tulee siitä erityisesti kiitän tämä on mittava loikka koulutuksen yhdenvertaisuudessa erityiskiitokset siitä opetusministerille ja kaikille niille ministereille jotka tämän päätöksen kehysriihessä tekivät annan lämpimän tuen tälle lukiouudistukselle huolella käsittelemme tämän sivistysvaliokunnassa ja katsomme onko tässä vielä jotain muutostarpeita

arvoisa puhemies edustaja pilvi torstille haluaisin vastata että kun hän nosti esille että kaikki toisen asteen tutkintoa tekevät eivät suoriudu siitä niin se ei suinkaan johdu siitä että oppivelvollisuutta ei ole sinne lisätty ja jatkettu vaan ihan muista asioista ongelmiin on herättävä jo kauan kauan aikaisemmin sillä varhaiskasvatuksen puolelta josta äsken keskustelimme lähtee se syrjäytymisen kierre olen vakuuttunut siitä että kun jokainen koulutusaste saisi rauhan tehdä hyvin sen oman perustehtävänsä meillä olisi paljon vähemmän dropouteja myöhemmissä vaiheissa ettei tulisi armovitosia ettei päästettäisi läpi sormien oppilaita eteenpäin tämä kuten edustaja kivelä sanoi on kokonaisuus jossa kaikki nämä koulutusasteet vaikuttavat toinen toisiinsa ja se koko koulutusjärjestelmä on yhtä vahva kuin sen heikoin lenkki norjassa on käynyt niin että siellä jopa kolmasosa nuorista toisen asteen opiskelijoista on koulupudokkaita ei saa tutkintoa aikaiseksi ja se johtuu ihan siitä että tilanteeseen vasta aivan heidän perusopetuksensa myöhäisessä vaiheessa jolloin se on jo aivan liian myöhäistä sen nuoren kannalta ja ja nämä lääkkeet eivät enää auta he olivat täällä viime kaudella tutustumassa meidän varhaiseen puuttumiseemme mitä sillä tarkoitetaan miten hyvin me teemme täällä suomessa ja mitä tulee ammatilliseen yhteistyöhön josta täällä kovasti on vasemmalta puolelta huolta kannettu niin siihenhän ei tule mitään muutoksia se jatkuu ihan samanlaisena kuin tähänkin asti hyvä ja arvoisa puhemies täällä puhuttiin myös yhteisöllisyydestä ja kaivattiin sitä lukion puolelle täytyy todeta että perusopetuksen puolella kun otettiin

kaksituhattakuusitoista myöskin ilmiöpohjaista oppimista laaja alaisia oppimiskokonaisuuksia niin kaikki tahot siellä sekä oppilaat että opettajat ovat erittäin tyytyväisiä tähän uuteen opetussuunnitelmaan heidän motivaationsa koulunkäyntiin on on kasvanut ja lisääntynyt ja kouluviihtyvyys on huomattavasti parantunut

kun tulee seuraavaksi tämä opsiin niin niin sinnehän tulee samanlaisia elementtejä ja tämä voimaantulo on erinomaisen hienosti ajoitettu koska jos laskin oikein laskin oman laskuoppini mukaan niin kun tämä lukion opsi tulee voimaan silloin tulevat ne ensimmäiset perusopetuksen puolella uuden opsin käyneet oppilaat toisen asteen opiskelijoiksi lukion puolelle se on todella hyvä opiskelijoitten kannalta koska silloin se uuden oppiminen jatkuu eikä siihen tule mitään katkoksia

arvoisa puhemies todellakin on niin niin kuin edustaja vahasalo totesi että totta kai kaikissa koulutuspolun vaiheissa meidän täytyy olla tarkkana ja ja juuri sen tyyppisiä uudistuksiahan me teemme nyt eri vaiheissa kun vielä sitten jossain vaiheessa saadaan varhaiskasvatukseenkin tämä kolmiportainen tuki oikeasti nythän se ei tässä vielä tule liittyen kuitenkin tähän toiseen asteeseen suosittelisin kyllä nyt tarkkaa perehtymistä etlan hanna virtasen ja sitten allan seurin ja professori roope uusitalon talouspolitiikan arviointineuvoston raporttiin tekemään liitteeseen jossa on nimenomaisesti käyty läpi ikäluokittain ketkä eivät suorita sitä toisen asteen tutkintoa ja mikä on ollut heidän peruskoulumenestyksensä ja ja minkälaiset selittävät tekijät siellä on takana ne ovat hyvin moninaisia ja sieltä ei voi vetää semmoisia johtopäätöksiä että ikään kuin tämä auttaa tai tämä ei on monenlaiset tekijät jotka vaikuttavat ja juuri tämä on saanut heidät päätymään johtopäätökseen että kaikkein tehokkain tapa olisi laajentaa oppivelvollisuutta ja näin ollen tuoda myös koulutuksen järjestäjälle velvollisuus tehdä hyviä uudistuksia siellä järjestelmän sisällä

on hyvin moninaisia sivistysvaliokunta aikaisemmin tutki koko syrjäytymisen ongelmaa ja päätyi tähän vastaus tähän ei ole yksi lääke se ei kata kaikkea ei lääkitse kaikkia syrjäytymisen ongelmia vaan tarvitaan saattaen vaihdettavaa seurantajärjestelmää henkilökohtaista ohjausta jota nyt tämä laki lukiolaisille tarjoaa ja antaa tämä ratkaisee paljon tätä ongelmaa eikä mekaaninen

meillä peruskoulusta nyt tosiaan tulee ulos sellaisia nuoria joita ei sieltä pitäisi edes päästää tällaisilla taidoilla ulos vaan nimenomaan pitäisi jo ensimmäisillä luokilla ja esiopetuksessa puuttua niihin ongelmiin juuri niihin moninaisiin ongelmiin mitä heillä on perheiden perheiden kanssa liittyen toimeentuloon ja monenlaisiin ongelmiin jotka sitten heijastuvat lapsiin nämä ongelmat heijastuvat jo pienenä ja sen takia pitää puuttua tähän syrjäytymiseen ja eriarvoistumiseen jo siellä varhaisessa vaiheessa ei päästää sinne toiselle asteelle eikä varsinkaan siihen peruskoulun päättymisvaiheeseen näitä ongelmia siksi esimerkiksi keskusta on esittänyt pienten lasten koulua yhtenä mallina jota on jo kokeiltu osassa suomea myös oaj on omassa oppivelvollisuusmallissa esittänyt joustavan esi ja alkuopetuksen käyttöön ottamista on tullut myös muualta tukea ja esimerkiksi huomenna olemme järjestämässä kello yhdeksässätoista kansalaisinfossa tilaisuuden ja

arvoisa puhemies juuri samaan asiaan ajattelin lyhyesti ottaa kantaa mehän kaikki haluamme että perusopetuksesta valmistuneilla on hyvät valmiudet jatkaa elämässään ja meidän täytyy hyväksyä se että siinä perusopetuksessa voi olla tilanne että osa oppilaista tarvitsee nykyistä enemmän aikaa sen suorittamiseen mielestäni meidän pitää kiinnittää katse pienten lasten kouluun ja siellä mahdollistaa eriaikainen eteneminen eli vahvuudet sinne jotta tulee hyvät valmiudet opintoihin matematiikkaan äidinkieleen ja näin edelleen samalla meillä täytyy hylätä se ajatus että perusopetuksen läpi mennään ikäluokan mukaisesti sen mukaisesti että on riittävät taidot edetä eteenpäin todella tervetuloa pienten lasten koulu seminaariin
vastauspuheenvuoro edustaja mikkonen vielä

itse esitin siis huolen siitä että kun nyt nyt on erittäin hyvä asia että tässä lukiolaisille taataan se korkeakouluyhteistyö niin toivoisin että myös ammatillisissa oppilaitoksissa yhtä vahvasti tämä olisi kirjattu lakiin koska myös sieltä polut menevät korkeakouluihin sitten haluaisin nostaa esiin tämän että kun tässä tuli esille se että lukiokoulutus on todella kallista ja ne oppikirjat maksavat ja nyt tämä ehdotus että opintotukeen tulee toiselle asteelle tämmöinen oppimateriaalilisä on erittäin tervetullut mutta se neljäkymmentäkuusi euroa kuukaudessa valitettavasti ei kyllä kata niitä niitä kirjoja kun yhdellä kurssilla on useampia kirjoja mitä pitää hankkia ja ehkä myös tämä tapa tekee sen että me olemme nyt paljon näitten kustantajien armoilla ja tulee koko ajan uusia kirjoja ja hinnat nousevat jollain muulla tavalla takaisimme maksuttomuuden silloin meillä olisi ehkä enemmän myös keinoja käytettävissä paremmin hyödynnettäisiin digitaalista

arvoisa puhemies edustaja ulla parviainen nosti aiemmin esille yrittäjyyspolun ja mainittakoon tässä samassa yhteydessä että esimerkiksi omassa kotikaupungissani ylöjärvellä toimivan lukion yrittäjyyslinja on saanut laajaa kiitosta sekä opiskelijoilta että yrityksiltä toivottavasti tällaiset vastaavat työelämä ja yrittäjyysmyönteiset käytännöt leviävät myös lukio opetuksessa muuallekin maahan esitettäköön vielä tässä samassa yhteydessä ministerille kiitos ylöjärven ylöjärven lukion taannoin saamasta yrittäjyyspainotteisen erityislukion asemasta arvoisa puhemies palaisin vielä hiukan tähän oppilaitosten keskinäiseen ja lukion ja elinkeinoelämän väliseen yhteistyöhön se on tässä lakiesityksessä toki pykälätasolla mainittu silti edelleen hieman pohdiskelen sitä ovatko jatkossakaan pienten paikkakuntien lukioiden tosiasialliset toimintaedellytykset aivan samalla viivalla esimerkiksi suurten korkeakoulukaupunkien isojen lukioiden kanssa lienee kaikille selvää että suurissa kaupungeissa on selvästi enemmän yhteistyökumppaneita ja yhteistyömahdollisuuksia tämä asia tarvinnee vielä sivistysvaliokunnassa lisäpohdintaa onko tähän tarvetta vielä lisätä hieman konkretiaa arvoisa puhemies palaan vielä myös tähän opinto ohjaukseen jota jo aiemmin kiitin tuloksellinen opinto ohjaus varmasti pienentää yhteiskunnalle opintojen keskeyttämisestä ja viivästymisestä aiheutuvia kustannuksia ja nämä inhimilliset hyödyt on on toki myös muistettava mutta kuten täällä äsken todettiin tavoitteen saavuttaminen edellyttää myös lisäresursseja eivätkä ne saa jäädä yksin kuntien kannettavaksi hallitusohjelman kirjauskin edellyttää että uudet lakisääteiset tehtävät tai niistä johtuvat kustannukset korvataan kunnille täysimääräisesti hallituksen esityksessä on toki mainittu näistä kustannuksista mutta valitettavasti ainakin kuntaliitosta on toisinaan tullut sellaista viestiä että kunnille aiheutuneet kustannukset on muiden lakiesitysten osalta toisinaan arvioitu selvästi alakanttiin näin ollen sivistysvaliokunnassa on tärkeää käydä läpi myös sitä ovatko nämä hallituksen laskelmat kunnille aiheutuvista kustannuksista realistisia

puhemies jatkan tuosta mitä edustaja savio otti puheeksi eli ajatuksesta siitä että kun te nyt valiokunnassa käytte käytte lukiolakia läpi niin voisi olla hyödyllistä miettiä myös edelleen niitä keinoja miten me saamme lukiotoimet tekemään ylikunnallista yhteistyötä ja rakentamaan verkostoja myös kuntarajojen ulkopuolelle nimittäin vaikka korkeakouluyhteistyötä tehdäänkin paljon olisi varmasti synergioita löydettävissä ihan jo toisen asteen oppilaitosten keskinäisillä yhteistyörakenteilla esimerkiksi kun kursseja tarjotaan alueellisesti tietyllä tavalla voisi olla perusteltua

että tulevaisuudessa kun kuntien taloustilanne tuskin tulee ainakaan kohentumaan hirveästi etenkin kun sote ja maakuntauudistus vielä tulee tähän päälle voisimme miettiä sellaisia keinoja joilla kannustaisimme ylikunnalliseen yhteistyöhön lukioissa en ehdota nyt lukioiden siirtämistä maakunnallisiksi enkä ehdota sitä että meidän pitäisi pakottaa lukiot välttämättä tekemään jotakin se ei ole hyvä keino ja ministerikin varmaan tietää että se se ei ole myöskään kovin helppo keino mutta haen sitä että me löytäisimme positiivisia keinoja kannustaa kuntayhteistyöhön koska tällä hetkellä tilanne voi olla myös se että kunta x lakkauttaa lukiota täällä mutta samaan aikaan kunta y rakentaa lukiota aivan naapuriin näinkin olen saanut todistaa

esimerkiksi erikoistuttu joihinkin teemoihin ja joissa on laajempi tarjonta tai erikoistuneita opettajia opintoja suorittamaan etänä tätä olemme itse asiassa tehneet kainuussa jo pitkään olen itse valmistunut niin sanotusta etälukiosta siis aivan normaali lukio mutta olemme siellä sitten opintoja suorittaneet myös korkeakouluista ja ja toisista lukioista ja ja kainuun maakuntahallintokokeilun aikana

on liikunta olen todella huolissani myös lukiolaisten hyvinvoinnista liikunnan suhteen tiedämme että liikkumattomuuden hinta on kasvamassa puhutaan miljardeista lukioikäisen nuoren kunto ei ole hyvä juuri siinä viidentoista viiva kuudentoista ikäisenä tapahtuu tämä romahdus ja lukiossakin pitäisi sitä liikuntaa olla enemmän ja innostaa siihen liikuntaan kun me puhumme yksinäisyydestä ja syrjäytymisestä niin liikunta on yksi mikä voisi auttaa asiaan ja toivoisin että ministeri vahvasti vie tätä sanomaa myös eteenpäin ja jotain enemmän liikuntaa sinne lukioon saataisiin koska se on avain hyvinvointiin
sitten ministerin vastaus enintään kolme minuuttia siitä paikalta
arvoisa puhemies kiitos lämpimästä tuesta lukiouudistukselle uskon että se lämmittää myöskin tuolla kentällä että eduskunta vahvasti tukee lukion ja näitä hyviä edistysaskeleita joita nyt päästään tekemään tämän lain myötä lukiohan on vahvasti ollut kehittämisen agendalla tällä hallituskaudella jo aiemminkin ne erityisen tehtävän lukioiden luvat uudistettiin ja myönnettiin ja siihen liittyvää lainsäädäntöä on kehitetty seuraava askel on sitten ylioppilastutkinnon kehittäminen ja kokeiluja ja innovatiivisia ratkaisuja tässä on jo pitkin matkaa kehitetty sekä pedagogisesti että rakenteellisesti niistä kokeiluista tietysti tehdään niin kuin asiaan kuuluu vaikutusarviot miten ne ovat onnistuneet mitä hyvää niistä on opittavaa tuleville askeleille täällä on kannettu huolta siitä miten opetussuunnitelmien uudistamisen aikataulu menee ehkä voisin laajemmin vastata tähän että ajattelen niin että tulevaisuudessa entistä enemmän voitaisiin kulkea sellaiseen suuntaan jossa sen sijaan että opetussuunnitelmat uudistetaan noin kerran kymmenessä vuodessa isolla volyymilla isona uudistuksena voitaisiin siirtyä sen tyyppiseen suuntaan että opetussuunnitelmia kehitettäisiin enemmän semmoisen jatkuvan kehittämisen periaatteella se kehittämistyöhän on tietysti

siellä koulujen arjessa jokapäiväistä ja siellä tehdään huikean hienoa työtä tässä uudistuksessa on tietenkin tärkeä varmistaa onnistunut ja ja vahva tuki uudistuksen toimeenpanolle ja toteuttamiselle meillä on siinä mahdollista kerätä nyt paljon hyviä kokemuksia sieltä ammatillisen koulutuksen reformin puolelta missä on tehty laaja tukiohjelma sen jalkauttamiseen tämän hallituksen aikana tämän hallituksen tekoina suomalainen koulutusjärjestelmä uudistuu kauttaaltaan koko koulutusketjun ajalta tehdään merkittäviä uudistuksia tänään on saatu keskustella jo aiemmin varhaiskasvatuslain uudistuksesta ja ja siellä tehtävästä hyvästä työstä tasa arvoisen varhaiskasvatuksen laadukkaan varhaiskasvatuksen varmistamiseksi ja rakentamiseksi kohti tulevaisuutta samoin ammatillisen koulutuksen reformi vuoden alusta saatettu voimaan ja sitä maailmalta käydään ihmettelemässä ja ihailemassa täällä suomessa miten edistyksellistä ja joustavaa ammatillista koulutusta suomessa tehdään laadukkaasti samoin sitten perusopetuksen isot opetussuunnitelmauudistukset opettajankoulutuksen kehittäminen kaikilla koulutusasteilla tutoropettajamallit ja niin edelleen ja nyt tämä lukiouudistus tänään hallitus on jo ryhtynyt toimeen myös korkeakoulujen kanssa uudistaakseen korkeakoulutusta lisätään yhteistyötä siellä nostetaan koulutustasoa luodaan jatkuvan oppimisen rakenteita ja se jatkuvan oppimisen reformi onkin sitten seuraava vaihe vielä tällä hallituskaudella toteutettavaksi työ ei meiltä lopu kesken mutta isoja askeleita otetaan

jatkaa mutta mutta kiitän siitä vielä kerran kaikkia teitä että annoitte vahvaa tukea ja ja myöskin panosta siihen ja ehkä viimeisenä asiana tämä hyvinvointi liikkuminen on tärkeää ja toivon että siihen olisi mahdollisuus itse kullakin myös vielä tänään mutta lukion osalta tämä liikkuva koulu laajenee nyt toiselle asteelle ja ja tuo myöskin sitä liikuntaa ja liikkumista mikä tukee oppimista sinne toiselle asteelle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

arvoisa puhemies hyvät kollegat tämä lakiesityshän liittyy kiinteästi vuonna kaksituhattaseitsemäntoista tehtyyn liikenteen palveluista

muutettiin taksiliikenteen sääntelyä muun muassa helpottamalla taksiliikenneluvan saamista sekä vapautettiin alan hinnoittelua oppositio nosti kyseistä lakia säädettäessä esiin muun muassa ongelmat joita uudistus voi aiheuttaa kilpailulle ja alueelliselle palvelutarjonnalle uudistuksen seurauksena joudutaan nyt poistamaan autoveron alennus takseilta sillä uudessa järjestelmässä alennuksen tarkoituksenmukainen rajaaminen olisi vaikeaa tässä tilanteessa uudistusta voidaan pitää aiheellisena siitä syntyy kuitenkin eräitä riskejä valmistelussa on käynyt ilmi että alennuksen poistaminen voi hidastaa taksikannan uudistumista tämä on ongelmallista kansallisten ilmasto ja energiatavoitteiden saavuttamisen kannalta uudemmat autot kuormittavat ympäristöä vähemmän olisi syytä seurata missä määrin autoveron alennuksen poisto vaikuttaa taksikantaan ja sen aiheuttamiin päästöihin veronalennuksen poisto voi myös entisestään kärjistää taksiuudistuksen aiheuttamaa alueellista epätasa arvoa siksi myös uudistuksen vaikutuksia tasa arvoon tulisi seurata ja ryhtyä tarvittaessa toimenpiteisiin tätä

hallituksen esitystä käsiteltäessä syntyi pieni ristiriita lausuntovaliokunnan eli liikenne ja ja sitten vastaavasti valtiovarainvaliokunnan verojaoston käsittelyiden välillä sikäli että liikennevaliokunta ei kuullut invalidiliittoa joka kuului puolestaan verojaoston kuultaviin ja esitti voimakkaan huolensa siitä mikä olisi pyörätuolikuljetusten tulevaisuus mutta toisaalta liikennevaliokunnalla oli vahva tahto varmistaa kela kuljetusten saavutettavuus kaikkialla suomessa mikä ei taas ollut verojaoston pohdinnan kohteena kuten mietinnöstä ilmenee näin ollen liikenne liikenne ja viestintävaliokunnasta tullut esitys pyörätuolilla liikkuvien alueellisen kuljetuspalvelutarjonnan turvaamisen näkökulmasta että pienet pienet esteettömät niin sanotun caddy luokan ajoneuvot tulisi sisällyttää verovapaiden ajoneuvojen ryhmään on perusteltu tällä muutoksella hallituksen esitykseen varmistetaan myös kyseisten ajoneuvojen varusteluun liittyvien työpaikkojen säilyminen suomessa toisaalta muun muassa invalidiliitto on esittänyt vakavan huolen siitä että uudistus heikentäisi palvelutasoltaan parempien invataksien palveluiden saatavuutta nämä palvelut ovat tarpeellisia monien pyörätuolia käyttävien matkustusturvallisuuden sekä terveyden kannalta siksi on välttämättä varmistettava että nämä erityistarpeet otetaan riittävässä määrin huomioon myös uudistuksen jälkeen ja epäkohdat korjataan välittömästi tätä asiaa punnittaessa sattumoisin juuri tänään olin

taksin kyydissä ja olin vähän yllättynyt että kuljettaja suhtautui ihan myönteisesti tämän veroedun laajentamiseen näihin kevyempiin caddy luokan autoihin hänen mielestään on fiksua että näissä kuljetuksissa käytetään myös ketterämpiä ja vähempipäästöisiä ja toki myös edullisempia kuljetusvälineitä mutta samalla täytyy toki muistaa että että niiden matkustusmukavuus

saanut pyörätuoliasiakkailta paljon moitetta erityisesti kaupunkikeskustojen mukulakivikaduilla hän jäi sitten miettimään miten pyörätuoliasiakkaiden välttämättömien palveluiden jatkossa käy ja tässä suhteessa varsinkin jälkimmäinen pontemme on erityisen tarpeellinen näin ollen esitämme että hyväksytään kaksi lausumaa ensimmäinen lausuma eduskunta edellyttää että hallitus seuraa uudistuksen vaikutuksia ajoneuvokantaan ennen kaikkea kansallisten ilmasto ja energiatavoitteiden kannalta työllisyyteen sosiaaliseen ja alueelliseen tasa arvoon ja ryhtyy tarvittaessa toimenpiteisiin havaittujen ongelmien ratkaisemiseksi

arvoisa puhemies kannatan edustaja harakan juuri tekemiä lausumaesityksiä siinä muodossa

arvoisa rouva puhemies liikenteen lainsäädäntöuudistusten myötä taksiala tulee muuttumaan rajusti tämän kesän aikana jatkossa taksiliikenteen luvanvaraisuutta ja lupamenettelyjä on kevennetty toimintaa koskevia velvoitteita on karsittu asemapaikkasääntelystä luovutaan ja päivystysvelvoite poistuu lisäksi taksiliikenteessä on sallittua käyttää aiempaa monipuolisempaa ajoneuvokalustoa

käyttökustannuksiltaan edullisempi ja taloudellisesti järkevämpi arvoisa puhemies taksialan kannalta muutos on suuri hyppy tuntemattomaan siihen liittyy niin paljon epävarmuustekijöitä että tilanteen seuraaminen ja varhainen puuttuminen epäkohtiin on erityisen tärkeää perussuomalaisten eduskuntaryhmä ehdottaa seuraavia kolmea lausumaa yksi eduskunta edellyttää että hallitus seuraa esityksen vaikutuksia taksikalustoon sekä tavanomaisen henkilöliikenteen että invalidiliikenteen matkustusturvallisuuden osalta ja tarvittaessa ryhtyy korjaaviin toimenpiteisiin kaksi eduskunta edellyttää että hallitus seuraa esityksen vaikutuksia taksiajoneuvokannan muuttumiseen erityisesti niiltä osin joilla on heijastumia isoihin hiilidioksidipäästöihin toisin sanoen on seurattava sitä että ajoneuvokannan tarkoituksenmukaisuus ja määrä suhteessa kuljetustarpeisiin on oikea kolme eduskunta edellyttää että hallitus seuraa esityksen vaikutuksia yhdessä muun taksiuudistuksen kokonaisuuden kanssa kela kuljetuksiin koulukuljetuksiin ja muihin julkisiin kuljetuksiin ja ryhtyy ripeästi korjaamaan mahdollisia havaittuja ongelmia kansalaisten kuljetuspalveluissa

arvoisa rouva puhemies mistä meillä on tässä tänään kysymys tämän esityksen taustallahan on laki liikenteen palveluista ykkönen joka tulee nyt voimaan hallituspuolueiden tahdosta ensi heinäkuun alusta tuleva taksiliikenne ei enää ole luvanvaraista velvoitteita kevennetään ja taksiliikenteessä on jatkossa sallittua käyttää aiempaa monipuolisempaa ajoneuvokalustoa tämän uudistuksen vuoksi olemme siinä tilanteessa että asteittain poistetaan autoveron alennus osasta takseista tässä tilanteessa uudistusta voidaan pitää aiheellisena vaikkakin se sisältää myös omia riskejään liikenne ja viestintävaliokunta teki tästä lakiesityksestä lausunnon josta käy ilmi vakava kritiikki liittyen uhkakuviin ajoneuvojen keski iän kasvamisesta päästöjen lisääntymisestä liikenneturvallisuuden heikkenemisestä taksitoiminnan kannattavuudesta ja sitä kautta myös palveluiden laajasta saatavuudesta

matkustajan ajoneuvot autoverosta vapaisiin ajoneuvoihin hallituksen alkuperäisestä lakiesityksestä poiketen tässä toisessa käsittelyssä haluan nyt ihan erikseen kiittää siitä että tätä tavoitetta ja toivetta valtiovaroissa kunnioitettiin tällä on erityinen merkitys harvaan asutuilla seuduilla ja sillä on merkityksensä ympäristöön sillä on merkityksensä kuntien talouteen ja myös työllisyyteen

arvoisa rouva puhemies heinäkuun alusta on tulossa voimaan laki liikenteen palveluista jolla kevennetään tieliikenteen palveluiden tarjontaa koskevaa sääntelyä ja vähennetään toimijoiden hallinnollista taakkaa liikennepalvelulaki tulee muuttamaan olennaisesti myös vallitsevaa kiintiöihin ja autokohtaisiin lupiin perustuvaa taksijärjestelmäämme vaikka ammattimainen taksiliikenne jää edelleen luvanvaraiseksi keskeisintä on että taksilupien määrää rajoittavat kiintiöt poistuvat ja autokohtainen taksilupa muuttuu toimijakohtaiseksi taksien nykyisiä verotukia on voitu perustella muun muassa alan sääntelystä johtuvilla rajoitteilla kuten asemapaikka ja ajovelvoitteilla jotka rajoittavat taksiluvan saaneiden elinkeinovapautta koska nämä perusteet poistuvat liikennepalvelulain myötä verotukien uudelleentarkastelu on ajankohtaista ja perusteltua hallituksen esityksessä ja valiokunnan mietinnössä esitetään tavallisten taksien verotukien poistumista porrastaen niin että se olisi voimassa täysimääräisesti vuodesta kaksituhattakaksikymmentäkolme alkaen

valiokunnan mietinnössä kuin myös liikenne ja viestintävaliokunnan lausunnossa painotettiin sitä että näin voidaan tehdä mutta nyt esitetään kuitenkin jatkoa verovapautta esteettömille takseille ja koulukuljetustakseille aivan perustellusti verottomuuden tarkoituksena on siis turvata erityisryhmien liikkumismahdollisuudet ja yhteiskunnan kustantamat kuljetukset erityisesti harvaan asutuilla alueilla verottomuus koskee niin sanottuja isoja esteettömiä tila ja koulukuljetustakseja jotka on hyväksytty kuljettamaan lisäksi vähintään seitsemän matkustajan näistä yksi tai useampi voi olla pyörätuolissa matkustava henkilö rajaus on sama kuin viimeksi vuoden kaksituhattaviisitoista muutoksessa jossa niin sanotut pienet esteettömät yksi plus kuusi taksit luokiteltiin veroedun suhteen samaan ryhmään kuin tavalliset taksit niiden verotuen enimmäismäärä oli siis neljätuhattakahdeksansataa euroa kun isojen esteettömien verotuki korotettiin viiteentoistatuhanteen euroon ja valiokunta puolsi tuolloin tätä linjausta liikenne ja viestintävaliokunnassa nähtiin yksimielisesti merkitys sillä että taksiliikenteessä käytettävät pienet esteettömät autot tulisi sisällyttää verovapaiden ajoneuvojen ajoneuvojen ryhmään perusteena on se että verotuen poisto vähentäisi todennäköisesti niin sanottujen caddy luokan ajoneuvojen saatavuutta esteettömiin kuljetuksiin tämä johtuu siitä että näiden autojen jälleenmyyntihinta on heikompi kuin tavallisten taksien siksi myös niiden elinkaarikustannukset ovat tavallisia takseja suuremmat erittäin hyvässä yhteistyössä saimme siis aikaan tämän muutoksen koskien koskien esteettömiä takseja ja koulukuljetuskalustoa kyseessä taksien verotuki arvoisa puhemies edellä edustaja jari ronkainen esitti oman ryhmänsä ponsilausumia täällä kolmin kappalein oikeastaan voisin melkein melkein sanoakseni yhtyä yhteen niistä eli keskimmäiseen jossa kiinnitettiin huomiota isoihin hiilidioksidipäästöihin ja siihen ovatko ne ajoneuvot jotka kulkevat maanteillämme tulevaisuudessa tarkoituksenmukaisia määrältään ja suhteessa kuljetustarpeeseen omasta mielestäni tulevaisuudessa onkin seurattava sitä miten meidän taksikalustomme kehittyy kun kilpailu sinänsä vapautuu hyvinkin laajasti ja mikä tulevaisuudessa periaatteessa edes on taksi tulemme varmasti seuraamaan seuraamaan lakiin liikenteen palveluista annettujen lausumien myötä mielestäni tämä edustaja ronkaisen esittämä lausuma kaksi oli aivan asianmukainen ja toivon että että eduskunnassa laajasti tätä ainakin arvioidaan ja mietitään lain liikenteen palveluista osalta näiden autojen hiilidioksidipäästöjen vaikutusta taksikalustoomme

anteeksi kysyisin edustajalta oliko teillä tarkoitus kannattaa

arvoisa rouva puhemies tosiaan tässä lakiehdotuksessa nyt puututaan näihin autoveron alennuksiin joita poistetaan vaiheittain ja ja tässä esityksessä isot esteettömät yhden tai useamman pyörätuolipaikan tilataksit sekä koulukuljetustaksit ehdotetaan säädettäväksi kokonaan autoverottomiksi ja samalla invataksien verottomuus poistuisi vihreät ovat kuitenkin huolissaan invalidiliiton tapaan siitä että nämä yhden pyörätuolipaikan taksit joita ovat esimerkiksi tämmöiset caddy luokan ajoneuvot eivät täytä pyörätuolissa istuvan matkustusturvallisuuden ja terveyden vaatimuksia myöskään seitsemän matkustajapaikan takseissa joissa on vain yksi pyörätuolipaikka turvallisuuskriteerit eivät

ja tällöin näitä ajoneuvoja ei voida laskea esteettömiksi takseiksi eikä niiden veroetu ole siten perusteltu näinpä me ehdotammekin tähän pykälämuutosta jossa kahdennenkymmenennenkahdeksannen pykälän kolmas kohtaa muutettaisiin kuulumaan siten että on hyväksytty kuljettajan lisäksi vähintään seitsemän matkustajan kuljetukseen toisin kuin kuuden mikä on pohjaesityksessä ja joista kaksi tai useampi voi olla pyörätuolissa matkustava henkilö kun pohjassa on yksi ja tämä siksi että voisimme varmistaa sen että pyörätuolilla kulkevilla kulkevilla on turvallinen

edustaja mikkoselle tiedoksi että valitettavasti toisessa käsittelyssä ei voi tehdä näitä esityksiä ne olisi pitänyt tehdä ensimmäisessä käsittelyssä mutta ne tulivat pöytäkirjaan kuitenkin

uudistetaan autoverolakia taksien osalta ja kiinnittäisin erityisesti huomiota esteettömien ajoneuvojen määritelmään ja tähän caddy luokkaan pidän hyvänä sitä että liikennevaliokunta yksimielisesti päätti laajentaa esteettömän ajoneuvon käsitettä siten että tämä niin sanottu caddy luokka eli pienemmät ajoneuvot otetaan siihen mukaan kyse on siis pienemmästä autosta kuin kuorma autosta käytännössä invataksit nämä isot invataksit ovat kuorma autoja ja niihin menee kaksikin

kun taas caddy luokkaan mahtuu yksi yksi pyörätuoli kyytiin on selvää että silloin kun kuljetetaan yhtä henkilöä on järkevämpää kuljettaa tätä henkilöä pienemmällä autolla kuin kuorma autolla tai isolla autolla jossa kuljetetaan sitten lähinnä tyhjää tilaa ja näin ollen liikennevaliokunta tähän ratkaisuun päätyi ja hyvä että valtiovarainvaliokunta valtiovarainvaliokunta tämän mietinnössään otti huomioon on selvää että tämä on myös ympäristökysymys jonka luulisi kiinnostavan myös vihreitä

valiokunnan puheenjohtajan roolissa syytä kiittää valiokunnan jäseniä ja myös valtiovarainvaliokunnan jäseniä ja mietintöä tämä on osoitus siitä että kun lausuntovaliokuntana yksimielisesti ratkaisuun jossa oli muutoksia hallituksen esitykseen

kautta meidän lausumamme käytännössä hyväksyttiin sellaisenaan eli tässä kohtaa on syytä kiittää tosiaan sekä mietintövaliokuntaa että omaa valiokuntaa

arvoisa puhemies kaikkia edustaja ronkaisen tekemiä lausumaehdotuksia

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen seitsemäs asia käsittelyn pohjana on liikenne ja viestintävaliokunnan mietintö seitsemän päätetään lakiehdotuksen sisällöstä mietinnön esittelee liikenne ja viestintävaliokunnan puheenjohtaja jalonen

arvoisa puhemies tosiaan ajokorttilaki on käsittelyssä ja tämä on puhututtanut sen verran että päätin tulla esittelemään tämän lyhyesti

ajokorttilakia ylipäätänsä on lähdetty sen takia uudistamaan että kortin hintaa on pidetty kansan keskuudessa kovana ja siihen on haluttu haluttu puuttua mahdollisuuksien mukaan niin että kuitenkin turvallisuus pysyy pysyy yllä tämä on luonnollisesti herättänyt keskustelua niin valiokunnassa kuin valiokunnan ulkopuolella

lyhyesti näitä meidän valiokunnan perusteluja läpi ja oikeastaan se kiteytyy suurelta osin tähän alkuun joka kuuluu valiokunta pitää hyvänä että ajokorttisääntelyä selkeytetään ja kevennetään liikenneturvallisuuden vaatimukset huomioon ottaen näin uudistus toteuttaa hallituksen norminpurkua valiokunta toteaa kuitenkin että ajokorttijärjestelmä on vieläkin monimutkainen ja vaikeaselkoinen valiokunta katsoo sen vuoksi että on syytä jatkaa ajokorttijärjestelmän selkeyttämistä ja tarvittaessa valmistella kokonaisuudistus eli siinä kiteytyy aika paljon sitä pohdintaa mitä me olemme käyneet

yhtenä

mitä ollaan käyty käyty ja pohdittu on se peruslähtökohta että kun ajotuntien ja teoriatuntien määrää lähes kauttaaltaan vähennetään ajokortin ajamisesta niin toisaalta siinä vaiheessa kun ihminen tulee ensimmäistä kertaa omalla ajoneuvollaan liikenteen pariin mikä vaatii ajokortin

hänelle annetaan ensimmäisen ajokortin neljä teoriatuntia neljän teoriatunnin sisällöstä keskusteltiin pitäisikö siinä painottaa myös käytännön ajoa elikkä siinä olisi vaihtoehtona myös ajotunnit pelkän teorian sijasta ja ja tätä keskustelua käytiin varsinkin mopokortin kohdalla

toinen toinen iso keskustelu oli opetusluvalla ajaminen ja jarrupolkimen lisääminen opetusajoneuvoon miten kokonaisuus pysyy semmoisena että opiskelijalla on mahdollisimman monipuolinen kokemus erilaisista autoista ja miten kokonaisuus saadaan saadaan pyöritettyä niin että se ei taas nosta hintaa eli tämä oli yksi

keskustelunaiheita ovat ylipäätänsä tämä ammattikuljettajien riittävyys ja saatavuus suomessa tulevaisuudessa se ei ole pelkästään tämän asian yhteydessä vaan monessa muussakin yhteydessä noussut esille tämä puolustusvoimien koulutus on siinä suhteessa muun muassa liikenteen tullut esille ja kolmosvaiheessa odotetaan siihen siihen sitten ratkaisuja ajokorttiluokat ylipäätänsä

kirjaimia kortissa jotka eivät välttämättä kaikille avaudu ihan sellaisenaan että mitä sillä saa ajaa ja mitä ei ehkäpä yksi sekavimmista ajoneuvoluokista mihin kortteja ajellaan on tuo traktoriluokka ja selkeyttääksemme asiaa teimme siitä kohtalaisen pitkän avaavan kohdan meidän mietintöön jonka luettuaan kyllä saa tämmöisen rautalankaversion siitä mitä milläkin kortilla ajetaan ja mikä mikäkin mikäkin on suosittelen lukemaan avaa katseita ja ajatuksia samassa yhteydessä todettiin se että vaikkakin ammatillisessa mielessä traktorit voivat olla kuorma autopuolella kilpaileva tekijä niin kuitenkin maatalousmielessä on kohtalaisen kohtalaisen

järjetöntä vaatia suomen maataloudelta semmoista missä on e siellä perässä tätä pohdintaa kun käytiin läpi niin päätettiin ottaa se e vaatimus sieltä pois mutta samalla tiedostaen se että tämä tämä kokonaisuus on pidettävä hallinnassa niin ettei se aiheuta yhteiskuntaan ongelmia ja sen takia meillä on lausumaehdotus eduskunta edellyttää että valtioneuvosto seuraa ajokorttiuudistusten toteutumista erityisesti liikenneturvallisuuden ja yhtäläisten kilpailuedellytysten toteutumisen osalta ja tarvittaessa ryhtyy toimenpiteisiin kilpailuvääristymien korjaamiseksi

lisäksi näitä keskustelunaiheita ovat mopot ja moottoripyörät kaksipyöräisellä kulkeminen ja onko meillä niin sanottua suomi lisää tässä vai ei asiaan perehdyttiin

eun vaatimusten mukaisia siellä olisi pieni muutoksen mahdollisuus ollut mutta se olisi taas tehnyt sen että sillä ajokortilla ei olisi välttämättä päässyt sitten ulkomaille joten joten tämä tämä tilanne mikä tässä nyt oli oli kokonaisuudessaan järkevämpi ja korostetaan sitä että ylipäätänsä ei saa tehdä tämmöisiä suomi lisiä suomi lisiä sen enempää kuin mitä eu vaatii

ajokortteihin vaaditaan aina että on terveydeltään semmoisessa kunnossa että ei ole vaaraksi muille itselleen tai kyydissä oleville tämä voi olla haaste tulevassa yhteiskunnassa kun ihmiset ikääntyvät ja ja ajokortti halutaan pitää entistä pidempään tässä vaiheessa kun yhteiskunnassa laajasti muutetaan muutetaan näitä tietojärjestelmiä me siinä mahdollisuuden siihen että ne järjestelmät rakennetaan heti alusta asti semmoisiksi että siellä lääkärissä ei tarvitse rampata erikseen sen ajokortin takia kun on siellä just käynyt flunssan takia eli siellä järjestelmä voi ilmoittaa että nyt nyt alkaa ajokortin terveystarkastus olemaan liki että pystyisikö sen katsomaan tässä samassa eli on tämmöistä käytännön helpotusta tietojärjestelmien osalta toisaalta jos ihmisellä on päihdeongelmia sekakäyttöongelmia huumekäyttöongelmia ja niin edespäin niin myös se sitten olisi siellä suoraan suoraan tiedossa niin ettei välttämättä suoraan myönnetä sitä korttia jos on oletettavissa että on riski liikenteen vaarantamisesta

tässä on monia isoja muutoksia ja yleisesti muutokset aina vaativat sitä että niiden vaikutuksia seurataan ja sitä kautta löydetään sitten mahdolliset ongelmat ja niitä pystytään korjaamaan tämän johdosta tulee sitten toinen lausumaehdotus joka kuuluu valtioneuvosto teettää ja toimittaa liikenne ja viestintävaliokunnalle seurantatutkimuksen ehdotettujen muutosten toteutumisen ja niiden vaikutusten selvittämiseksi erityisesti erityisesti silmällä pitäen liikenteen tulevaisuuden toimintatapojen vaikutuksia liikenneturvallisuuteen logistiikkaan ja ammattikuljettajiin eli me kävimme tätä varsin perusteellisesti läpi kriittisesti yli hallitus oppositio rintaman ja lopputuloksena on hyvä yksimielinen mietintö

arvoisa rouva puhemies

ajokortin saatavuuden ja sen suorittamistapojen voisi sanoa höllentäminen tai ainakin lain tulkinnan tulkinnan höllentäminen normien purkamisen ja säädösten riisumisen kautta siltä osin että koulutusvaatimuksia tullaan höllentämään ajo opetukseen ja teoriaopetukseen laitetaan ja vaaditaan edelleen minimitunnit niin mopokortin kuin luokan ajokortin

kuljettajatutkintoa tiukennetaan ja vaatimustasoa tutkinnon osalta nostetaan on selvää että että

tämä esitetty ja eduskunnassa nyt hyväksyttävänä oleva on edelleen sangen monimutkainen ja ja kokonaisuudistusta kaivataan varmasti kipeästi mutta on huomioitava että me olemme riippuvaisia myöskin euroopan unionin lainsäädännöstä ja ja yhteishyväksynnästä siltä osin että meidän ajokorttimme sopii ja passaa muiden euroopan maiden teillä ja myöskin päinvastoin kun eurooppalaiset ajokortinhaltijat tulevat ajamaan suomen teille eli tietysti tämä riippuvuussuhde pitää varmastikin monelta osin edelleen säilyttää mutta edelleenkin me valiokunnassa näimme että ajokorttilainsäädäntöä tulisi kehittää yksinkertaisempaan suuntaan ja ja siltä osin siltä osin lausuimme asiasta

myöskin yritettiin poistaa suomi lisät jotka ovat vuosien saatossa tänne ajokorttilainsäädäntöön tulleet mukaan on huomioitava että ensimmäistä ajokorttia suoritettaessa vaaditaan aina neljän tunnin teoriaopetus liikenteen perusteista ja moottorikäyttöisen ajoneuvon kuljettajana toimimisesta toimimisesta se koskee tilannetta kun ensimmäinen kortti olisi tai voisi olla niin traktori mopo tai

valiokunta käsitteli myös ajo opetusluvalla opettamista hallituksen esityksen mukaan opetusluvan saamiseksi ei enää vaadita

eikä opetusluvan haltijan pedagogisia edellytyksiä näin ollen tarkenneta lain lain tasolla opetusautoon vaaditaan edelleen jarrupoljin josta käytiin ennen hallituksen esitystä monenlaista keskustelua siis tarvitaan jarrupoljin paikallensa mutta sen katsastusvaatimus poistetaan eli katsastuspakko poistuu arvoisa puhemies valiokunnassa tehtiin muutosesitys myöskin traktorin ajokorttivaatimuksiin e luokan yhdistelmäkorttia ei vaadita traktorin ja perävaunun muodostamaa yhdistelmää kuljettaessa kun kyseessä on traktori jonka rakenteellinen nopeus ylittää kuusikymmentä kilometriä tunnissa huolta on kannettu varsinkin siitä että tämä saattaa johtaa kilpailuvääristymiin erityisesti maa ainesten kuljetusten osalta mutta valiokunnassa me pidimme tärkeänä että lain toteutumista seurataan ja ryhdytään toimenpiteisiin mikäli muutokset johtavat markkinahäiriöihin

terveystietojen osalta hallituksen esityksessä esityksessä ehdotettiin että ryhmään kuuluvaa ajokorttia haettaessa lääkärinlausunto korvataan ajokortin hakijan vakuutuksella terveysvaatimusten täyttymisestä se vähentää osaltaan terveyspalvelujärjestelmän kuormitusta toisen uudistuksen mukaan lääkärinlausuntoa vaaditaan käytännössä vasta noin noin seitsemänkymmentäviisi vuotiaalta jos ajokortti on uudistettu ennen seitsemänkymmenen vuoden täyttymistä viideksi vuodeksi nähtiin tärkeäksi että lääkärin ja poliisin välistä tiedonkulkua ja tietojärjestelmiä tulisi parantaa ja kehittää tietojärjestelmä liikenneriskien

helpottamiseksi eli terveystietojen luovutusta ja niiden käyttöä koskevaa järjestelmää ei meillä ole vielä oikein olemassa ja tähän toivotaan tietysti tietysti tarkennusta ja muutosta arvoisa puhemies valiokunnan käsittelyssä käytiin aika pitkällistä keskustelua koulutusvaatimuksista erityisesti riskikoulutuksen eli eli liukkaan kelin ja pimeällä

ajon opetuksen suorittamisesta on välttämätöntä että ajo opetuksen yhteydessä opitaan tunnistamaan pimeällä ja liukkaalla ajoon liittyviä erityispiirteitä ja riskejä kuten tienpinnan vaikutus ajoneuvon hallintaan pidimme tärkeänä että lain tasolla tähän riskikoulutukseen kiinnitetään huomiota miten se suoritetaan kuinka paljon sitä suoritetaan ja missä sitä suoritetaan tästä käytiin laajaa keskustelua mopokortin osalta voin todeta että siitäkin käytiin käytiin monenlaista vääntöä

sisältyy teoriakoe ja ajokoe silloin kun b luokan ajokorttia suoritetaan mutta kun on kyseessä mopokortti niin silloin pelkästään käsittelykoe riittää

arvoisa rouva puhemies aivan aluksi haluan todeta että suhtaudun hieman varauksella siihen mitä tämä ajokorttilain muutos lopulta tuo tullessaan teimme siis yksimielisen mietinnön valiokuntatyössä mutta tämä mietintö jota on kahdessa edeltävässä puheenvuorossa ansiokkaasti esitelty pitää sisällään useamman huolenaiheen liittyen muun muassa ajokorttijärjestelmän monimutkaisuuteen ja vaikeaselkoisuuteen erityisen huolen kohdistan valiokuntatyössä tulleeseen kysymykseen joka kohdistuu liikenneturvallisuuteen tämän muutoksen myötä lisäksi peräsimme yhtäläisten kilpailuedellytysten toteutumista jatkossa ja seurantatutkimusta liittyen ehdotettujen muutosten logistiikkaan ammattikuljettajiin ja liikenneturvallisuuteen kuuleminen valiokuntatyössä oli varsin laaja ja ajoittain aiheutti kovaakin arviointia ja arvostelua liikenteen turvallisuudesta jatkossa onneksi valiokunta edellyttikin sitten mietinnössään ajokorttijärjestelmän selkeyttämistä ja tarvittaessa jopa kokonaisuudistusta haluan nyt uskoa siihen että näihin mahdollisiin korjaustoimenpiteisiin tarvittaessa tulevaisuudessa uudet hallitukset

myös ryhtyvät toisaalta haluan myös kertoa ääneen sen että että erityisesti kun miettii valiokuntatyötä tämän ajokorttilakiuudistuksen yhteydessä huomasin itse ajattelevani

useasti sitä mihin kaikkeen lainsäätäjä on loppujen lopuksi valmis normienpurun hengessä koska itse ajattelen ja uskallan ajatella niin että myös kaikki liikenne ja viestintävaliokunnan jäsenet ajattelevat että normeja ei pidä purkaa niin että liikenneturvallisuus kärsii liikenneturvallisuuden kustannuksella kun me olemme oikein rehellisiä itsellemme niin kyllähän valiokuntatyössä tämä liikenneturvallisuus nousi vahvasti esiin siitä kulmasta että nyt ehkä myös normeja purkamalla liikenneturvallisuuteen saadaan määrättyjä riskejä toivon todella että sitten

painamaan

kuten valiokuntatyöskentelyn aikana huomasimme ajokorttiluokat eivät vielä tämänkään uudistuksen jälkeen ole todellakaan selkeitä millä kortilla saa vetää minkäkinlaista perävaunua ja millä painoilla ei siitä kukaan ota selvää tähän tarvitaan kokonaisuudistus jossa koko korttiviidakko täytyy perata läpi tähän valiokunta ottikin mietinnössään kantaa valiokunta mietinnössään myös esittää kaksi hyvää lausumaa liikenneturvallisuuden toteutumista sekä puuttumaan mahdollisten kilpailuvääristymien

että traktoriluokissa luokan korttia perävaunua vedettäessä ja riskinä on että maansiirtokuljetukset alkavat kiinnostamaan traktorimiehiä toinen lausuma edellyttää valtioneuvostoa teettämään ja toimittamaan valiokunnalle seurantatutkimuksen muutosten toteutumisen ja niiden vaikutusten selvittämiseksi tässäkin viitataan liikenneturvallisuusvaikutuksiin logistiikkaan ja muun muassa ammattikuljettajien riittävyyteen arvoisa puhemies tärkein muutos tähän jo joulukuussa jolloin erikseen käsiteltiin kuudeskymmenesensimmäinen pykälä muu ulkomainen ajokortti silloin valiokunnan yksimielisellä päätöksellä päädyttiin siihen että eu ja eta alueen ulkopuolelta tulevien kansalaisten korteilla ei saa jatkossakaan raskasta kalustoa tai ajoneuvoyhdistelmiä suomessa kuljettaa tällä suljettiin harmaan talouden portti tällä muutoksella oli tarkoitus palvella suomalaista matkailua eivätkä kiinalaiset tule tänne lomallaan yhdistelmiä ajamaan henkilöautoa ja moottorikelkkaa he jatkossa

arvoisa

rouva puhemies tämä ajokorttilain uudistaminen on osa hallituksen norminpurkua ja siinä mielessä varsin onnistunut sellainen paketti tarkoitus on ollut yksinkertaistaa ajokortin hankintaa ja halventaa sen hankinnan hintaa opetuksen sekä teoria opetuksen määrää vähennetään tämä pienentää autokoululaisen kustannuksia kuitenkin siten että kuljettajatutkinnon vaatimustasoa nostetaan jolloinka oppimisen merkitys kuitenkin korostuu eli eli ajo oppilaan on kuitenkin osattava insinööriajossa enemmän kuin tähän asti edelleen korttiprosessi yksinkertaistuu esimerkiksi b kortin osalta siten että se perusajokortti on yksivaiheinen kun se nykyään nykyään on kaksivaiheinen valiokunta kiinnitti tähän erityistä huomiota ja osaltaan halusi varmistaa että tähän yksivaiheiseen opetukseen ja tutkintoon sisältyy turvallisuusosuus ja myöskin kokemuksen hankkiminen hankalista liikenneolosuhteista ja tällainen vaade siellä jatkossa sitten myöskin on

hankintaa leimaa se että kaikissa vaaditaan alussa neljän tunnin teoriaopetusta joka kyllä sitten kantaa sinne myöhemmäs eli jos esimerkiksi mopokorttia hankkiessa on opiskellut neljä tuntia teoriaa niin niitä samoja oppeja ei tarvitse sitten henkilöauton ajokorttia suorittaessa enää lukea esityksessä alun perin oli hahmotelma hahmotelma että mopokortissakin olisi ajokoe jatkossa mutta nyt jatkossa tosiaan pelkkä käsittelykoe niin kuin tälläkin hetkellä on ollut riittää mopokortin saamiseen täällä jo puheenvuoroissa kiinnitettiin huomiota näihin lausumiin ja ja ne ovat tarpeellisia erityisesti näitä traktorikuljetuksia ja niiden muutoksen mahdollista vaikutusta kilpailutilanteeseen on syytä seurata edelleen valiokunta totesi että tämä ajokorttijärjestelmämme erityisesti näiden traktorikorttien osalta on kyllä niin monimutkainen että ei siitä siitä oikeastaan kukaan ulkoa tahdo muistaa kuinka ne kirjaimet ja eri yhdistelmät menevät molemmissa lausumissa painotettiin myös liikenneturvallisuutta ja se tuli hyvin monessa asiantuntijalausunnossa esiin ja se on myös oma huoleni tässä asiassa kuljettajan ajokunto on tällä hetkellä suurin liikenneturvallisuusriski ja me emme saa tehdä täällä sellaisia toimia että huonommassa kunnossa olevia kuljettajia olisi liikenteessä enemmän tämä tarkoittaa päihteidenkäyttöä alkoholia ja huumeita ja kuljettajan mielenterveyttä tiedonsaantia näistä asioista on sosiaali ja terveysjärjestelmämme ja poliisin välillä parannettava ehdottomasti sillä tieto näistä asioista ei tällä hetkelläkään kulje riittävän sujuvasti ja jouhevasti arvoisa

rouva puhemies täytyy ilolla tervehtiä tätä hallituksen esitystä joka nyt sitten valiokunnasta on on saanut mietinnön on hienoa että meillä tehdään toimenpiteitä jotka alentavat ajokortin hintaa helpottavat ajokortin saatavuutta ja antavat myöskin lisää vaihtoehtoja ajokortin suorittamistapoihin hyvin myönteistä on myös se että traktoreiden ajokorttiluokitusta muutetaan koska se on tähän mennessä ollut tavattoman monimutkainen tässä tullaan luopumaan niin sanotusta liikennetraktoriluokasta mutta edelleen tässä traktoripuolella tulee olemaan aika vaikeita tulkintayksityiskohtia viittaan valiokunnan yksityiskohtaisissa perusteluissa neljänteen pykälään ajokorttiluokat jossa kerrotaan että traktorin kuljettaminen edellyttää edelleen auton ajokorttia jos sen rakenteellinen nopeus ylittää kuusikymmentä kilometriä tunnissa b luokan ajo oikeus vaaditaan jos traktorin kokonaismassa on enintään kolmetuhattaviisisataa kiloa ja kuorma auton ajokortti jos kokonaismassa ylittää kolmetuhattaviisisataa kiloa c yksi luokan kuorma auton ajo oikeus riittää jos traktorin kokonaismassa ylittää kolmetuhattaviisisataa kiloa mutta ei

ja muuten vaadittaisiin c luokan kuorma auton ajo oikeus olennaista tässä on tietysti se että se nopeus ei ylitä sitä kuuttakymmentä kilometriä tunnissa esimerkiksi kotimainen valtra a yhdeksänkymmentäneljä traktori joka on kooltaan vain kolmisylinterinen kolme pilkku kolme litrainen jo itsessään painaa sen kolmetuhattaviisisataa kiloa se on yhdeksänkymmentäneljä hevosvoimainen traktori ja on tämän hetken traktorimyynneissä erittäin harvinaista että ostetaan näin pieniä traktoreita mutta olennaista on se kuusikymmentä kilometriä koska niiden traktoreiden nopeus ei yleensä ylitä sitä kuuttakymmentä mutta mutta jatkossa tulee kyllä selkeyttää tätä koska tuntuu vähän siltä että valiokunnassa ei välttämättä ole kiinnitetty huomiota siihen millaisia nämä nykypäivän traktorit ovat koska nämä kilomäärät tuntuvat olevan siellä hiukan hiukan liika pieniä eli tämä esitys on hyvä ja mietintö on kokonaisuutena hyvä mutta tämä antaa myöskin jatkotyölle mahdollisuuksia ja ja vaatimuksia siitä että nämä asiat saadaan korjattua

arvoisa puheenjohtaja juuri se linja että yksinkertaistetaan ajokortteja koskevaa lainsäädäntöä on aivan oikea linja meillä on liian monimutkainen lainsäädäntö edelleen ajokortit ovat liian monimutkaisia vieläkin niitä on liian useita ja sitä työtä pitää jatkaa viittaan myös maataloudessa oleviin traktoreihin edustaja hautala edellä puhuikin niin yksityiskohtaisesti että viittaan hänen puheenvuoroonsa ja olen siitä

tämäkin vaatii vielä selkeyttämistä samalla tavoin kuin koko ajokorttiasia mutta on mukava ja miellyttävä huomata että nykyaikainen järjestelmä on otettu huomioon ja tämmöinen vanhanaikainen kankea järjestelmä on tässä mietinnössä heitetty romukoppaan oikealla

arvoisa rouva puhemies tämän esityksen tarkoituksena on tosiaan selkeyttää ajokorttijärjestelmää suomessa ja joiltakin osilta varmaan niin tapahtuukin mutta niin kuin tämä keskustelu jo osoittaa

on hyvä osoitus siitä että siinä on päästy selkeämpään käytäntöön mutta sitäkin voisi vielä muuttaa mutta yleisesti ottaen tämän ajokorttiajatuksen omasta mielestäni pitäisi kulkea niin että jos sinulla on oikeus ajaa isompaa autoa raskaampaa ajoneuvoa niin voit toki ajaa myös kevyempää ajoneuvoa ilman erillistä koulutusta sen alle esimerkiksi puutavararekan kuljettaja ei voi ajaa linja autoa mikä on minusta hämmästyttävää koska on se linja auton kuljettaminen aika paljon helpompaa verrattuna sen puutavararekan kuljettamiseen tämän tyyppisiä selkeyttämisasioita suomessa tässä ajokorttiuudistuksessa pitäisi tulevaisuudessa tehdä ja

varmaan olisi sellaista norminpurkuvaraa vielä tärkeää tässä uudistuksessa on myös huomioida ammattikuljettajien saatavuuden varmistaminen ja puolustusvoimien tarjoama kuljettajakoulutus pitäisi pystyä paremmin hyödyntämään koska päivä päivältä ja ainakin tulevaisuudessa näitten ammattikuljettajien saatavuus on haasteellisempaa ja olisi hyvä hyödyntää puolustusvoimat tarjoaa kuitenkin huippuluokan koulutusta ja uskoisin kyllä että kuka nuori sitten sen koulutuksen läpi käy ja läpäisee on kyllä ihan pätevä menemään myös tuonne liikenteen joukkoon ammattikuljettajaksi ja siitähän sitä rekkamiehen uran pystyy sitten aloittamaan

ajokorttisääntelyä edustaja pakkanen puhui juuri edellä minusta hyvin siitä että meillä on aika monimutkainen tämä korttijärjestelmä ja aivan varmasti sitä selkeyttämistä kyllä tarvitaan esimerkiksi juuri ajatus siitä että jos on suorittanut kortin joka oikeuttaa raskaamman

päde siihen kevyempään kalustoon on kyllä huoli tiettyjen normien keventämisestä mitä tässä tehdään suhteessa turvallisuuteen itselläni on juuri tuore kokemus siitä kun kun on kotona opetettu yhtä ajokortin saanutta ja esimerkiksi tätä että tässä ei nyt sitten vaadita ajo opetusta antavalta opettajan koetta pidän kyllä liikenneturvallisuuden kannalta huonona ratkaisuna me tiedämme että yleensä vanhempi opettaa opettaa lastansa ajamaan ja hänen omasta ajokortistaan on varmaan kaksikymmentä viiva kolmekymmentä vuotta aikaa siinä on kyllä aika paljon ehtinyt erilaista liikennesäännöstöä ja liikennelakeja ja ja sääntöjä muuttua sinä aikana vaikka nuori sen teoriakokeen tekeekin niin pitäisin kyllä täysin perusteltuna että myös opettaja olisi käynyt sen kokeen ennen kuin saa saa opetusluvan se on hyvä että tämä jarrupoljin siellä siellä säilyy koska kyllä kyllä sitäkin siinä aina välillä tarvitaan kaikki autot joilla opetetaan välttämättä siinä niin nopeasti jarruttavat eli oikeasti se turvallisuus turvallisuus mielessä pitäen on ihan hyvä että opettajallakin on oma jarrupoljin tässä nyt tätä katsastusvaatimusta kevennetään mutta on hyvä että poljin säilyy sitten ehkä ehkä huomio liittyen vähän nyt näihin omiin tuoreisiin kokemuksiin on se että tässä jo kuusitoista vuotiaalle mahdollistettaisiin se että voisi aloittaa opetuksen opetuksen kun kuitenkin ajokortti ikä säilyy pidän ihan perusteltuna niin niin mietin vain että kaksi vuotta on todella pitkä aika ja siinä varmaan syntyy nuorelle aika lailla kiusaus lähteä ajamaan sillä autolla sitten kyllä omin päinkin ilman korttia että en tiedä sinänsä tietysti kahden vuoden aikana ajotunteja voi hyvin kertyä mutta toisaalta kun me tiedämme että oppimisen kannalta semmoinen tiiviimpi opetusjakso on perustellumpi ihmettelen vähän miksi tämä ajokortin opettelu jo kuusitoista vuotiaana aloitettaisiin kahdeksantoista vuotiaana kuitenkin vasta voi kokeen suorittaa
arvoisa rouva puhemies edustaja mikkonen mietti tuossa juuri äskettäin tätä kuusitoista vuotiaana ajo opetuksen aloittamisen eroa siihen

on nähty tarpeelliseksi että ajokortin suorittamisessa lähdettäisiin henkilökohtaisesta tasosta liikenteeseen eli eli minimitasot on lain tasolla määritelty ajo opetuksesta ja teoriasta mutta sitten jokainen henkilökohtaisesti joutuu katsomaan kuinka paljon sitä opetusta oikein tarvitsee toiset vähän enemmän ja toiset vähän vähemmän eli mennään tämmöiseen henkilökohtaiseen polkuun joka sitten johtaa siihen

ajokorttitutkinnon suorittamiseen jonka kriteerejä on nostettu senpä takia sen ajo opetuksen varhaistaminen jo vähän aikaisemmaksi on tarpeellista ainakin niiden osalta jotka tarvitsevat siihen vähän enemmänkin opetusta kuin vain jonkun kuukauden osalta arvoisa puhemies nyt tehty ajokorttilainsäädäntö todellakin purkaa normeja esimerkiksi tämän b b ajokortin suorittamisen yksivaiheistaminen on on nähty tarpeelliseksi mopokortin ajo opetus poistuu mutta käsittelykoe nyt jää eli nykyinen malli malli siihen mutta aina näissä asioissa joissa normeja puretaan ja madalletaan kynnystä suorittaa ajokoe tullaan tähän

ja on tärkeää että asiaa seurataan ja mietitään milloin on tavallaan vedettävä henkseleitä vähän tiukemmalle ja takaisin että ei liikenneturvallisuutta sitten vaaranneta elikkä tätä seurantaa tarvitaan tässä vallan paljon

suomessakin maatalous kehittyy todella kovaa vauhtia ja tilojen koot kasvavat tällä hetkellä näitä nopeimpia yli kuudenkymmenen kilometrin rakennenopeudella olevia traktoreita ei vielä paljon ole maatalouden käytössä mutta kun tilakokojen kehittyminen jatkuu tätä vauhtia ja yhä suurempia todennäköisesti niiden määrä tulee jatkossa olemaan yhä suurempi tämän vuoksi me otimme valiokunnassa tämän asian esille ja nyt sitten saimme muutettua tätä hallituksen alkuperäistä esitystä niin että jatkossakaan ei tarvita yhdistelmäajoneuvokorttia siihen että ajetaan nopeimmilla traktoreilla jos tämä yhdistelmäajoneuvokortti olisi tullut näille traktoreille käytännössä se olisi estänyt

montako tuntia siellä koulun penkillä istuu vaan se että ihmiset oppivat ja osaavat asiat myöskin tässä ajokorttiuudistuksessa on tärkeintä se että koulunpenkillä oleva henkilö tai tuleva henkilö osaa asiat ja hallitsee nämä elikkä toiset voivat hyvinkin nopeasti vähällä koulutuksella saada sen kortin ja toiset ehkä joutuvat olemaan aika monta tuntia kurssilla aika monta tuntia siinä autossa opiskelemassa ajamista ennen kuin sen kortin sitten tulee saamaan se minusta on tässä ajokorttiuudistuksessa kaikkein parasta että osaaminen on tärkeintä valiokunnan
puheenjohtaja jalonen

turvallisuus pimeä ja liukasteluosuus sanomatta sitä me kävimme lävitse oikeastaan hyvinkin perusteellisesti perusteellisesti käytiin lävitse missä kohtaa tämä pitäisi suorittaa vai pitääkö sitä suorittaa ja millä tavalla ja ja lopulta vielä että missä tässä on erittäin monipuolisesti ja perusteellisesti lähestytty tätä asiaa ja lopputulos on on kohtalainen kohtuullinen kompromissi tässä puhuttiin traktoreista ja siitä mikä mikä on ajokorttiluokka millä millä ajetaan mitäkin en tiedä kuinka yleisesti se on tiedossa mutta näitä traktoriluokkia on nyt kolme traktoriluokkaa plus sitten tietysti tämä vanha liikennetraktoriluokka kun otetaan vielä se että tämmöisen normaalin perinteisen maataloustraktorin näköisen traktorin tunnistavat traktoriksi kaikki mutta esimerkiksi mönkijä voi olla traktori kaikissa näissä luokissa ja sitten kun vielä otetaan huomioon tulevaisuudessa mopoautojen vaihtoehdoksi mahdollisesti syntyvän nopeusrajoitetun henkilöauton sijoittautuminen todennäköisesti johonkin näistä traktoriajoneuvoluokista niin huomataan että pelkästään tässä ajoneuvoluokassa on eri ajoneuvoja vaikka kuinka ja monta kaikkiin näihin on omat kriteerinsä nopeuden ja painon perusteella mikä on se ajokortti ja ajokorttiluokka millä sitä voidaan ajaa kohtalaisen monimutkaista

arvoisa rouva puheenjohtaja unohdinkin äsken käsitellä puheenvuorossani

on aivan selvä että tällainen vaarantaminen itselle muille ja yhteiskunnalle yleensä on on sellainen seikka joka on otettava hyvin tarkasti huomioon myönnettäessä ajolupaa ihmiselle minun mielestäni valiokunnan puheenjohtaja perusteli tämän hyvin

laajemminkin tuossa terveystarkastuksessa yleensä huomioidaan minkälainen kunto ihmisellä on myös ymmärrettävää on se että muut rikokset vaikuttavat hyvin siihen asenteeseen joka kuljettajalla on esimerkiksi rattijuoppous on sellainen joka pistää ajattelemaan tuon ajoluvan voimassaoloa minun mielestäni tällainen yksi hairahdus muun muassa rattijuoppouteen lieväänkin rattijuoppouteen on sellainen joka ei nyt kategorisesti saisi aina evätä ajolupaa määräajaksi mutta

huolimattomuutta piittaamattomuutta yhteiskuntaa kohtaan muun muassa juovuksissa alkoholin vaikutuksen alaisena useammankin kerran ajamalla niin kyllä sen täytyy olla vaikuttamassa siihen onko tämä henkilö kelpo kuljettamaan ajoneuvoa ottaen huomioon juuri nämä vaarat muille itselle ja yleensä yhteiskunnalle silloin on ymmärrettävää että ajolupaa ei voi

arvoisa rouva puhemies tämän lakiehdotuksen viidennessä pykälässä puhutaan ikävaatimuksista meillä vähimmäisikä ajokortin saamiseksi esimerkiksi c luokan osalta on kaksikymmentäyksi vuotta tämä tiettävästi tulee eu säädöksistä niin että tässä asiassa ei voi olla kansallista harkintaa mielestäni tämä on unioninkin tasolla harkittu varsin harmilliseksi ikävaatimukseksi mielestäni kahdeksantoista vuoden ikävaatimuksen tässä tulisi c kortin osalta riittää nythän on usein niin että jos esimerkiksi kahdeksantoista vuotias nuori menee kesätöihin hän ei voi ajaa kaupan jakeluautoa edes pieniä kuljetuksia tehdä siellä sen johdosta että tuommoinen iso pakettiauto on useimmiten rekisteröity jo kuorma autoksi ja näin ollen kauppaliike tai joku muu yritys näitä siirtoja tehdessään joutuu aina ajattamaan ajot henkilöllä jolla jolla on sitten lisäksi vielä ammattipätevyys suoritettuna

monet yrittäjät ovat pitäneet tätä tätä säädöstä hankalana koska on hankala saada kesälomien kesälomien aikana kesätyöntekijöitä joilla olisi riittävä pätevyys ajaa ajaa näitä pakettiautoja jotka on rekisteröity kuorma autoiksi mutta kaiken kaikkiaan tosiaan tämä mietintö on hyvä ja antaa kyllä hyvän osviitan nyt sitten myöskin nuorille siihen että innostuttaisiin ajokorttien hankkimisesta

tulee sitten myöskin alentamaan ajokortin hintaa mikä on sinänsä positiivinen asia koska meillä suomessa ajokorttien hinnat moniin muihin maihin nähden ovat huomattavasti korkeammat

arvoisa rouva puhemies liikenneturvallisuuteen tosiaankaan ei koskaan kiinnitetä varmaan liikaa huomiota siksi on hyvä että tässä mietinnössäkin on siitä ihan omia mainintojaan muun muassa liukkaan kelin ajo opetus ja ja sen sen mukanaolo samoin simulaattorikoulutus mikä toki antaa sitä perusopetusta varsinkin nykyisille jotka ovat tottuneet käyttämään erilaisia teknisiä apuvälineitä tämä simulaattorikoulutus on toki hyvä lisä mutta se ei tietenkään korvaa kokonaan luontaista liukkaan kelin ajoharjoittelua ja sekin tässä on tarpeellisesti huomioitu turvallisuus sinällänsä on liikenteessä ihan välttämätön asia ja toivottavasti tämä ajokorttiuudistus vaikka tässä montaa asiaa kevennetään saatavuutta ja koulutusvaatimuksia ei liikenneturvallisuutta vaaranna opetusluvan saanti on tässä yhteydessä nyt selkeästi helpompaa ja toivon myös että siinä asiassa sitten aikanaan kun trafi tai asianomainen virasto näitä lupia myöntää huomioitaisiin myös että tänä päivänähän sellainen ammattikuljettaja joka on syyllistynyt liikennerikkomukseen toistuvasti ja on kenties ajanut raskaan liikenteen ylikuormaa ei saa opetuslupaa jos hänellä on niin sanotusti kolmet sakot siellä muutamien vuosien ajalta ja siinä menee viiden vuoden kuoleentumisaika tänä päivänä toivon että tämä asia nyt sitten viranomaistaholla huomioidaan että toki se ammattikuljettaja joka työkseen ajaa on parempi opettaja liikenteessä kuin sellainen ihminen joka sitten tulevaisuudessa saa opetusluvan vaikkei olisi päivääkään ajanut sen jälkeen autoa kun hän on ajokortin

tämmöinen ristiriita toivottavasti tietenkin poistuu tässä yhteydessä

ja ja näinhän se on on tietysti hyvä että mitä enemmän niitä niitä voi ottaa niin sen parempi mutta että opetus pitää aloittaa jo kaksi vuotta ennen ajokortin vähimmäisikää

ei ei minusta nyt kuitenkaan ole sinänsä siihen mikään mikään erityinen syy koska eihän tämä kahdeksantoista vuoden ikä suinkaan ole mikään mikään enimmäisikä että silloin kahdeksantoista vuotiaana kortti täytyy suorittaa juuri kun on syntymäpäivä vaan vaan jos eivät vielä taidot riitä ja tarvitsee lisää opetusta niin silloin tietysti kannattaa jatkaa niitä opetustunteja ja sitten vähän vähän myöhemmin hankkia ajokortti kuin silloin kahdeksantoista vuotiaana siinä mielessä en en näe sitä perusteluna sille että opetus pitää jo kaksi vuotta aiemmin aloittaa
arvoisa rouva puhemies yleensä ottaen kiinnitän huomiota siihen että tämä uudistus on oikealinjainen sikäli että ajokortin hinta kokonaisuudessaan on tullut aivan liian kalliiksi nuorelle ihmiselle aina vanhemmillakaan ei ole varaa sitä hänelle suoda siksi tästä on syytä huolehtia

pitävät tämän hinnan sillä tavoin kurissa että se ei pääse nousemaan sellaiseksi että on nuorelle ihmiselle todellisuudessa suuri este ajolupa saada koska se on nykypäivän liikenteessä aivan välttämätöntä että mahdollisimman monella olisi ajolupa ei pelkästään itse kuljettamisen varalle vaan yleisesti tuolla liikenteessä koska se on monipuolistunut ja vilkastunut niin että ihmisten turvallisuuden kannalta itselle ja muille on hyvä ja aivan välttämätöntä riittävä sivistys käyttäytymiseen liikenteessä

arvoisa rouva puhemies itse haluan vielä nostaa esiin tämän liikenneturvallisuuden lisäksi kuljettajakoulutuksen uudistuksen valiokuntatyössä kun meillä on täällä tällä hetkellä salissa monta liikenne ja viestintävaliokunnan jäsentä me penäsimme useamman kerran trafilta tästä ajokokeen uudistuksesta uudistuksesta ja vastaukset olivat kaltaisia että suunnitelmat ajokokeen uudistuksesta ovat hyvin keskeneräisiä kysymyksiä on ehkä kerätty ja välillä tuntui että tätä valmistelutyötä ei ole juuri edes aloitettu laki astuu voimaan heinäkuussa niin kuin me valiokunnan jäsenet hyvin tiedämme ja uskallan sanoa että minä en ole ainut valiokunnan jäsen joka on viimeksi tänään saanut tietoa siitä että tuo tilanne on edelleen tämä samankaltainen jos mietitään että me olemme liikenne ja viestintävaliokunnassa tällaisen lain nyt hyväksyneet niin tämä kuljettajakoulutuksen uudistus on niin merkittävä että meille jää myös lainsäätäjinä mielestäni vastuu tuo työ tullaan nyt tämän tutkinnon uudistamiseksi tekemään vaikka se trafin vastuulla onkin mutta todella tämän palautteen suhteen jonka tänään tästä aiheesta sain uskallan väittää että en en ollut tässä aiheessa aiheessa ainut sitten mitä tulee tähän yksilökohtaiseen opetukseen kun täällä on noussut keskusteluun se että nyt sitten ajokorttia voi alkaa ajoharjoitteluluvalla omien läheisten kanssa jo kuusitoista vuotiaana ajelemaan tuolla liikenteessä niin niin tavallaan minä ymmärrän tämän yksilökohtaisen ajattelun tässä mutta sitten meidän täytyy muistaa se että että aika useasti ollaan tässä lainsäädäntötyössä eri lakiesitysten ja ajatusten taustalla myös puhuttu siitä että ihmiset kyllä tänä päivänä tietävät ja tuntevat hyvin omat oikeutensa mutta eivät välttämättä niitä omia velvollisuuksiaan en todellakaan tahdo sanoa tällä sitä että että vanhemmat läheiset ihmiset jotka rupeavat nuoriaan ajattamaan eivät ottaisi nuorista täysillä vastuuta liikenteessä esimerkiksi käyttäydytään mutta kyllähän tämä on ihan tutkimustenkin valossa tullut esiin että semmoinen tiivis kompakti paketti meidän nuorten elämässä siihen liikenteessä käyttäytymiseen on järkevämpi kuin tämmöinen mahdollinen kahden vuoden ajo opetusharjoittelu eli sinänsä kyllähän tässä pitää pitää myös pitää mielessä se että tämä varmasti jatkossa vaatii seurantaa ja ja sitten pitää myös pystyä palaamaan siihen jos ollaan niin sanotusti menty harhaan

tuli esille nämä ajokortti iät tai tämä milloin mitäkin voidaan alkaa ajamaan ja niin edespäin euhan mahdollistaa b luokan ajokortin antamisen jo seitsemäntoista vuotiaana

aikaisemminkin on poikkeuksilla suomessa annettu kortteja kortteja ja edelleen tämmöinen poikkeustilanne voi olla mahdollinen ja silloinhan se on täysin luonnollista että se ajoharjoittelu tehdään aikaisemmin sitten tietysti on myös tämä opetuslupakuvio jos ajatellaan perheen tilannetta siellä välttämättä ei ajella niin usein ja silloin se on hyvä jaksottaa vähän pidemmälle ajanjaksolle ammattikuljettajiin liittyen ajokortin suorittamisiät ovat huolestuttaneet jonkin verran valiokuntaa on havaittavissa että nuoret pääkaupunkiseudulla ajavat jo nykyisin ajokorttinsa myöhemmin kuin kahdeksantoista vuotiaana tästä voi tulevaisuudessa koitua jonkinasteinen ammattikuljettajapula ja tämä on semmoinen yksi seurattava asia se sisältyy tuohon jälkimmäiseen lausumaan taimela nosti esille nämä asetukset miten tarkemmin lakia lakia sitten todeksi todeksi kirjoitetaan tämähän ei ole ainoa laki jossa on asetuksenantomahdollisuus ja niillä tulee ne tarkemmat yksityiskohdat uskallan sanoa valiokunnan puheenjohtajana että vaikka me olemme täystyöllistettyjä

on kokoussuunnitelma täynnä jo koko loppukaudeksi

jos annetut asetukset eivät vastaa sitä valiokunnan henkeä ja lain henkeä niin kyllä sitten ollaan valmiina valmiina vaikka ryhtymään toimiin että asia otetaan uudelleen käsittelyyn tietysti yhteistyössä jos ei asia muuten mene todennäköisesti se menee helpomman reitin kautta mutta haluan tällä puheenvuorolla tavallaan tällä tavoin hoputtaa että pitää tehdä se työ mutta myös muistuttaa että sen pitää olla laadultaan a luokkaa eikä mitään hätäisesti tehtyä

arvoisa puhemies joitakin vuosia sitten tässä eduskunnan salissa käsiteltiin aluksien rikkioksidien vähentämiseen tähtääviä kansainvälisiä sopimuksia silloin vaihtoehtoina rikkioksidien vähentämiseksi oli pesureiden asentaminen aluksiin vähärikkisten polttoaineiden käyttäminen tai

nestemäisen maakaasun eli lngn käyttäminen tämä koski seca alueita joihin suomen vesialueet myöskin kuuluvat nyt esityksen tavoitteena on vähentää typpioksideja nämä kuuluvat marpol yleissopimukseen ja muutokset tulevat suomen osalta voimaan ja ja merenkulun ympäristönsuojelulakiin kirjattavaksi muutoksilla siis vähennetään alusliikenteestä johtuvaa kuormitusta vesiin ja ilmaan tämä on periaatteellisesti hyvä asia ja koskee alusten dieselmoottoreiden typpioksidipäästöjen vähentämistä pidän tärkeänä että suomen kanta kaikissa näissä maailman maailman ja euroopan laajuisissa neuvotteluissa koskien laivaliikennettä ja alusliikennettä lähtee siitä että nämä nämä sopimukset koskisivat vesialueita maailmanlaajuisesti tästä ei pitäisi koitua suomelle taakkaa kilpailukyvyn alenemisena ja niin edelleen koska me olemme äärettömän riippuvaisia meriliikenteestä ja laivaliikenteestä koskien ulkomaankauppaa eli pidän jatkossa tärkeänä että että sekä rikki että typpioksidipäästöjen vähentämistä koskevat yleissopimukset olisivat maailmanlaajuisia ja ja valtioneuvosto myöskin toteuttaisi tätä tätä tapaa kun näistä asioista neuvotellaan

arvoisa rouva puhemies kysymys on jälleen kerran hallituksen kärkiteemasta elikä normien purusta tässä esityksessä ehdotetaan muutettavaksi laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annettua lakia sekä merityösopimuslakia ja näin ollen nykyinen laivaväen laivaväen luetteloinnista annettu laki kumottaisiin lain on tarkoitus tulla voimaan tulevana kesänä ja muutos tässä on se että velvollisuus miehityksen vahvistamisesta ja miehitystodistuksesta poistetaan pieniltä aluksilta sisävesi ja rannikkoalueilla tämä korvattaisiin valtioneuvoston asetuksella annettavalla vähimmäismiehityksellä lakiesitys tuo robottialuksille oikeuden poiketa miehityssäännöistä rajatulla alueella erillisellä kokeiluluvalla johon voidaan pyytää meriturvallisuusviranomaisten lausunto valiokuntatyöhön haluan lähettää sellaisen terveisen että lakiesitys on varmasti tervetullut ja vaikuttaa niin sanotusti simppeliltä ehkä liiankin simppeliltä liikenne ja viestintävaliokunnan työhön mutta esityksen turvallisuus ja vastuukysymykset ovat varmasti sellaisia relevantteja mitkä pitää vielä nyt selvittää valiokuntakuulemisen kautta ja sitä kautta tämä on sitten valmis menemään eteenpäin

arvoisa puhemies laajakaistat ovat haja asutusalueitten hengissä pysymisen ja kehittymisen edellytys on todella hyvä asia että tämä säädetty määräaika nyt poistetaan tästä laista ja annetaan hyvin liikkeelle lähteneen kehityksen jatkua eteenpäin laajakaistat ovat nykyajan päällystettyjä teitä kyllähän sitä eteenpäin pääsee traktorillakin mönkijällä ja ja talvella moottorikelkalla silloin kun fyysisesti liikkumisesta puhutaan tätä voi verrata siihen

rakennettu oikealla tavalla niin liikkuminen on todella hidasta ja sen mukaan ei pääse eteenpäin jos meillä ei ole kunnon yhteyksiä tämä kyseinen laki mikä on voimassa on tuonut hyviä tuloksia mutta ongelmana on koko ajan ollut se että laajakaistan laajakaistan liikkeelle saaminen haja asutusalueille on vaatinut sen että on perustettu osuuskuntia tai muita systeemejä joilla on saatu rahoitukset järjestettyä kun talkootöillä yhteisöissä on alettu näitä toimintoja rakentamaan ja miettimään

kuka tekee ja miten tekee nämä asiat niin siinä on mennyt monestikin aikaa todella hienoja saavutuksia on kyläkunnissa saatu aikaiseksi mutta aika ei ole riittänyt vielä vielä tästä laajakaistan merkityksestä maaseudulle suomen tulevaisuus on kuitenkin hyvin paljon kiinni luonnonvaroista koko suomen tulee pysyä käytettävissä monimuotoisesti hyväksi niin että me näillä hyvillä yhteyksillä voimme kehittää myöskin matkailua ja monimuotoista tuotannollistakin elinkeinotoimintaa mutta ilman kunnon yhteyksiä ei kunnolla toimimaan

todellakin tässä esityksessä ehdotetaan laajakaistarakentamisen tuesta haja asutusalueilla annettua lakia muutettavaksi siten että maksuhakemuksen tekemiselle säädetty määräaika poistettaisiin laista tämä mahdollistaisi että tuettuja yhteyksiä voitaisiin rakentaa ja niille myönnettyjä tukia maksaa vuoden kaksituhattayhdeksäntoista jälkeen kyseessä on siis laajakaistatuen hakemisen helpottaminen tuen maksamista koskevan hakemuksen määräpäivän poistamisella jolloin ei synny kiirettä rakentamisen suhteen itse tukihakemus tukihakemus olisi edelleen jätettävä kuitenkin kuluvan vuoden loppuun mennessä viime vuonna helpotettiin tuen saamisen ja tukikelpoisen tukikelpoisen verkon ehtoja ja nyt on sitten vuorossa tämä maksatus liikenne ja viestintävaliokunta jonka jäsenenä saan toimia kannatti muutosta mietinnössään mutta kritisoi että ei pidä hankkeiden suunnittelun toteutuksen ja tukien tasapuolisuuden kannalta hyvänä että tukea koskevaan lainsäädäntöön tehdään kesken hankkeen toistuvasti olennaisia muutoksia

arvoisa puhemies aivan kuten edustaja maijala tässä edellä totesi kyllähän laajakaista on tämän päivän perusinfraa ja entistä enemmän meillä siirtyvät erilaiset palvelut sähköisiksi ja on aivan selvää että silloin yhteyksien pitää olla koko maassa sellaiset että niitä palveluja voidaan käyttää on aivan erinomaista että tässä tässä nyt tämä maksatushakemusten määräaika poistetaan jotta nämä hankkeet jotka ovat suunnittelussa saadaan vietyä loppuun ja toisaalta koska rahatkin on jo varattu nämä rahat tulevat sitten käytettyä tähän tarkoitukseen koska ne menevät kyllä aivan aivan oleelliseen oleelliseen tarkoitukseen on hyvä että rahaa on varattu ja on hyvä jos tällä saadaan kaikki

arvoisa rouva puhemies meneillään on siis nopea laajakaista ohjelma joka on vuonna kaksituhattakymmenen lähtenyt voimaan sen tarkoituksena on rakennuttaa tai rakentaa tai antaa varoja rakentaa julkisella tuella laajakaistaverkostoja alueille joille yhteyksiä ei muuten eli markkinaehtoisesti rakentuisi pääministeri juha sipilän hallituksen strategisena

on ehdottomasti suomen digitalisaation parantaminen ja palveluiden digitalisaatio sen myötä siksipä on erityisen tärkeää että laajakaistaverkosto ulottuu maan eri kolkkiin edustaja maijala todensi erittäin hyvin minkä takia suomi tarvitsee laajan ja kattavan laajakaistaverkoston meidän julkisten palveluiden mutta myös erilaisten elinkeinojen harjoittamisen turvaamiseksi eri puolilla suomea laajakaistahankkeiden julkisiin tukiin on varattu noin satakolmekymmentäviisi miljoonaa euroa joista kuusikymmentäyhdeksän pilkku viisi miljoonaa tulee valtiolta noin kaksikymmentäviisi miljoonaa euroopan unionin manner suomen maaseutuohjelmasta ja noin neljäkymmentä miljoonaa euroa kunnilta

on pienennetty etukäteismaksu osittain näiden hankkeiden kustannusten kattamiseen on mahdollistettu ja tuen suuruuttakin on muutettu matkan varrella nyt hallituksen esityksessä

maksuhakemuksien eräpäivää esitetty kumottavaksi ja se tulee nyt tarpeeseen tukihakemusten tekemisen määräpäivä ei siitä muutu miksikään mutta mutta nämä maksatukset olisivat mahdollisia vielä sitten sen määräajan määräajan sulkeutumisenkin kesäkuun kaksituhattayhdeksäntoista jälkeen jotta toteutuneet hankkeet saavat tarvitsemansa rahoituksen pidän myös tärkeänä tärkeänä tämän sääntelyn sujuvoittamisen osalta sitä että myöskin sähköisten asiakirjojen lähettäminen viestintävirastoon mahdollistuu joten tämä sähköisten palveluitten toteutuminen näiden laajakaistahankkeidenkin osalta on tulevaisuudessa mahdollista

arvoisa puhemies

valiokunta on ymmärtänyt ehdottomasti näiden

tällä puheenvuorolla korostaa ja muistutan että kun vertaillaan langattoman ja kuituyhteyden eroja niin molemmilla on oma paikkansa ja omat merkityksensä jos mennään esimerkiksi tuleviin robottiautoihin niin ne tarvitsevat viisi g verkon joka taasen ei synny ilman tiheää tukiasemaverkostoa joka taasen ei synny ilman kuituverkkoa eli nämä eivät ole toisiaan poissulkevia ja näillä eri toteutuksen muodoilla aina oma tehtävänsä ja tarkoituksensa hyvä että nyt helpotetaan ja mahdollistetaan edelleen kuituverkon rakentamista se on syytä pitää mielessä että tulevaisuus ei ole pelkästään langatonta laajakaistaa vaan aina tullaan tarvitsemaan kuitua

tukikriteeristön muuttamisesta on hyvä ja tervetullut tämän tukihankkeen piirissähän on laajakaistaa rakennettu suomeen jo vuosikausia ja ongelmana on nimenomaan ollut se ettei näitä hyviä hankkeita olla saatu etenemään nyt niitä on alkanut suomessa nousta mutta määräajat alkavat paukkua hyvä että määräaikoja näin jatketaan kuten edustaja jalonen tuossa totesi on erittäin tärkeää että nimenomaan näitä kuituverkkoja rakennetaan ympäri suomea myös haja asutusalueille sillä sillä mobiiliyhteys ei riitä sen tiedonsiirtokapasiteetti ja luotettavuus ei ole sitä luokkaa mitä modernissa etätyössä ja modernien laitteiden hallinnassa haja asutusalueilla tarvitaan näin ollen näin ollen kuituverkko tuo sitä luotettavuutta ja tiedonsiirtokapasiteettia jota mobiiliyhteydellä ei siis voida toimittaa vastoin joidenkin erittäin innokkaiden myyjien väitteitä pitää muistaa myös se että nämä mobiiliyhteydet tarvitsevat tukiasemille sen kuituyhteyden ja tässä on on tietenkin synergian mahdollisuus siis sille että operaattorit ja laajakaistaosuuskunnat eri puolilla suomea tekisivät asiassa yhteistyötä näin ei kuitenkaan erityisesti näytä käyneen enkä ennusta sellaista laajamittaista yhteistyötä tulevankaan näköpiirissä olevassa tulevaisuudessa mutta mahdollisuus siihen kyllä olisi yhtä kaikki tämä on tarpeellinen uudistus ja on hyvä että näitä laajakaistaosuuskuntien ja muiden paikallisten toimijoiden vetämiä verkkoja eri puolille suomea haja haja asutusalueille rakennetaan mahdollisimman paljon

arvoisa puhemies jatkamme keskustelua tästä tärkeästä aloitteesta kun puhutaan muovipakkausten verottamisesta puhutaan samalla jostain suuremmasta kerrataan faktat viikko sitten keskiviikkona vietettiin ylikulutuspäivää se tarkoittaa että tarvittaisiin kolme pilkku kuusi maapalloa jos kaikki kuluttaisivat kuten me suomalaiset emme ole kuitenkaan ongelman kanssa yksin vaan se koskee tavalla tai toisella koko maailmanyhteisöä on siis selvää että talouskasvu on kytkettävä irti luonnonvarojen kestämättömästä hyödyntämisestä ja on myös selvää että ilmastonmuutosta on hillittävä nykyiset toimet eivät siihen riitä muovin käyttö kuormittaa ympäristöä monin tavoin siksi sen käyttöä on vähennettävä ja tehostettava tässä verotus on yksi työkalu sosiaalidemokraatit ehdottivat muovipakkausten verottamista jo vuonna kaksituhattayhdeksän tuolloin vaihtoehtobudjettiin sisältyi niin kutsuttu pakkausvero hallitus päätti tämänkertaisessa kehysriihessä että se käynnistää syksyllä selvityksen muoviverosta selvityksen on määrä valmistua vaalien alla joten muovivero tai muut mahdolliset työkalut voidaan ottaa käyttöön seuraavassa hallitusohjelmassa samalla on syytä todeta että hallitus toimii jälleen kerran jälkijunassa jos hallitusta olisi kiinnostanut edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä jo hallitusneuvotteluissa olisimme kenties kuulleet ylikulutuspäivänä uuden muoviveron yksityiskohdista nyt kehysriihessä päätettiin vain uudesta selvityksestä ja todelliset ratkaisut jäävät jälleen kerran seuraavan hallituksen varaan kuten kaikki tärkeät uudistukset joita tarvitaan kasvun saattamiseksi kestävälle pohjalle valtiovarainvaliokunnan verojaoston jäsenenä olen havainnut että liian usein tarkastelemme maailmaa vain talouden kautta eduskunnassa kuulemme eniten talouden ja juridiikan asiantuntijoita heitähän pitääkin kuunnella mutta samalla muut kysymykset ja näkökulmat jäävät liian vähälle huomiolle ilmastonmuutoksen torjunnan ja kestävän kehityksen varmistaminen ovat niin tärkeitä asioita suomelle ja koko ihmiskunnalle että niiden tarkastelun tulisi olla johdonmukainen kaikkea lainsäädännön uudistamista läpi lyövä tähän sdp myös pyrkii osana keväällä itse asiassa parin viikon sisällä julkaistavaa vero ohjelmaamme otamme käyttöön systemaattisen periaatteen jossa kaikkia verouudistuksia tarkastellaan myös kestävän kehityksen näkökulmasta samalla on arvioitava miten ongelmiin voidaan puuttua tehokkaammin verotuksen vaikutuksethan ovat usein rajalliset ja sen rinnalla tarvitaan niin tukia kieltoja kuin rajoituksia samalla selvää että verotus on joissain tilanteissa se tehokkain keino vaikuttaa yrityksiin ja kuluttajiin rahalla on merkitystä lähestymistavasta saimme esimerkin viime viikolla kun eduskunnassa käsiteltiin eun laajaa arvonlisäverojärjestelmän uudistusta toimme esiin miten arvonlisäverotuksesta voidaan muovata ekologisten uudistusten työkalu tällainen kestävän kehityksen arvonlisävero on osa kiertotalouteen kannustavaa sdpn vero ja tukilinjaa arvonlisäverokysymyksessä asetuimme tukemaan komission ehdotusta johon hallitus suhtautuu puolestaan penseästi hallituksen kanta perustuu valtiovarainministeriön sinänsä perusteltuun näkemykseen siitä että arvonlisäverokantojen laajempi käyttö uhkaa aiheuttaa hallinnollisia kustannuksia tämä on kuitenkin verrattoman kapea näkökulma merkittävään yhteiskunnalliseen kysymykseen arvonlisäverotuksen uudistus tulisi nähdä uhkan sijaan mahdollisuutena uudistaa maailmaa arvonlisäverolla voidaan ohjata nopeasti ja joustavasti laajaa kuluttaja ja ja yritysjoukkoa kun esimerkiksi suorien tukien käyttäminen edellyttää hallinnollisesti raskaita hakuprosesseja

tulisi olla suomen ensi vuoden eu puheenjohtajakauden kärkiteemoja ilmastonmuutoksen vastainen työ näyttäytyy usein rajoituksina kieltoina ja ankeutuksena mutta arvoisa puhemies uudistamalla taloutta voidaan saada jotain parempaa tilalle tukemalla kiertotaloutta tai julkista liikennettä voitaisiin samalla uudistaa suomen yrityskenttää ja luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia sitran arvioiden mukaan kiertotalouteen voisi syntyä lähimpien vuosien sisällä peräti seitsemänkymmentätuhatta työpaikkaa uutta kestävää vientiteollisuutta ja ratkaisuja planeetan pelastamiseen tässä on haastetta jälleen kerran seuraavalle hallitukselle

arvoisa puhemies jos tällainen vero olisi jo tällä hetkellä olemassa

että minullakin olisi joku kassi aina mukana mutta kun on niin helppoa ostaa muutamalla sentillä se muovikassi niin eihän minun tarvitse sitä kuljettaa matkassa aivan sama asia on se että kun meillä on juomapulloista panttisysteemi ja on ihan maailmanlaajuisesti todella

se taloudellisesti järkevää ole että me muovipullot laitamme sinne koneeseen ja näin poispäin mutta se on ympäristölle ja meidän kokonaiskehitykselle todella hieno asia elikkä minä kannatan tätä esitystä todella sydämestäni ympäristö meidän kaikkien yhteisiä asioita kaikkien puolueitten yhteisiä asioita ei keskustakaan suotta ole vihreä väriltänsä ollut aina kyllä me yritämme parhaamme toimia näitten

sitten vielä tästä lakiesityksestä minusta tämä olisi todella hyvä saada läpi jo senkin takia että meidän pitäisi muovista siirtyä muihin raaka aineisiin meillä on nyt jo kehitetty esimerkiksi puusta monenlaisia tuotteita ja hyviä korvaavia

ympäristövaliokunnan kokoustiloihinkin laitettu motit jotka eivät ole enää perinteistä muovia vaan jotakin biohajoavia motteja siellä nyt sitten on olemassa ei niistä päällepäin kyllä huomaa ollenkaan eroa tai sitä mitä ne sitten ovat mutta ne ovat huomattavasti parempaa raaka ainetta mutta nyt vielä ihan tähän alkuperäiseen esitykseen tällaisella kuviolla tällaisella esityksellä ja verolla me voisimme olla hyvä esimerkki ja minäpä uskon että kyllä suomalaiset ottaisivat tämän ihan ilomielellä vastaan ehkä maksaminen on aina inhottavaa mutta uskon että kun tämä muutos saataisiin hyvin nopeasti aikaiseksi eikä sitä varmaan parin vuoden päästä enää pahalla muistettaisi

tämä lähetekeskusteluhan tosiaan alkoi jo viime perjantaina ja nyt vielä näitä häntiä tässä käydään oli todella ilahduttavaa että silloin perjantaina aloitteelle tuli myös tukea ihan jokaisessa puheenvuorossa ja ihan ihan salin joka puolelta

toivon että tämän muovipakkausveron kanssa päästäisiin nopeasti eteenpäin aivan kuten edustaja maijala tässä äsken totesi niin olen kyllä aika vakuuttunut siitä että myös kansalaiset näkisivät sen että että tämä vero vero yhtenä keinona varmasti muuttaisi käyttäytymistä juuri niin että esimerkiksi niitä niitä kasseja otettaisiin aina mukaan itse asiassa kokemukset muista maistahan ovat tämäntyyppiset että kun on on laitettu vero niin niin ihmiset ovat kyllä olleet siihen ihan tyytyväisiä koska nyt me olemme kyllä laajasti ympäri maailman heränneet siihen ongelmaan mitä muovijätteestä syntyy kun me saamme lukea uutisia kuinka meret täyttyvät muovista ja kuinka eläinten eläinten vatsasta löytyy muovia enemmän kuin varsinaista ruokaa niin niin kyllähän on selvää että toimenpiteisiin pitää ryhtyä minusta on sinänsä hyvä että että tämä ajatus on ollut ennenkin esillä esillä on hyvä että demarit ovat esittäneet aikoinaan pakkausveroa vihreät ovat myös ehdottaneet pariinkin kertaan tehneet aloitteita muovipussiverosta oras tynkkynen jo vuonna kaksituhattakuusi ensimmäisen kerran mutta nyt näyttää siltä että aika on otollinen niin että nyt tälle

suuren valiokunnan ja valtiovarainvaliokunnan yhteinen kuuleminen jossa käytiin läpi mahdollisuuksia euroopan unionin omiin varoihin erilaisten kansalliset rajat ylittävien verojen muodossa ja ympäristöveroilla on tässä yksi erittäin suuri tulevaisuuden potentiaali nehän ovat luonnollisesti juuri sellaisia veroja joiden

arvoisa puhemies suomeen rakennetaan parhaillaan historiallista maakuntahallintoa siirrymme kolmitasoiseen hallintoon jossa kunnat ja kaupungit seuraavalla tasolla maakunnat ja sen jälkeen valtakunnan taso valtiovallan taso pitävät huolta siitä että suomessa on laadukkaat ja hyvät palvelut ja hallinto jokaisen maakunnan elinvoimaa lähdetään lähdetään hakemaan ja korostamaan maakunnan tarpeista tarpeista ja ja näkökulmasta lähtien resursseja myöskin yhdistetään eri tahojen rahoitusta ja päätösvaltaa yhdistetään jatkossa meillä olisi päätöksentekovalta vaaleilla suoralla vaalilla valituilla päättäjillä tämä on kansanvallan hyvä asia koska juuri vaaleilla valitut alueen ihmiset tietävät oman alueensa tarpeet ja palveluiden palveluiden riittävyyden nyt yli neljäsataa hallintohimmeliä poistetaan ja tilalle tulee kahdeksantoista itsehallinnollista maakuntaa uudistus tehdään jotta vauhditetaan kasvua ja tuetaan jokaisen alueen vahvuuksia edistetään työpaikkojen syntyä sujuvoitetaan yritysten arkea ja

maakunnan asukkaille vaivattomammaksi asioimista viranomaisten kanssa kasvupalvelulain uudistuksessa on kyse siitä että me sisältöjä ja palvelurakennetta kehitämme asiakaslähtöisesti kasvupalveluilla tarkoitetaan työnhakijoiden työnantajien ja yritysten palveluja kasvupalveluja ovat esimerkiksi työnvälitys työnhakijoiden osaamisen kehittäminen rekrytointipalvelut ja erilaiset tuet ja asiantuntijapalvelut yritysten liiketoiminnan kehittämiseksi otetaan esimerkiksi vaikka aktiivimalli

kehysriihessä annettiin

työllisyyssatsauksiin te keskuksille yli kahdensadan henkilötyövoiman lisäys varmistamaan se että aktiivimallin piirissä olevien työttömien palvelut ja tarpeet tulevat huomioiduiksi tämä on hyvä asia samalla kun aktiivimallia mietitään ihan syvällisesti tiedämme että työttömät ja ja työtä hakevat tarvitsevat hyvin monipuolisia työvoimapalveluita ja tämän tarpeen tyydyttämiseksi juuri juuri kasvupalveluilla halutaan taata taata alueilla nämä palvelut yritys ja eli ely keskusten ja te toimistojen yritys ja työllisyyspalvelut yhdistetään nyt sitten uusiksi kasvupalveluiksi kasvupalveluilla tuetaan työllistymistä ja autetaan työnhakijoita uuden työpaikan löytämisessä samalla edistetään yritystoimintaa yritysten kasvua uudistumista ja kansainvälistymistä ja kolmanneksi vielä vastataan työmarkkinoiden muutoksiin ja turvataan osaavan työvoiman työvoiman saatavuus pidän tärkeänä että maakunnille tulee tämmöinen periaatteellinen yhden luukun

malli siihen että me vastaamme työttömien tarpeeseen mutta toisaalta työelämän vaatimuksiin ja työnantajien toiveisiin ja terveisiin salissa on puhuttu tänään myöskin kohtaanto ongelmasta siis siitä että meillä on hyvin paljon avoimia työpaikkoja työtehtäviä ja myöskin työvoimapula eri puolilla suomea erilaisissa työtehtävissä

olisi myös edesauttaa ja tehostaa työtä vailla olevien ja työpaikkojen kohtaamista näillä alueilla samalla maakunnilla on edelleen jatkossa ennakointitehtävä koulutuksen osalta siis sen osalta mitä työvoimatarpeita näillä näillä erilaisilla alueilla on ja minkälaista koulutusta koulutusta tulee järjestää ja pidän tärkeänä tätä allianssimallia jossa kuntien elinvoimaa lisätään erilaisilla sopimuksilla jossa kunnat ja kaupungit tekevät maakunnan kanssa sitten sopimuksen siitä miten erilaiset palvelut eri järjestelmillä toteutetaan

arvoisa puhemies kasvupalveluiden tarkoituksena on edistää työllisyyttä työllistymistä ja yritysten toimintaedellytyksiä ne tulevat olemaan yksi maakunnan tärkeimmistä tehtävistä soten rinnalla tällä nyt käsittelyssä olevalla kasvupalvelulailla siirretään kasvupalvelujen järjestämisvastuu maakunnille rekrytointi ja osaamispalvelut palkkatuki ja starttiraha siirtyvät kuntien te keskuksilta yritysten kasvu kansainvälistymis ja palvelut tulevat ely keskuksilta maakuntien aluekehitystehtävät periytyvät nykyisiltä maakunnilta maakuntauudistuksen yhteydessä ei kuitenkaan siirry pelkästään palvelujen järjestämisvastuu samalla myllätään myös kasvupalveluiden tuottaminen hallitus aikoo ulottaa yksityistämisen ja valinnanvapauden soten lisäksi myös kasvupalveluihin nykyisestä julkisesta palveluntuotannosta siirrytään monituottajamalliin arvoisa puhemies kasvupalvelujen siirtäminen maakunnan tehtäväksi ei välttämättä ole huono idea maakunta pystyy järjestämään työllistymispalvelut koko työssäkäyntialuetta silmällä pitäen samalla palvelut voidaan suunnata ja painottaa eri maakuntien tarpeiden mukaan on kuitenkin syytä pitää mielessä että työvoiman olisi olisi hyvä liikkua myös työssäkäyntialueiden välillä ei pelkästään niiden sisällä maakuntien välistä yhteistyötä siis tarvitaan yhteistyötä tarvitaan myös maakunnan sisällä moni pitkäaikaistyötön tarvitsee työkyvyn parantamiseksi työllistymispalvelujen lisäksi myös sosiaali terveys ja kuntoutuspalveluita maakunnassa ne on mahdollista saada samalta järjestäjältä näin ainakin teoriassa käytännössä sote ja työllisyyspalveluilla tulee olemaan eri tuottaja vaikka järjestäjä onkin sama palvelut tuottaa yksityinen yritys tai maakunnan omistama yksikkö asiakastietoa tuottajien välillä ei pystytä tietosuojasyistä siirtämään yhtään sen paremmin kuin nytkään tämä seinä kasvupalvelujen ja soten välillä voitaisiin purkaa jos molemmat palvelut tuottaisi julkinen sektori tieto liikkuisi ja asiakas saisi palvelut yhdeltä luukulta arvoisa puhemies kasvupalveluissa valinnanvapaus tarkoittaa että henkilö saa valita palveluntuottajan jos sama palvelu on tarjolla usealla eri tuottajalla se kuinka paljon valinnanvaraa ihmisellä käytännössä on tulee riippumaan maakunnasta valinnanvapaus keskittyy suurimpiin kaupunkeihin niin työllisyyspalveluissa kuin sotessa vaikeimman työllisyyden alueella valinnanvapautta tulee olemaan huomattavasti vähemmän myös vaikeimmin työllistettävät työllistettävät uhkaavat jäädä osattomiksi valinnanvapauden hyödyistä hallituksen esityksen vaikutusarvion mukaan yrityksillä ei tällä hetkellä ole sellaista osaamista jolla esimerkiksi pitkäaikaistyöttömiä tai muita vaikeasti työllistyviä työllistyviä pystyttäisiin auttamaan työmarkkinoille tämä joudutaan myöntämään hallituksen esityksen perusteluissakin ulkoistus ei myöskään automaattisesti takaa parempia tuloksia kansainvälisen vertailun ja suomessa toteutettujen pilottien tulosten perusteella yksityiset palvelut pystyvät julkista työnvälitystä parempiin tuloksiin vain joissakin olosuhteissa monissa tapauksissa julkinen sektori osoittautui yhtä tehokkaaksi tai tehokkaammaksikin suomen julkinen hallinto arvioitiin vuonna kaksituhattakuusitoista maailman parhaaksi siksi vaatii todella paljon yksityisiltä palveluntuottajilta pystyä parempaan arvoisa puhemies kasvupalvelut rahoitettaisiin tulevien maakuntien yleiskatteesta se tarkoittaa että työllistämistoimien rahoitus tulee samasta potista kuin sote rahoitus tämä asettaa työpaikat ja lonkkaleikkaukset vastakkain jotta soten tavoitteeseen kolmen miljardin kustannusten kasvun hillitsemisestä päästään tulevilla maakunnilla on tiedossa todella tiukka talouskuri työllisyyspalveluista on helpompi leikata kuin sotesta siitä huolimatta että tehokkaat työllisyyspalvelut voisivat ennaltaehkäistä sote palvelujen tarvetta ja olla myös halvempia tuottaa tällä hetkellä talouskasvu parantaa työllisyyttä mutta miten käy kun suhdanteet kääntyvät maakunnat tarvitsevat riittävän rahoituksen voidakseen tukea työllisyyttä myös huonoina aikoina paras tapa turvata se on antaa maakunnille verotusoikeus

arvoisa puhemies varhaiskasvatusta uudistettaessa keskiössä on oltava lapsen etu tämä tarkoittaa että jokaisella lapsella pitää olla mahdollisuus laadukkaaseen varhaiskasvatukseen hallituksen esitys uudeksi varhaiskasvatuslaiksi tuo monia tervetulleita uudistuksia mutta monet isot parannukset jäivät hallitukselta kuitenkin tekemättä muihin eurooppalaisiin maihin verrattuna suomessa osallistutaan vähiten varhaiskasvatukseen useimmiten pois jäävät heikoimmassa asemassa olevat lapset jotka hyötyisivät varhaiskasvatuksesta kaikkein eniten tutkimusten mukaan varhaiskasvatuksella voidaan tasata perhetaustasta johtuvia eroja oppimisessa ja ehkäistä syrjäytymistä kaikkein tärkein keino kehittää varhaiskasvatusta olisikin palauttaa täysipäiväinen subjektiivinen päivähoito oikeus jokaiselle lapselle sipilän hallitus rajasi tätä lapsen oikeutta vanhempien aseman perusteella hallituskauden alussa lasten pääsy varhaiskasvatuksen piiriin ei saa olla kiinni siitä ovatko vanhemmat töissä vai kotona se ei saa olla kiinni myöskään heidän tuloistaan varhaiskasvatuksessa tuleekin siirtyä asteittain kohti maksuttomuutta viisi vuotiaista alkaen hyvän varhaiskasvatuksen ehdoton edellytys on se että jokaisella lapsella on mahdollisuus saada riittävästi aikuisen aikaa ja huomiota sipilän hallitus suurensi ryhmäkokoja kun olisi pitänyt tehdä toisinpäin ryhmäkokoja olisikin pienennettävä ja henkilömitoitus tulee palauttaa yli kohdalla takaisin seitsemään lapseen aikuista kohden tämä on niin lasten kuin varhaiskasvatuksen hallituksen esitys on nyt ensimmäinen askel varhaiskasvatuksen mutta monia muitakin askeleita tarvitaan arvoisa puhemies varhaiskasvatuslaissa hyvää on se että se turvaa varhaiskasvatuksen moniammatillisuuden varhaiskasvatuksessa tarvitaan jatkossakin erilaisia työntekijöitä eri koulutuksilla taustoilla ja vahvuuksilla sosionomeilla on arvokasta osaamista moniammatillisesta yhteistyöstä heidän panoksensa on kriittistä saumattoman yhteistyön varmistamiseksi varhaiskasvatuksen ja lastensuojelun sekä muiden perhepalveluiden välillä lastentarhanopettajien pedagoginen osaaminen puolestaan on keskeistä siinä että lasten oppimista pystytään tukemaan jo varhaiskasvatuksesta lähtien heidän osaamisellaan luodaan jatkumo varhaiskasvatuksesta perusopetukseen uusi laki vahvistaa varhaiskasvatuksen asemaa osana koulupolkua päiväkoti ei ole vain leikin paikka vaan yhä enemmän oppimisen paikka missä ja kehityksen haasteisiin voidaan puuttua jo varhain jatkossa jokaisella lapsella on oikeus sekä sosionomin että lastentarhanopettajan osaamiseen pidän tätä erittäin tärkeänä varhaiskasvatuksen henkilökunnan pätevyyden lisäksi on varmistettava myös sen riittävyys nykyisten varhaiskasvatuksen ammattilaisten täydennyskoulutus on saatava toimimaan tehokkaasti niin että jokaisella on mahdollisuus jatkokouluttautumiseen lain siirtymäajan puitteissa myös uusia ammattilaisia on koulutettava riittävästi silloin myös koulutuksen resurssit on pystyttävä turvaamaan koulutuksesta on leikattu liikaa vaikka sen varassa lepää lastemme tulevaisuus niin koulutettujen ammattilaisten kuin lasten ja nuorten koulutuksen näkökulmasta nyt on kelkka käännettävä ja koulutukseen on satsattava leikkausten sijaan tarvittaessa varhaiskasvatuksen työntekijöiden pätevyysvaatimusten siirtymäaikoja tulee tarkastella uudelleen jotta pätevä henkilöstö voidaan taata eivätkä ne johda henkilöstön ylimääräiseen vaihtuvuuteen arvoisa puhemies varhaiskasvatukseen liittyy vielä yksi iso kipukohta jota ei lailla korjata se korjataan rahalla kyse on varhaiskasvatuksen ammattilaisten palkkauksesta motivoituneelle ja tärkeää työtä tekevälle henkilökunnalle on maksettava työstään riittävä korvaus nyt näin ei ole varhaiskasvatuksen ammattilaiset suurin osa heistä naisia ovat palkkakuopassa varhaiskasvatuslain uudistuksen yhteydessä on varmistettava että päiväkoti on jatkossakin haluttu työpaikka jossa työskentelee sitoutuneita kasvattajia työntekijöiden pysyvyys on lasten näkökulmasta tärkeää puheen varhaiskasvatuksen tärkeydestä onkin aika näkyä myös työntekijöiden palkkapussissa

päivän eduskuntakeskustelun liikuttavin hetki koettiin kun edustaja zyskowicz tunnusti että hän on muuttanut kantaansa sen suhteen että subjektiivisen päivähoidon rajaus on sittenkin väärin toivottavasti en pilaa tätä harrasta katumuksen ja anteeksiannon tunnelmaa huomauttamalla kolmesta seikasta ensinnäkin edustaja zyskowicz kiitteli ministeri grahn laasosta siitä että hän olisi jollakin tavalla saanut hänet näkemään valon kuitenkin kaikkien näitten vuosien aikana tämä on puolustanut tätä epäoikeudenmukaista päätöstä järkähtämättömästi ja toisin kuin edustaja zyskowicz sanoo tämän korjaamisen ei tarvitse jäädä seuraavan hallituksen ensimmäiseksi toimeksi tässä on vuosi aikaa muuttaa perua tämä huono päätös oikeudenmukaisuus ei odota ja kolmanneksi tutkittua tietoa on silloin kolme vuotta sittenkin ollut saatavissa siitä kuinka nimenomaan syrjäytymisvaarassa olevien perheiden lapset tarvitsevat varhaiskasvatusta kaikkein eniten lisäksi paljon käytettävissä meidän kokemusasiantuntijoidemme tuntoja itse en ole millään tavalla tämän alan ihminen enkä täällä eduskunnassakaan tähän erikoistunut mutta muistan hyvin että kaikkien niitten epäoikeudenmukaisiksi kokemieni leikkausten joukossa juuri tämä sykähdytti minua niin paljon että että käytin ihka ensimmäisen eduskuntapuheenvuoroni kesäkuussa kaksituhattaviisitoista tähän teemaan ja koettelen kärsivällisyyttänne kärsivällisyyttänne siteeraamalla siitä kaksi kappaletta tässä puheenvuorossa haluan keskittyä vain yhteen kohtalokkaaseen virheeseen kun rankaisette työttömiä se on väärin mutta he ovat me olemme sentään aikuisia ihmisiä älkää rankaisko työttömien lapsia kun työttömän perheeltä viedään oikeus lapsen kokopäivähoitoon hallitus hylkää juuri ne lapset jotka ovat suurimmassa syrjäytymisen vaarassa maksullista niin köyhien lapset eivät saa varhaiskasvatusta lainkaan eivätkä pääse ikätovereidensa joukkoon tämä leikkaus varmistaa että syrjäytyminen ja osattomuus alkavat jo tarhaiässä kaksi ja viisivuotiaiden lasten isänä tuntuu hirvittävältä että koulutuksen ja mahdollisuuksien tasa arvo on hylätty lapset jakautuvat perinnöllisiin pärjääjiin ja osattomiksi tuomittuihin ymmärtäkää että tämä säästö kostautuu monin verroin tulevina vuosina

nyt nämä lapset ovat viisi ja kahdeksan vuotta kolme vuotta tätä epäoikeudenmukaisuutta on jatkunut ei ole mitään syytä odottaa seuraaviin vaaleihin ja seuraavaan hallitukseen tämä väärä päätös voidaan peruuttaa välittömästi

edustaja harakan puheenvuoroon en itse ollut keskustelun aikana päivällä tässä salissa silloin kun puhuttiin tästä varhaiskasvatuslaista enkä enkä kuullut edustaja zyskowiczin mielipiteen muutosta tässä asiassa mutta mutta aivan kuten edustaja harakka sanoi ei ole mitään syytä odottaa seuraavaan hallitukseen vaan se korjaus pitäisi tehdä nyt aivan kuten jo silloin hallituksen tätä väärää päätöstä läpi runnoessa oli varsin hyvin tiedossa kaikki se tutkimustieto siitä miten merkittävä varhaiskasvatus on

tässä kohdin kun hallitus on nyt suuria koulutusleikkauksiaan pikkaisen paikkaillut joissain kohdin kun he kokevat että nyt nyt varaa on enempi tämä olisi kyllä ehdottomasti ensimmäinen asia joka pitäisi korjata täytyy kiittää niitä fiksuja kuntia jotka ovat omilla omilla kuntapäätöksillään peruneet tämän tämän hallituksen päätöksen ja ja siitä huolimatta tarjoavat ihan jokaiselle lapselle varhaiskasvatusta koska se on äärimmäisen tärkeää ja niin kauan kuin me puhumme syrjäytymisen siitä huolissamme se puhe on kyllä varsin turhaa jos me emme tätä epäkohtaa korjaa koska tämä on aivan perustavanlaatuinen ongelma kaikkien tutkimusten mukaan ja eniten juuri niitä lapsia jotka ovat suurimmassa vaarassa